päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti

painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja ojala niemelä
arvoisa puhemies ihmiset odottavat sote uudistukselta yksinkertaisia asioita he odottavat että jokaisella on oikeus ammattitaitoiseen ja laadukkaaseen hoivaan he odottavat että hoitoon pääsee jonottamatta ja asiakasmaksut eivät muodostu hoitoonpääsyn esteeksi on tarjolla riittävät ja yhdenvertaiset palvelut hallituksen sote uudistus ei näihin tavoitteisiin vastaa päinvastoin useiden asiantuntijoiden mukaan hallituksen esitys ja erityisesti kokoomuksen hellimä markkinamalli johtaa paljon sosiaali ja terveyspalveluja tarvitsevien aseman heikkenemiseen ja eriarvoisuuden kasvuun arvoisa ministeri tämä oli jo kolmas kerta kun sote uudistus ja sen markkinamalli törmäsivät perustuslakiin miksi hallitus ei ole vieläkään suostunut tekemään välttämättömiä asiantuntijoiden edellyttämiä korjauksia esitykseen

arvoisa puhemies yhdyn kysyjän arvioon siitä mitä ihmiset tältä uudistukselta odottavat ja myös mitä yhteisesti kansallisesti olemme linjanneet siitä miksi sote uudistusta suomeen tarvitaan arviomme kuitenkin poikkeaa siinä voidaanko tällä uudistuksella saavuttaa näitä tavoitteita on ihan selvää että pitkittynyt epävarmuus vuosien ajan jatkunut valmistelu ja eri hallitusten erilaiset mallit ei ole ollut omiaan ainakaan parantamaan tilannetta

tai henkilöstön

tulee esitysten perustuslaillisuuteen kun ollaan luomassa kokonaan uudenlaista tapaa järjestää sosiaali ja

perustuslaillisten edellytysten täyttäminen ei ole ollut helppoa ja monessa kohdassa voisi olla jälkiviisas mutta asenteemme perustuslakivaliokunnan ponsiesityksiä siis eksakteja vaatimuksia kohtaan on on ollut hyvin kunnioittava ja näihin on nyt laadittu ratkaisuvaihtoehdot valiokunnan työn tueksi

arvoisa puhemies kokoomuksen markkinamalliin sisältyy kaiken muun ohella vakavia ongelmia eu oikeuden näkökulmasta ratkaisuksi hallitus on väittänyt että markkinamallin laillisuuden varmistamiselle olisi olemassa eräänlainen oikotie hallituksen sanoin oikeusvarmuusilmoitus tällainen oikotie ei täytä perustuslakivaliokunnan asettamia vaatimuksia tämän ovat todenneet meidän korkeimmat eu oikeuteen erikoistuneet asiantuntijat tästä huolimatta hallitus jääräpäisesti kieltäytyy edelleen tekemästä valinnanvapausmalliin liittyvää notifikaatiota jotta voidaan rakentaa talo tarvitaan rakennuslupa sama pätee myös tähän sote talon rakentamiseen mutta nyt hallituksella tuota lupaa ei ole arvoisa ministeri miksi hallitus ottaa näin suuren riskin veronmaksajien piikkiin että rakennatte sote taloa ilman kuka maksaa luvatta rakennetun talon purkamisesta aiheutuvat kulut

arvoisa puhemies minuutti ei aivan riittäisi tämän aika vaikean ja monimutkaisen juridisen ongelman selventämiseen mutta yritän parhaani eu notifikaatio on ensinnäkin yleiskäsite jonka alle mahtuu myös toimintamuoto oikeusvarmuusilmoituksesta se on lähtökohtaisesti samantyyppinen tapa hakea eulta virallinen kannanmuodostus siitä pitääkö tuleva sosiaali ja terveydenhuollon valinnanvapausmalli tai sen tietyt yksittäiset osat sisällään valtiontukea joka voidaan katsoa kielletyksi eli onko mallissa elementtejä jotka suosivat yksityisen palveluntuottajan sijaan julkista palveluntuottajaa liikaa mikä on tietysti hieman paradoksaalinenkin asetelma sen suhteen että syytätte samanaikaisesti markkinamallista hallituksen peruslähtökohta on että me olemme luomassa suomeen sellaista mallia jossa säilyy vahva pohja jokaisen veronmaksajan yhtäläisestä oikeudesta sosiaali ja terveyspalveluihin kantamme siis on että malli on luonteeltaan eu ei taloudellinen mutta oikeusvarmuuden saattamiseksi paremmalle tolalle perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta me tulemme nyt virallistamaan tämän kanssakäymisen komission kanssa oikeusvarmuusilmoituksella
arvoisat edustajat soteen eri kulmilta on neljä eri eduskuntaryhmää esittänyt kysymyksen täsmälleen samanlainen kysymys kuin edellä ojala niemelällä on

arvoisa puhemies jatkan tästä eu notifikaatiosta perustuslakivaliokunta on todennut että tässä valinnanvapausesityksessä tarvitaan eu komission päätös siitä onko tässä sellaisia elementtejä jotka ovat mahdollisesti vastoin eun kilpailuoikeutta ja perustuslakivaliokunta antaa hallitukselle kaksi mahdollisuutta joko eu notifikaatio seutn sadankahdeksan piste kolmannen artiklan mukaisesti tai sitten

toimeenpano keskeytetään tai jatketaan sitten vasta kun on saatu se

komissiolta miksi hallitus ei ole kuunnellut tätä ja onko hallituksella nyt tahto näyttää sosiaali ja terveysvaliokunnassa että tämä asia palautetaan perustuslakivaliokuntaan jos ei nyt saada varmuutta tästä asiasta

lausunnossa ensinnäkin perustuslakivaliokunta tästä talosta toteaa että tämäntyyppiset eu oikeudelliset arviot ovat hallitusvallan alaan kuuluvia asioita sen lisäksi toteatte että mikäli oikeudellista epävarmuutta vähennetään ilmoittamalla komissiolle ehdotetusta valinnanvapausjärjestelmästä ja sen sisällöstä tietyn artiklan mukaisessa menettelyssä tämä vastaa niitä käsityksiä joita perustuslakivaliokunta haluaa oikeusvarmuuden vahvistamiseksi sosiaali ja terveysministeriön työ ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön parhaiden asiantuntijoiden kanssa tätä kohtaa on käyty huolella läpi ja lausuntoa kunnioitettu me olemme tähän asti jo yli vuoden ajan käyneet epävirallisia keskusteluja komission suuntaan siitä tukea arviolle että suomen malli ei tarvitse tällaista eusta tulevaa hyväksyntää koska lähtökohtaisesti sosiaali ja terveyspolitiikka on aina kansallisissa käsissä ja mallin luonne on niin vahvasti suomalaiseen veronmaksajien yhtäläiseen oikeuteen perustuva mutta koska tästä uudelleen huomautettiin me ilman muuta katsomme että on perusteltua tehdä ilmoitus komissiolle ja käynnistää virallinen prosessi

arvoisa puhemies tässä perustuslakivaliokunnan lausunnossa sanotaan näin perustuslakivaliokunnan mielestä käsillä olevassa poikkeuksellisessa arviointitilanteessa puute sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksessa on korjattavissa ilman mietintöluonnoksen saattamista tältä osin vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi mikäli oikeudellista epävarmuutta vähennetään ilmoittamalla komissiolle ehdotetusta valinnanvapausjärjestelmästä ja sen sisällöstä seutn sadankahdeksan piste kolmannen artiklan mukaisessa menettelyssä nyt te arvoisa hallitus käytätte jotain toista menettelyä josta ei ole oikeusvarmuutta että se on sama menettely kuin se mihin perustuslakivaliokunta tässä omassa lausunnossaan nojaa elikkä onko teillä varmuus siitä että teidän ehdottamanne menettely on sopusoinnussa tämän seutn sadankahdeksan ja kuka on se asiantuntija joka näin sanoo voisitteko kutsua esimerkiksi valtiosääntöoikeuden professori tuomas ojasen kuultavaksi
arvoisa puhemies tiedän että perustuslakivaliokunta asiantuntemuksessaan ja sen tueksi on kuullut useita valtiosääntöoikeudellisia ja eu oikeudellisia asiantuntijoita ja päätynyt tämäntyyppiseen kannanmuodostukseen joka antaa sosiaali ja terveysvaliokunnalle valtuudet tehdä tässä parhaaksi katsomiansa ratkaisuja ja tarvittaessa vielä hyväksyttää ne perustuslakivaliokunnalla hallitus on tarjonnut sosiaali ja terveysvaliokunnalle eväät ja ratkaisun avaimet miten tämän voi viedä eteenpäin koska tämä ratkaisu on valmisteltu meillä virkavastuulla poikkeuksellisesti luen suoraan esityksestä ja tausta aineistosta joka ministereille on toimitettu unionin perussopimusta laadittaessa ei ennakoitu että jäsenvaltiot tekisivät komissiolle valtiontuki ilmoituksia myös oikeusvarmuussyistä vaan ainoastaan silloin kun itse tietää tekevänsä vääristynyttä kilpailuasetelmaa eikä oikeusvarmuusilmoitusta ole tästä syystä nimenomaisesti mainittu juuri artiklan tässä kohdassa mutta se on kuitenkin muotoutunut vakiintuneeksi käytännöksi ja se mainitaan eu lainsäädännössä komission asetus kaksituhattaviisitoista asetuksen kaksituhattaneljä muuttamisesta valtiontuen ilmoituslomakkeiden ja tietolomakkeiden osalta en ole varma ymmärsivätkö katsojat tästä kovinkaan paljoa mutta halusin kuvata sen että virkavalmistelua on huolella tehty

niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nimenomaan soten notifikaatioon liittyvän lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

herra puhemies aivan kuten perustuslakivaliokunnan jäsen henriksson totesi kyse on sadannenkahdeksannen artiklan kolmannen kohdan

sote uudistuksen valinnanvapautta elikkä markkinamallia voida aloittaa ennen kuin notifiointi eusta on varmistettu nyt hallituspuolueet ovat kuitenkin tyytymässä pelkkään ilmoitusmenettelyyn joka mahdollistaa sen että sote uudistus ja

käynnistää ja mallia voidaan viedä eteenpäin notifioinnista huolimatta tässä on huikea ero tästä asiasta ovat varoittaneet useat eu oikeudelliset asiantuntijat sekä korkein hallinto oikeus nyt kysyisin hallitukselta kun tässä on riskinä että me voimme joutua myös tilanteeseen että sosiaali ja terveysvaliokunta joutuu antamaan perustuslain vastaisen esityksen eduskuntaan ja tämä tietenkin aiheuttaa myös puhemies risikolle suuren vastuun miksi te otatte tämän

arvoisa puhemies se millaisiin ratkaisuihin eduskunta päätyy suhteessa sosiaali ja terveysvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan tästä eteenpäin on teidän valiokunnan jäsenten käsissä haluan muutaman asian tarkentaa tästä asiasta joka kieltämättä on juridisesti hyvin monimutkainen suhteessa suomalaiseen kansalliseen perustuslakiin ja toisaalta eu oikeuteen joka meitä ja kansana velvoittaa on kuitenkin hyvä huomata taustaksi että eussa liki kolmeenkymmeneen jäsenmaan joukossa on yhtä monta erilaista sosiaali ja terveydenhuoltomallia ja suomalainen malli on vastakin ja tulevaisuudessakin vahva pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli joka oikeuttaa ihmisille palvelut tulotaustasta ja tasosta riippumatta tällä jo poikkeamme monista sellaisista malleista jotka eu termein tulisivat kutsutuiksi perusteiltaan taloudellisiksi kuten vaikkapa vakuutusperustaiset ratkaisut mitä monissa maissa on ja tämä ero eu maiden välillä on tärkeä hahmottaa totean myös sen että notifikaatio on virkamiehiltä saamani tiedon mukaan yläkäsite mistä tahansa ilmoituksesta komissiolle valtiontuki ilmoitus on sellainen valtiontukiasioissa tehtävä ilmoitus joka tehtäisiin jos jo itse tietäisimme että meillä on kiellettyä valtiontukea ja oikeusvarmuusilmoitus on ilmoitus prosessin käynnistämisestä ikään kuin varmuuden vuoksi nyt
ystävällisesti pyydän että jatkossa vastaukset ja kysymykset olisivat mahdollisimman lähellä sitä yhtä minuuttia mikä on meidän yhteinen pelisääntömme

arvoisa puhemies hallitus voi syyttää tästä käsillä olevasta sote sotkusta ja eu oikeudellisista ongelmista vain itseään uudistus olisi ollut jo aikoja sitten valmis jos keskustan ja kokoomuksen sote lehmänkauppa olisi jätetty tekemättä hirttäytyminen ongelmalliseen markkinamalliin on koko sotkun ja eu oikeudellisten ongelmien juurisyy nyt tarvittaisiin vastuullista poliittista johtajuutta nyt olisi aika viheltää peli poikki lähihistorian suurinta uudistusta ei voi runnoa läpi tällaisessa eu oikeudellisessa epävarmuudessa tällä kiireellä ja muutaman äänen enemmistöllä jos enemmistöä edes on arvoisa puhemies pääministerin tulisi nyt osoittaa johtajuutta todeta että esitystä ei voi eikä kannata viedä läpi kutsua kaikkien puolueiden puheenjohtajat koolle ja katsoa askelmerkit seuraavalle hallituskaudelle koska sote uudistus on kuitenkin tehtävä arvoisa puhemies pääministeri oletteko tähän valmis

jos enää keskustellaan siitä siitä antaako eu tälle asialle luvan vai eikö

niin kuin ministeriö on moneen kertaan selvittänyt tämä asia on virkavastuulla esitetty tämän tämän oikeusvarmuusilmoituksen kautta hoidettavaksi eteenpäin sellainen ilmoitus laaditaan perustuslakivaliokunnan ohjeiden mukaisesti ja ja sitten odotetaan miten eu tähän reagoi kyllä kansalaiset odottavat sitä että me viemme tämän asian eteenpäin täällä eduskunnalle annetaan työrauha ja valiokunnat tekevät määrätietoisesti töitä loppuun saakka eduskunnan johdon ohjauksessa tämä on vähän outo keskustelu kun tässä käydään hallituksen ja eduskunnan välillä keskustelua hallitus on antanut lain lain tänne yli yli vuosi sitten ja eduskunnan valiokunnat käsittelevät tätä annetaan nyt valiokunnille työrauha

arvoisa puhemies katson tässä eu oikeuden professori juha raition lausuntoa kahdeskymmenesneljäs toista ja hän toteaa oikeusvarmuusilmoituksesta että se on tämän notifioinnin osa ja alkuvaihe ja että se ei sovellu enää näihin loppumetreihin miten virkamiehet ovat tämän tämän kumonneet varsinkin nyt kun ilmeisesti sosiaali ja terveysvaliokunta ei halua enää kuulla perustuslakiasiantuntijoita aiotteko te ministeriössä varmistaa näitä näitä seikkoja perussuomalaisille sinänsä sopii että lähtisimmekin välillä haastamaan eu oikeutta ja ja vähän niin sanotusti pokkuroisimme sitä vastaan mutta se tulisi tehdä johdonmukaisesti tämä oikeusvarmuusilmoitus ei tullut noissa asiantuntijakuulemisissa perustuslakivaliokunnassa esille juuri lainkaan ja olisinkin kysynyt mikseivät esimerkiksi ministeriön virkamiehet kun he olivat läsnä näissä kuulemisissa tuoneet esille että tämmöinen on ehkä valmisteilla näin on täytynyt olla kun jo samana iltana johtava virkamies nerg ilmoitti että pevin lausunto pitää sisällään tämän oikeusvarmuusilmoituksen vaikka sitä ei siellä kirjaimellisesti edes lue

puheenvuoroihin siellä ne ovat teidän valiokuntanne sisäisiä keskusteluja yritän vielä kuvata parhaan kykyni mukaan sitä mistä on kysymys olen kyennyt tätä juridisesti monimutkaista vyyhtiä selvittämään nyt perustuslakivaliokunnalla on huoli siitä onko hallituksella riittävä oikeusvarmuus sen käsityksensä tueksi että suomen malli on jatkossakin eun solidaarisuusperiaatteiden mukainen eli ratkaisuiltaan sellainen että se ei pidä sisällään taloudellista toimintaa tai sitä kautta kielletyn valtion tuen elementtejä eli suosisi julkista yksityistä enemmän me katsomme että tämän mallin pohja on niin vahvasti julkisessa palvelutuotannossa ja kansalaisten yhdenvertaisessa oikeudessa jatkossakin ettei hallitus ole vaihtanut tilannearviotaan eikä ymmärtääkseni myöskään perustuslakivaliokunta väittänyt tämän mallin luonteen olevan toinen vaan haluaa että hallitus hakee tälle varmuutta koska epäviralliset keskustelut eivät ole riittäneet

talolle tarvitaan rakennuslupa sen myöskin perustuslakivaliokunta totesi eli oikeusvarmuus siitä minkälainen talo rakennetaan se on oltava jotta ei tule kalliita kustannuksia purkamismielessä ja jopa korvauksia siitä

sellaista lupaa haetaan tämän sote talon rakentamiselle eli markkinamallin rakentamiselle että siihen voi sisältyä näitä valtion tukia nyt kuitenkin tämän perustuslakivaliokunnan kannan jälkeen perustuslakivaliokunta nimenomaan edellyttää niin kuin korkein hallinto oikeuskin että tämän tietyn artiklan mukaisessa menettelyssä tämä notifiointi ilmoitus tehtäisiin hallitus esittää toisin ja esitätte myös toisin kuin perustuslakivaliokunta että voisitte laittaa tämän mallin täällä täytäntöön kun taas perustuslakivaliokunta totesi että oikeusvarmuus saadaan vasta kun malli on valmis

arvoisa puhemies vastaan valiokunnan puheenjohtajalle että kyllä parhaan kykyni mukaan olen tähän lausuntoon perehtynyt ja totean tämän kokonaisuuden osalta että oikeusvarmuusilmoitus on eu notifioinnin eli eun komissiolta tietyllä tavalla luvan kysymisen yksi muoto sen keskeinen ero notifikaatioon josta te olette puhunut on siinä että laki voidaan panna täytäntöön sen aikana kannattaa huomioida erityisesti se seikka että sote keskus jota tämä erityisesti koskettaa astuu voimaan näissä suunnitelmissa vasta vuosien päästä kokonaisuutena ja tällöin meillä on hyvää aikaa käydä komission kanssa tätä prosessia vahvistavatko he suomen näkemyksen järjestelmän vahvasta luonteesta yhdenvertaisena suhteessa kaikkiin kansalaisiin en oikein tätä paremmin osaa enää kuvata sitä mistä oikeastaan on kysymys paitsi että yritän ehkä haastaa sitä kun te samassa lauseessa syytätte hallitusta markkinamallista ja vaaditte että pitää olla ihan täysi varmuus siitä että se ei nyt suosi yksityistä liian vähän siitähän tässä eu kysymyksessä on ytimeltään kyse siinä on pieni sisäinen ristiriita

arvoisa puhemies pääministeri ehkä hieman väheksyvästi kuvaili sitä tilannetta kun perustuslakivaliokunta teki kaksikymmentä valtiosääntöoikeudellista pontta ja sen lisäksi kymmeniä ehdotuksia korjauksiksi jotka olisivat perustuslain kannalta perusteltuja nyt ei ole kysymys vain siitä antavatko eu oikeus ja eu komissio tälle uudistukselle luvan vaan aika laajoista muutostarpeista jotka pitää valmistella eduskunnassa huolella ja joihin hallituksen pitää suhtautua syvällä kunnioituksella siinä mielessä olisi tärkeää että sosiaali ja terveysvaliokuntakin jossa myös hallituspuolueet ovat edustettuina kuuntee asiantuntijoita jotta nämä huomiot varmasti tulevat täysimääräisesti toteutetuiksi mutta haluan kiinnittää teidän huomiotanne siihen mikä tässä on jos myöhemmin ilmenee että oikeusvarmuus ei ei pidä eu oikeuden kannalta ja tässä on ongelma se voi johtaa siihen että maakunnan liikelaitokset voidaan suomalaisen kansallisen tuomioistuimen päätöksellä määrätä jopa väliaikaiseen toimeenpanokieltoon jolloin julkinen palvelu ei voikaan toimia vaikka perustuslakivaliokunta on edellyttänyt että julkinen palvelu toimii kaikissa tilanteissa miten hallitus näkee että tämä voidaan

arvoisa puhemies parhaan kunnioituksemme mukaan olemme näihin kaikkiin huomautuksiin jotka koskevat niin kutsuttuja lain etenemisen esteen tasoisia ongelmia kyenneet vastaamaan ja antamaan ratkaisuvaihtoehtoja sosiaali ja terveysvaliokunnan työn tueksi olemme myös huolella lukeneet läpi koko tekstin ja kiinnittäneet huomiota sen sisällä olleisiin perustuslakivaliokunnan huomautuksiin kun viittaatte edustaja niinistö siihen että voitaisiin päätyä tilanteeseen jossa kansallisessa tuomioistuimessa tai ylipäätään ottaen oikeudellisessa käsittelyssä päädyttäisiin toimeenpanokieltoon näiden sote keskusten osalta vastaan taas parhaan kykyni mukaan tältä osin käsitykseni on erilainen koska sote keskukset astuvat voimaan vasta vuoden kaksikymmentäkaksi viiva kaksikymmentäkolme tienoilla meillä on hyvä aika muodostaa yhteinen kanta komission kanssa asiasta tämän oikeusvarmuusilmoitusmenettelyn kautta ja tarvittaessa muuttaa niitä järjestelmän yksityiskohtia jotka voivat olla valtion tuen näkökulmasta ongelmallisia ja tällöin välttää tästä koskaan oikeusprosesseihin

arvoisa puhemies tämän sote uudistuksen on parantaa sosiaali ja terveyspalveluiden saatavuutta sekä kaventaa ihmisten hyvinvointi ja terveyseroja esimerkiksi niin että lääkäriin pääsee nykyistä paremmin uudistuksen rungon muodostavat maakunnat lähdemme siitä että maakunnat kainuu keski suomi pirkanmaa varsinais suomi lappi keski pohjanmaa uusimaa satakunta ja niin edelleen voivat itse päättää nykyistä paremmin oman alueensa asioista helsingin kabineteissa nämä kahdeksantoista maakuntaa eivät ole uutta hallintoa vanhan päälle vaan ne korvaavat nykyiset lähes neljäsataa kuntayhtymää organisaatiota ja muuta hallintohimmeliä mutta arvoisa puhemies kun tätä nyt halutaan kaataa täällä kovasti notifikaation tai jonkun muun asian varjolla niin kysyn hallitukselta mikä teidän arvionne on jos tämä nyt johonkin tähän vielä kaatuisi kävisikö niin että vaalien jälkeen tuleva hallitus ja tuleva eduskunta ryhtyvät taas tekemään suomeen sote uudistusta ja jos näin on kauankohan siihen mahtaisi sitten vielä mennä montako vuotta kuluisi
edustaja kaikkonen ennen pitkää tuli notifikaatio nyt toivon että seuraavissa puheenvuoroissa pysytään vielä notifikaatiossa siihen saakka kunnes siirrytään seuraavaan kysymykseen vastaus ministeri saarikko
arvoisa puhemies jos sidon myös vastaukseni ensiksi tähän notifikaatioon joka erityisesti liittyy tämän eu oikeudellisen varmuuden saamiseen sote keskuksiin niiden määrän lisääminen monituottajamallin kauttahan on haluttu linjaukseksi ennen kaikkea siksi

palveluihin lääkärin ja hoitajan palveluiden äärelle ihmiset pääsisivät nopeammin siitä on kysymys palveluiden saatavuuden paranemisesta tätä tuskin kukaan asiantuntijoistakaan voi kiistää tämän tavoitteen paranemista uudistuksen myötä on valtavan vaikeaa ottaa kantaa siihen mitä tapahtuisi jos tämä syystä tai toisesta raukeaisi enkä pidä sitä ehkä ihan parhaana mahdollisena tehtävänäni tästä aitiosta kommentoida totean vain sen että ilman erillistä päätöstä kaikki se valmistelu mitä eri puolilla suomea on tehty lähtökohtaisesti raukeaa on myös selvää että tarvitaan uusia poliittisia päätöksiä jotka kestävät perustuslain ja joista joista puolueet löytävät yhteisymmärryksen kai tämä yli kymmenen vuoden polku osoittaa että se ei ole ollut meidän poliittiselle järjestelmällemme erityisen kunniakas eikä varsinkaan erityisen helppo tie kuljettavaksi
myönnän tämän kysymyksen tiimoilta vielä kaksi lisäkysymystä edustaja östmanille ja sitten tämän aloittaneen ryhmän edustajalle edustaja lindtmanille

arvion tekeminen mahdollisesta sisämarkkinoiden vastaisesta valtion tuesta kuuluu eu komissiolle siitä emme täällä suomen eduskunnassa pääse yli emmekä ympäri oikeudellinen epävarmuus on poistettavissa vain notifioinnin kautta ja se on hoidettava jo lainsäädäntöprosessin aikana etukäteen ei lain voimaantulon jälkeen helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori juha raitio on vetänyt koko sote valmistelun ajan tiukkaa linjaa valinnanvapausesitykseen liittyy riskejä eu kilpailuoikeuden alalla on siis täysin mahdollista että eu näkee suomen mallissa laittoman valtion tuen elementtejä kysyn asianomaiselta ministeriltä uskallatteko te väittää että oikeustieteen professorit ovat väärässä

arvoisa puhemies en tietenkään kyseenalaista professorin näkemyksiä mutta olen ymmärtänyt että perustuslakivaliokunta kuuli useita asiantuntijoita koko tämän sote maakuntapaketin ääreltä ja sai kuultavakseen hyvin erilaisia näkemyksiä joista muodosti synteesin kannan perustuslakivaliokunnan arvion siitä miten tulisi menetellä ei yksittäisen asiantuntijan arvion

voimakkaana epävarmuustekijänä tämän uudistuksen yllä on tärkeää että epävirallinen vuorovaikutus eun kanssa viedään viralliseksi tämän oikeusvarmuusilmoituksen tekeminen voidaan aloittaa käytännössä saman tien

mutta lähtökohtaisesti hallituksen asiantuntijoiden ja virkamiesten kanta on se että meidän mallimme on pääosiltaan niin vahvasti eun solidaarisuusperiaatteiden mukainen että mikäli tällaisia kiellettyjä elementtejä yksittäisesti olisi ne pystyttäisiin korjaamaan vielä ennen niiden toimeenpanoa ja voimaantuloa

edellyttänyt tätä menettelyä nimenomaan sen takia ettei tule sitä tilannetta että rakennetaan ilman rakennuslupaa ja sitten myöhemmin suomi joutuu korvauksiin mutta tämä asia onko kyse notifikaatiosta vai oikeusvarmuusilmoituksesta voidaan ratkaista itse asiassa tässä ja nyt minulla on tässä lomake jolla te tulette tekemään tämän ilmoituksen komissiolle tässä on ensimmäisenä kysymys jossa pyydetään minkälaisesta ilmoituksesta on kyse a b c d kohta b on euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen sadannenkahdeksannen artiklan kolmannen kohdan mukainen ilmoitus tämä on se mihin perustuslakivaliokunta viittaa sitten täällä on myös kohta d jossa puhutaan oikeusvarmuusilmoituksesta jotain muuta kumpaan ruutuun te raksin laitatte kohtaan b vai d se ratkaisee tämän riittää vastaus

arvoisa puhemies tämä ei varsinaisesti ole mikään lottopeli tai veikkaus tämä on aika vaikea kokonaisuusteema mutta siinä olette oikeassa että olen hyvin tietoinen edustaja lindtman että pohjimmiltaan me keskustelemme nyt tästä yhdestä eun sähköisestä kaavakkeesta miten me toimimme sen suhteen lähtökohta on se ja olen ymmärtänyt että meillä ei ole siitä kansallisesti suurta erimielisyyttä ei ainakaan perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta niin että me olisimme jotenkin ehdottoman erimielisiä siitä onko suomen järjestelmä jatkossakin pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli joka on luonteeltaan eu termein ei taloudellinen ja solidaarisuusperiaatteen mukainen siltä varalta että tässä kokonaisuudessa olisi yksittäisiä yksityiskohtia jotka saattaisivat sisältää tällaisia elementtejä olemme aloittaneet jo vuosi sitten epävirallisen keskustelun tästä ja lähdemme siitä että suomen kanta on se kuten me itse arvioimme että ei ole kiellettyä valtion tukea se olisi eri asia jos me jo tietäisimme toimivamme eun sääntöjä vastaan

kyllä olemme herra puhemies arvoisa herra puhemies kyllä jokaiselle ainakin täällä päässä on käynyt selväksi että sote uudistuksen alkuperäiset tavoitteet kustannusten kasvun hillinnästä saumattomista hoitoketjuista ja paremmista palveluista eivät näytä toteutuvan ja yli hallituskausien menevästä uudistuksesta yritetään nyt väkisin tehdä tällainen viime metrien runnonta jossa tätä asiaa runtataan valiokuntatasolla läpi muutaman päivänkin varoitusajalla hirveällä kiireellä

joukkuetta jossa tekin pelaatte teidän puolueenne estivät asiantuntijoiden käytön sote kysymyksessä nyt loppumetreillä edes kirjallisia lausuntoja ei saa pyytää vaan hallituksen toimittamat vastineet pitäisi kuitata sellaisenaan tämä ei ole oikein tällä tavoin ei pystytä varmistumaan siitä että tämä uudistus on perustuslain mukainen ja epäilys on aiheellinen sillä hallituksen vastineessa esitetyt muutokset näyttävät monilta osin siltä että rima heiluu ellei peräti putoa nyt asiantuntijoiden vaihtoehdoksi näyttää jäävän lähinnä tviitata näistä kysymyksistä kysyisinkin teiltä hallitus millaisena te pidätte tätä menettelyä onko tämä mielestänne asianmukaista
arvoisa puhemies olen erityisen tässä herkässä tilanteessa siitä mikä on eduskunnan ja hallituksen toimivalta minun on mahdotonta ottaa kantaa valiokunnan yksittäisiin tapauksiin joista joista joitakin versioita on kuultu julkisen keskustelun kautta sen rohkenen sanoa sosiaali ja terveysvaliokunnan pitkäaikaisena jäsenenä että käsittääkseni normaali käytäntö on että joskus asiantuntijakuuleminen päättyy ja siitä käynnistyy valmistava keskustelu ja asiantuntijoiden kannan pohjalta muodostuu valiokunnan kanta vastaavanlainen kuin perustuslakivaliokunnassa siis yhteentulo ja yhteispäätelmä kaikesta kuullusta ja arvioidusta hallituksen esityksen pohjalta ymmärtääkseni tämäntyyppisestä tilanteesta on on ollut kysymys mutta muutoin en halua ottaa tähän kantaa totean vain sen että perustuslakivaliokuntahan kävi jo läpi sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä eli sitä vaihetta josta jo kertaalleen valiokunta on tehnyt kokonaisarvion eli yhteentuleman siitä mitä mieltä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen lakipykälistä kaikkiaan

puhemies eduskuntapuolueet ovat yhtä mieltä sote uudistuksen periaatteellisesta tarpeesta ja myös keskeisistä tavoitteista ja kuten me kaikki tiedämme tämän paketin ylivoimaisesti ongelmallisin osio on valinnanvapauden markkinamalli josta täälläkin on paljon puhuttu se vaarantaa mielestämme uudistuksen kaikki keskeiset tavoitteet aina paremmin yhteensovitetuista palveluista kustannusten kasvun hillintään saakka tämän ovat myös monet asiantuntijat todenneet

miten te kuvittelette että suomi selviää markkinamallin pauloissa

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan todeta tähän väitteeseenne markkinamallista että ehkä viime viikkojen vanhuspalvelukeskustelu on muistuttanut meitä siitä että yksityiset palveluntuottajat ovat jo täällä osana meidän nykyjärjestelmää esimerkiksi ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan palveluista puolet on jo yksityisen tuottamia valinnanvapauden ajattelutavan muutos suhteessa nykytilaan on se että jatkossa ikäihminen itse tai omaisensa kanssa yhdessä pääsee valitsemaan reunaehdot täyttävien palveluntuottajien yksityisten ja julkisten väliltä sen missä haluaa oman hoitonsa ja asumisensa tapahtuvan tämä on keskeisin ajattelutavan muutos ja ero niihin markkinoihin avautuneet osaksi maamme sosiaali ja terveydenhuollon palveluita
tähän samaan teemaan näyttäisi olevan kysymys myös edustaja pekosella myönnän hänelle puheenvuoron
arvoisa puhemies yksi tämän sote uudistuksen suurimmista kysymyksistä on se kuinka hallituksen esittämässä mallissa turvattaisiin maakunnille riittävä rahoitus jotta maakunnat voisivat tarjota laadukkaat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut kaikille riippumatta siitä missäpäin suomea asuu ei voi käydä niin että joudumme tilanteeseen jossa elintärkeistä palveluista tingitään kun rahat loppuvat kesken ja hallituksen leikkurimallissa on nyt tällainen riski

arvoisa puhemies molemmat varmaan olemme lukeneet tarkkaan sitä perustuslakivaliokunnan lausuntoa viime perjantaina ja ja sen verran haluan todeta että siinä lausunnossahan ei otettu tähän niin sanottuun lisärahoitukseen yksittäisen maakunnan osalta kantaa eli se on sillä tavalla miten sitä on aiemmin korjattu mutta kokonaisrahoituksen tasoonhan perustuslakivaliokunta otti kantaa miten sitä pitäisi vahvistaa vahvistamisessa oli mallina se puhutaan siis tästä rahoituslain

pystytäänkö rahoitus turvaamaan erilaisin määrein eli onko yli yli viisi maakuntaa vaikeuksissa vai sitten yli kolmekymmentäviisi prosenttia nämä ovat näitä meidän esityksiämme joilla pystytään turvaamaan ja katsomaan että riittävällä tavalla tarvitaan lisää rahoitusta sen lisäksi paransimme myös maakuntaindeksiä eli maakuntaindeksin osalta perustuslakivaliokunta sanoi se ei ota riittävällä tavalla huomioon muun muassa palkkojen kehitystä sen osalta paransimme indeksiä niin että tämä painokerroin on parempi

myös sinisillä näyttäisi olevan samaan teemaan liittyvä kysymys edustaja torvinen
arvoisa herra puhemies kansa katsoo nyt eduskuntaan ja miettii pystyykö tämä eduskunta enää suuriin uudistuksiin sillä sote uudistusta on valmisteltu viisitoista vuotta ja kuunnelkaa nyt täällä on ollut kaiken kaikkiaan näinä vuosina yli tuhat asiantuntijaa joita nyt sitten hingutaan jälleen kerran esille viime perjantaina me perustuslakivaliokunnasta saimme lausunnon sosiaali ja terveysvaliokunnalle saimme siis sen ja velvoittavia

valtiosäännössä on jotka velvoittavat annoimme noin kymmenen joista kuusi on vakavasti otettavia nyt alkuviikosta olemme saaneet valtiovarainministeriöstä olemme saaneet sosiaali ja terveysministeriöstä vastineet jotka ovat sitten tulleet korjausehdotuksineen parhaillaan levitetään sellaista käsitystä että sote paketti käsitellään liian nopealla aikataululla kysynkin ministeri saarikolta milloin hallitus itse asiassa jätti eduskuntaan sote ja maakuntauudistuksen lakipaketit kuinka kauan eduskunnan valiokunnat ovat lopulta käsitelleet ja jarruttaneet näitä asioita

arvoisa puhemies en ihan tarkkaan muista kaikkia päivämääriä milloin nämä on tuotu ensimmäiset vuonna kaksituhattaseitsemäntoista mutta ehkä itse suhtaudun valiokuntien työhön kysyjän kanssa siltä osin eri tavalla että minusta nämä esitykset ovat valiokuntakäsittelyssä menneet parempaan suuntaan ja kunnioitan suuresti sitä työtä jota valiokunnan puheenjohtaja kiurun johdolla on tehty niin että on saatu aikaiseksi tästä isosta kokonaisuudesta mietintö jota perustuslakivaliokunta saattoi nyt käsitellä

kuvaisin näiden huomautusten eroja että osa oli selkeästi teknisluonteisempia huomautuksia joihin oli helppo miettiä ratkaisut ja valiokunta osoitti selkeät pykälät mitä korjata ja osa oli monimutkaisempia kokonaisuuksia joihin parhaat asiantuntijat käyttivät yön päivän yli sen että me saimme nämä ratkaisut

arvoisa puhemies valiokunta on todella kuullut lukuisia asiantuntijoita mutta täytyy kyllä todeta että valiokunta on kuullut asiantuntijoita nimenomaan hallituksen nyt me käsittelemme hallituksen vastinetta jonka me olemme saaneet viime tiistaina tässä perustuslakivaliokunnan lausunnossa johon vastine nyt sitten viittaa on useita ponsien takana olevia esityksiä kuten todettu kaksikymmentä kappaletta ja sen lisäksi kymmeniä muita huomautuksia

arvoisa puhemies oli valiokunnan oma päätös ratkaista asia ei ole ulkopuolista näkyä siitä mitkä mitkä seikat ovat valiokunnan etenemisen esteitä totean sen että tämä hallituksen vastine ratkaisuesitykset valiokunnalle on laadittu parhaan kyvyn mukaan aihepiiristä josta on loputtomasti asiantuntijoiden eriäviäkin kantoja uskon että sen tietävät parhaiten perustuslakiasiantuntijat jotka saivat eri asiantuntijoilta erityyppisiä arvioita tiettyjen kysymysten perustuslainmukaisuudesta tai perustuslainvastaisuudesta lopultahan nämä ovat poliittisia päätöksiä löytyykö meiltä riittävä varmuus siitä että uskallamme edetä ja että tästä löytyy nyt riittävä kivijalka sille teidän mainitsemallenne talolle minun käsitykseni mukaan sote taloa ei perusteta eussa vaan sote talo perustetaan kahdeksassatoista maakunnassa ja tämän uudistuksen toimeenpano ratkaisee sen miten tulemme onnistumaan mutta lait tarvitaan tuohon ensiksi

ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa herra puhemies luulen että tässä on viime aikoina nyt käyty sellaista keskustelua notifikaatiosta ja vastaavista vaikeista oikeudellisista kysymyksistä meille kansanedustajille ja vielä vähemmän ehkä televisionkatsojille ole avautunut peruskysymyksenähän on se että hallitus ajaa sellaista sote ja maakuntauudistusta jossa perusterveydenhuollossa toteutuu valinnanvapaus eli se että ihminen saa valita julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä ja hinta se asiakasmaksu on sama no miksi tätä ajetaan no siksi koska se parantaa palveluiden saatavuutta eli lääkäriin ja hoitajalle pääsee siksi että se lisää näiden palveluiden kustannusvaikuttavuutta ja siksi että se lisää näiden palveluiden asiakaslähtöisyyttä kun on aitoa kilpailua asiakaslähtöisyys korostuu aivan

arvoisa puhemies olen kyllä jotenkin tullut ymmärtäneeksi näiden sote vuosien aikana ettei tästä kovinkaan helppo ole poliittista yksituumaisuutta saavuttaa sellainen maailma jossa me olisimme täydellisen yksimielisiä siitä mikä on hyvä rakenne tai palveluiden tuotantotapa eihän sellaista absoluuttista totuutta ole olemassakaan nämä ovat lopulta eduskunnan käsissä olevia päätöksiä mutta siitä olen ihan varma että väite ajatuksesta että markkinat nyt ikään kuin avattaisiin on sinänsä harhaanjohtava koska yksityiset palveluntuottajat ovat jo täällä täydennän edustaja zyskowiczin tilannekuvaa siltä osin että jatkossa myöskin yksityisen ja julkisen pelisäännöt silloin kun toimitaan yhteisillä verovaroilla tulevat samanlaisiksi reunaehdoiltaan se tulee kyllä tarkoittamaan maakunnille poikkeuksellisen vaativaa tehtävää koska ei ole helppoa johtaa järjestelmää jossa on erilaisia palveluiden tuottajia maassa jossa palveluiden tarve kasvaa ja mainittuun rahoituskeskusteluun liittyen tulemme joka tapauksessa käyttämään lisää rahaa

arvoisa puhemies toisin kuin edustaja zyskowicz totesi niin tämä uudistus siinä muodossa kuin hallitus on nyt viemässä sitä eteenpäin lisää byrokratiaa lisää kustannuksia ja heikentää etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta niiden jotka tarvitsevat kaikkein eniten palveluita tämä ei ole minun mielipiteeni tämä ei ei ole demareiden mielipide vaan tämä on asiantuntijoiden mielipide me todellakin olemme kuulleet heitä aivan valtavasti tässä prosessissa täällä sanotaan että on valmisteltu jo niin pitkään peräti kaksi vuotta on kulunut siitä kun hallituksen ensimmäinen esitys tuli tänne että sen vuoksi ei tarvita enää asiantuntijakuulemisia no nyt on kyseessä hallituksen vastine hallituksen vastine niihin puutteisiin jotka perustuslakivaliokunta nosti esille ja ne ovat vakavia puutteita ja nyt sosiaali ja terveysvaliokunnalta on hallitusenemmistön äänestyspäätöksellä evätty mahdollisuus evätty mahdollisuus tarkistaa onko hallituksen esitys sen mukainen mitä perustuslakivaliokunta edellytti

arvoisa puhemies te edustaja guzenina olette ollut tällä samalla paikalla vastaamassa yrityksestä viedä sote uudistusta maaliin ja

siksi arvoisa puhemies halusin kuvata että minusta on erityisen tärkeää pitää huolta siitä että ministerinä en ota kantaa valiokunnan sisäisiin asioihin tämä työnjako ja toimivallan jako on minusta erittäin tärkeä se että on päädytty ratkaisuun jossa sosiaali ja terveysvaliokunta ei enää kuule asiantuntijoita on lainvalmistelun eduskuntakäsittelyn yksi vaihe niin kuin kaikissa sadoissa laeissa samalla tavalla kuin perustuslakivaliokuntakin päätti asiantuntijakuulemisen kuultuaan varmasti hyvin erilaisia kantoja yksittäisiin kysymyksiin ja muodosti niistä lopulta kannan

kiire ja runnominen sisältävät monenlaisia ulottuvuuksia ja värisävyjä pääosa siitä lainsäädännöstä jota nyt yritetään saada valmiiksi on on ollut eduskunnassa kaksi vuotta yksi olennainen osa mutta kuitenkin vain osakokonaisuus eli valinnanvapauslaki on ollut eduskunnan käsissä vuoden tilanne on vaikea ja hankala sitä tärkeämpää on pitää mielessä se miten nämä prosessit täällä oikein menevät mitä on kenenkin vastuulla tässä vaiheessa lainsäädännön eteneminen on puhtaasti eduskunnan käsissä ja tätä työtä ministeriöt parhaansa mukaan

kun täällä moni haikailee että olisimme päässeet eteenpäin jos olisi ollut parlamentaarinen

törmäsi perustuslakiin ei pidä pelätä sitä että perustuslakivaliokunta on antanut muutaman kommenttinsa mutta minun kysymykseni kuuluu kentälle viesti siitä missä mennään mikä on tällä hetkellä maakuntien valmistelutilanne

arvoisa puhemies maakunnissa on tehty paljon työtä jotta syntyisi uudenlaisia palveluiden järjestämisen rakenteita kuntien sijaan vastuut maakunnille on mietitty erilaisia palveluita ketjuiksi paremmin kuin nykyisessä erillisessä erikoissairaanhoidossa erillisessä perusterveydenhuollossa ja erillisissä sosiaalipalveluissa

ovat olleet täysipäiväisesti pelkästään valmistelussa parhaiten palkitsisi se että uudistuksen laki täällä nyt etenisi arvoisa puhemies yhdyn myös siihen arvioon että tämä todella on eduskunnan käsissä koska perustuslakivaliokunta ei nähnyt sellaisia rakenteellisia ongelmia että hallituksen esitystä tarvittaisiin en odottanut oppositiolta kiitosta näistä ratkaisuvaihtoehdoista ja vastineesta mutta itse haluan kyllä todeta kiitoksen virkakunnalle joka laati nämä ratkaisut näin nopeassa aikataulussa jotta eduskunnan työ

kysymys edustaja immonen
arvoisa puhemies sinällään tärkeästä teemasta toiseen tärkeään teemaan suomalaiset vanhukset ovat heitteillä nuorten syrjäytyminen on suorastaan kansantauti suomalaisen hyvinvointivaltion aiemmin tarjoamat turvallisuus ja inhimillisyys kansalaisia kohtaan ovat murentumassa vaikka talous kasvaa te arvoisa hallitus leikkaatte yhä kaikista heikko osaisimmilta suomalaisilta lisäksi valtio velkaantuu tänäkin vuonna lähes kaksi miljardia euroa lisää käsittämätöntä on se että suomessa tilanteessa jossa hallitus ei kykene huolehtimaan edes omista kansalaisistamme kuten vanhuksista mutta samaan aikaan maamme rajat ovat jatkuvasti auki uusille autettaville ja järjestelmäämme hyväksikäyttäville maahanmuuttajille arvoisa puhemies perussuomalaisten mielestä oman kansamme hyvinvointi tulee asettaa aina politiikassa kaiken muun edelle kysyisinkin arvoisalta ministeriltä milloin te aiotte lopettaa miljardien

arvoisa puhemies tämän hallituksen aikana turvapaikanhakijoiden asioiden käsittely täällä on sinänsä erittäin hallitusti saatu etenemään kuten tiedätte meillä on toisin kuin lähes missään muussa euroopan maassa hallittu tilanne tällä hetkellä uusia turvapaikanhakijoita tulee melko maltillisesti suurin osa suomeen tulijoista on itse asiassa työn perässä tulevia opiskelijoita joita kovasti tarvitsemme tänne ikäsuhteen parantamiseksi viikko sitten hallitus julkisti erityiset lisätoimenpiteet seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi samalla myös sen varmistamiseksi että ulkomaalaisten keskuudessa pieni vähemmistö ei leimaa moitteetta käyttäytyvää enemmistöä tässäkin suhteessa hallitus tekee viimeiseen asti työnsä niin että suomessa turvallisuus on ykkösarvo ja turvallisuus säilyy maailman parhaalla tasolla poliiseja on nyt ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen enemmän kuin vuotta aiemmin olemme panostaneet emme säästäneet

kysyjä viittasi nuorison syrjäytymiseen selvästi puutteellisin tiedoin koska itse asiassa tämän hallituskauden aikana nuorison syrjäytyminen on vähentynyt saimme siitä juuri vastikään uusia tietoja nuorisotyöllisyys on parantunut ja nuorisotyöttömyys on on todella tullut alaspäin eli itse asiassa suunta on tässä suhteessa hyvä vaikka työtä vielä riittää viittasitte myös leikkauksiin mistä totean että kaikki leikkaukset ovat niitä mitä teidän kanssanne sovittiin silloin vaalikauden alussa viittasitte maahanmuuttopolitiikkaan se on huomattavasti kireämpää nyt kuin silloin kun te te olitte hallituksessa

arvoisa puhemies kyllä hallituksen tekemät toimet esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan saralla ovat olleet varsin vaatimattomia ja useat näistä uudistuksista siirtyvät seuraavan hallituksen tehtäviksi arvoisa puhemies politiikassahan kyse on arvovalinnoista

vastakkain jos otetaan rahaa jostain niin sitten sitä siirretään jonnekin muualle tämä kuuluu luonnollisesti politiikkaan mutta on käsittämätöntä kuulla että te ottaisitte senkin vähän rahan pois suomalaisten hyvinvoinnista ettekä esimerkiksi haitallisesta maahanmuutosta me perussuomalaiset taas ottaisimme rahat pois nimenomaan maahanmuutosta jolloin rahaa saataisiin riittämään sekä hoitajamitoituksen nostamiseen että kotihoitoon arvoisa puhemies kysyisinkin
ministeri orpo vastaa ymmärsi kyllä kysymyksen näistä eväistä

arvoisat edustajat me olemme sopineet yhteisesti pelisäännöistä kuinka pitkä voi kysymys olla sama koskee vastausta ja silloin kun puheenvuoro menee oikein reilusti yli puhemies valitettavasti joutuu puuttumaan sellaiseen

olisi myöskin hyvä että ei tahallaan väärinymmärretä mitä on sanonut

kun meillä on tietty määrä hoitajia tällä hetkellä suomessa jotka jotka voivat tehdä niitä tärkeitä vanhustenpalveluja ja auttaa meidän vanhuksiamme niin olen ollut huolissani siitä että jos me teemme liikkeitä joissa nopeasti jonnekin lisätään hoitajia niin pitää huolehtia etteivät ne hoitajat ole pois muun muassa tärkeistä vammaisten palveluista tai lastensuojelusta tai vanhusten kotihoidosta eli aina täytyy miettiä kun tehdään päätöksiä miten ne tehdään järkevästi eli tästä johtopäätös on se että kun me haluamme lisää hoitajia meidän vanhuksillemme niin meidän täytyy kouluttaa heitä tai tai sitten edistää työperäistä maahanmuuttoa eikö se kuulostakin hyvältä

koska tämä kyselytunti alkoi kuusi minuuttia myöhässä sattuneesta syystä

tänään vietetään kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää kroonista väsymysoireyhtymää sairastavat potilaat ovat yksi erityinen huolenaiheemme heille voi tulla dramaattisia täysin invalidisoivia oireita joillakin tilanne voi näyttää hyvältä mutta kuntoutus tai joku muu rasite voi romahduttaa heidät täysin sängyn pohjalle ongelmana joissakin tapauksissa on ollut paitsi näiden potilaiden ja heidän omaistensa kohtelu myös heidän hoitamisensa tai paremminkin hoitamatta jättämisensä julkisella puolella ruotsissa ja ja norjassa nämä potilaat saavat hoitoja joita suomessakin saa mutta vain yksityispuolella rahalla tosin tätäkin on valviran toimesta toimesta pyritty rajoittamaan kun diagnoosiksi jää vain toiminnallinen häiriö niin usein nämä potilaat putoavat myös kelan tukien ulkopuolelle ja talouskin romahtaa kysyisinkin nyt asianosaisilta ministereiltä onko teillä tietoa tämän potilasryhmän ongelmista ja kuinka näihin aiotaan puuttua

jos viittaatte näitten harvinaissairauksien osalta nyt erityisesti väsymysoireyhtymään ryhmähän on siis valtavan laaja harvinainen sairaus voi tarkoittaa sellaista jota sairastaa suomessa yksin ja jota maailmalta löytää vain muutamia vastaavia

tärkeää niin väsymysoireyhtymään sairastuneet ovat minulle hyvinkin tuttu ryhmä kyseessä on hyvin kansalaisaktiivinen joukko on myös lasten vanhempia tai itse sairastuneita jotka kokevat että meidän julkinen terveydenhuoltojärjestelmämme ei ole kohdannut heitä riittävällä vakavuudella siksi pidän hyvänä että jota toki sinällään on olemassa tunnemme myöskin ristiriidan että näitä tuloksia kiistetään ja siihen on vaikea ilman lääketieteellistä koulutusta edes ottaa kantaa tärkeää on kuitenkin että jokainen saa asianmukaisen hoidon voi ylläpitää työkykyään toimintakykyään pidän erityisen tärkeänä että nämä lapset voivat esimerkiksi jatkaa koulunkäyntiä eduskunta osoitti tähän lisärahoituksen ja se käytetään ministeriössä
seuraava kysymys edustaja kalmari
arvoisa herra puhemies sähkön perusmaksut ja siirtohinnat ovat kohtuuttomia sähköverkon myyminen carunalle oli virhe ministeri pekka haavistolta sama virhe tehtiin monissa kunnissa caruna ja elenia ovat pääosin kansainvälisten pääomasijoittajien omistamia tehtävänä on tahkota rahaa omistajille osasyyllinen korkeisiin hintoihin on myös hyvää tarkoittanut edellinen hallitus säävarmoista sähköverkoista ennen kuin kaikki maakaapeloinnit on on maksettu joutuvat maaseudun sähkönkäyttäjät maksamaan pitkän pennin onneksi verkon rakentamisille on annettu jatkoaikaa siirtohintojen korotuksille on tullut katto ja sähkönsiirto ei saa tuottaa liikaa voittoa yksi keino on kuitenkin käyttämättä ministeri tiilikainen esitti että sähkövero porrastettaisiin kuten ruotsissa

arvoisa herra puhemies tietysti asia joka koskettaa varmasti myöskin energia asioista vastaavaa ministeriä koska veropolitiikka on yleensä aina sidoksissa siihen substanssiin

en halua edes ottaa kantaa tästä noin vain tähän ajatukseen mutta mielestäni meidän pitää veropolitiikkaa kokonaisuutena kehittää ja pitää huolta laajasta veropohjasta ja verokertymistä mutta koko ajan katsoa sen vaikutuksia tavallisten ihmisten elämään millainen verojärjestelmä meillä meillä on ja huolehtia siitä että kustannukset kotitaloustasolle eivät tule missään kohtuuttomiksi energiapolitiikka energiaverotus kokonaisuutena on varmasti yksi niitä osa alueita joita seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa varmasti riippumatta kokoonpanosta tullaan miettimään ja sinne näitä erilaisia malleja on hyvä valmistella

ehdottomasti viimeinen kysymys tällä kyselytunnilla edustaja

vikman

arvoisa puhemies tänään vietetään kalevalan päivää ja suomalaisen kulttuurin päivää ole sivistystä ja kulttuuria ilman suomalaista kirjallisuutta ja lukutaitoa oecdn mukaan suomalaisnuorten lukutaito on edelleen maailman kärkeä lukutaidon heikkenemistä on kuitenkin tapahtunut jo vuosikymmenen ajan erityisesti tämä näkyy poikien kohdalla yksitoista prosenttia peruskoulun päättävistä suomalaisnuorista ei osaa lukea riittävän hyvin pärjätäkseen jatko opinnoissa ministeri grahn laasonen on nostanut esiin lukutaidon ja lukuinnon vahvistamisen ansiokkaasti kansallinen lukutaitofoorumi on työskennellyt teeman parissa

arvoisa puhemies hyvä monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta ja iltasadut ja yhteiset lukuhetket on tärkeä sisällyttää jokaisen lapsen elämään ja arkeen perustimme kansallisen lukutaitofoorumin joka laati puoli vuotta sitten suuntaviivat lukutaidon edistämiselle ja lukuinnostuksen herättelylle ja siinä meillä on kaikilla mahdollisuus olla omassa arjessamme vaikuttamassa asiaan tämä on herättänyt valtavan innostuksen olemme saaneet todella paljon tahoja mukaan ja paitsi että lukutaidon edistäminen on päiväkotien ja koulujen tehtävä siihen tarvitaan myös vanhemmat ja isovanhemmat järjestöt kirjastot kaikki toimijat jotka toimivat lasten ja nuorten maailmoissa aikuiset ovat hyviä tässä antamaan esimerkkiä eli kun tiedämme sen että lukutaito ja innostus periytyvät niin lukemalla lapsille voidaan juurruttaa se lukutaidon siemen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat

tässä on saatu paljon paljon aikaan kun katsoin sitä tilannetta minkä verran meillä tällä hetkellä on erilaisten viranomaisprosessien eli luvitusten takia hankkeita jumissa taikka niitä lupia odottamassa niin niin sain tuoreen tiedon itse asiassa tämän vuoden tammikuulta ja se kertoo että tälläkin hetkellä vaikka nämä ruuhkat ovat pienentyneet ja ja luvitukset nopeutuneet meillä on kahden pilkku seitsemän miljardin euron euron investoinnit kesken lupakäsittelyissä toteutuessaan nämä investoinnit loisivat jopa noin yhdeksäntuhatta työpaikkaa tähän maahan sen takia meidän pitää tätä luvitusjärjestelmää edelleen saada sujuvammaksi kun katsoo mitä tällä kaudella on tapahtunut niin tuo jono on jonkun verran lyhentynyt vuonna kaksituhattakuusitoista lupajonossa oli kahden pilkku yhdeksän miljardin hankkeet eli ei kovin merkittävää kuitenkaan vaikka paljon on on tehty työpaikkoja sieltä on syntynyt silloin

yhdeksästätoista kuukaudesta nyt viiteentoista pilkku viiteen kuukauteen kun puhutaan keskiarvoajoista ero nopeimman ja hitaimman avin välillä suomessa kuitenkin on edelleen noin kuusi kuukautta eli alueelliset erot ovat merkittävän suuria näissä luvituksissa minun mielestäni me tarvitsemme tähän maahan käsittelytakuun ja toivottavasti tämä luova jonka on tarkoitus aloittaa vuonna

tulee yhdenmukaistamaan tätä lupaprosessia valtakunnallisena toimijana kaikkien näiden lupien näkökulmasta kyse tässä mikä tänään on käsittelyssä on siis siitä että meillä

lupamenettelyjä yhteensovitetaan niin että ympäristölupa vesilain mukainen lupa maa aineslupa mutta myös joukko muita lupia esimerkiksi luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa maankäyttö ja rakennuslain mukainen lupa kaivoslain mukainen lupa taikka vaarallisten kemikaalien tai räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukainen lupa voitaisiin käsitellä tai käsiteltäisiin jatkossa hakijan pyynnöstä niin sanotusti yhteen sovittaen tällaista pyöreää pöytää käytettiin itse asiassa vuonna kaksituhattaviisitoista kun äänekosken biotehdas haki lupaa siinä yva eli ympäristövaikutusten arviointi ja lupaprosessit yhdistettiin ja siellä pystyttiin käsittelemään nämä kaikki luvat neljässä kuukaudessa eikä yhtään lakia tarvinnut silloin edes muuttaa eli aika paljon tässä on kuitenkin tahdosta kiinni kun otetaan nämä eri lupien käsittelijät

juha sipilän hallitusohjelman yksi keskeinen tavoite on ollut sääntelyn sujuvoittaminen ja tämä on hyvä esitys siitä ja hyvä että tämä ehditään vielä tällä kaudella nyt maaliin saada tässä esityksessä ei puututa lainsäädännön aineelliseen sisältöön eikä osallistumisoikeuteen vaan pyritään siis kokoamaan moninaiset lupamenettelyt yhdeksi kokonaisuudeksi jolloin prosessi on sekä luvanhakijan että mahdollisten haitankärsijöiden kannalta paremmin hahmotettavissa niin kuin ympäristövaliokunta mietinnössään toteaa esitys ei vaikuta millään tavoin myöskään viranomaisten valitusoikeuteen mutta tähänkin olemme tällä kaudella tehneet toimenpiteitä ely keskusten valitusoikeutta lainmuutoksella muutettiin pari vuotta sitten vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tuo elyjen valitusoikeus rajattiin kaavoituksessa rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä vaikutuksiltaan valtakunnallisiin ja merkittäviin maakunnallisiin asioihin

eli pääsimme siinä selkeästi siihen suuntaan että virkamiesten tehtävä on ennen muuta etsiä ratkaisuja eikä niin kuin jossain vaiheessa valitettavasti on ollut että valituksia on tehty toisen virkamiehen tekemästä päätöksestä on parempi tässä pyöreän pöydän menettelyssä etsiä yhdessä ratkaisut ja sen jälkeen tehdä päätös ja niin kuin äsken tuossa edellä totesin tämä äänekosken biotehdas oli hyvä esimerkki sen kaikki lupa asiat

kuukautta ja ja erot erittäin suuria suomessa arvoisa puhemies tämä on hyvä esitys ja kiitos tästä maamme hallitukselle ja ministeri kimmo tiilikaiselle
arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys on aivan oivallinen ja jatkaa sitä linjaa millä pääministeri sipilän hallitus on koko ajan ollut elikkä purettu ja hallintoa virtaviivaistettu suomessa on syytä muistaa nyt kuitenkin kaikkien meidän jotka odotamme että kansantalous kohentuisi ja työpaikkoja tulisi lisää että tälläkin hetkellä meillä on eri lupaprosesseissa miljardien eurojen arvosta erilaisia hankkeita jotka odottavat lupaa sen takia kun virkamiehet eivät kerkeä tehdä niitä päätöksiä ovatko sitten kaikki lupaprosessit aivan kohdallaan niin veikkaisinpa että siellä on paljon sellaista turhaa jota ei ollenkaan tarvita otetaan nyt esimerkiksi vaikka joku pieni pieni voimalaitos jos pitää tehdä vaikka biovoimalaitos niin siitä tehdään valtavan raskaat yva selvitykset ja kaikki kuitenkin siinä poltetaan vain suomalaisia energiaraaka aineita useimmissa useimmissa tapauksissa kaikki päästöt mitä sieltä tulee tiedetään kun voimalaitostekniikka tiedetään mutta sitten se seisoo vuosia vuosia tuolla hallintobyrokratiassa tiedän kokemuksesta kun kotikunnassani on muutamia hankkeita yhdessäkin siltahankkeessa tällä hetkellä on pelkkä sillanrakennuslupa venynyt jo kohta kaksi vuotta ja vieläkin siihen lupaa odotetaan luulisi nyt että pienen kapean kapean joen ylitys johon tulee silta muilta osin kaikki selvitykset on tehty mutta lupa vain viipyy ja viipyy ja viipyy yrittäjä meinaa tuskastua kun kuljetusyhteydet eivät pelaa ja turhia riskejä otetaan kun kun joudutaan ajamaan pitkän matkan takaa kiertoteitse ja vaarannetaan muuta liikennettä

luulisi tulevan todella nopeasti mutta niissäkin on viivettä ja viivettä en tiedä minkä takia jos kaikki nämä tällaiset lupahankkeet saataisiin nopeasti liikenteeseen me saisimme kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja tähän maahan ja miettikää sitä että jokainen tuotantolaitos joka esimerkiksi toimisi ulkomaankaupan toimialalla eli veisi tuotteitaan ulkomaille tuo suomen kansantaloudelle valtavan määrän plussaa ja kun hanke lähtee liikkeelle vaikka nyt kaivoshanke tai joku vastaava sieltä tulee jo ensimmäisenä vuonna investointien kautta valtion kassaan arvonlisäveroja ja muita veroja valtavat määrät

arvoisa puhemies tämä hallituksen lakiesitys on esimerkki siitä miten voidaan yksimielisesti hyväksyä lakiesitys joka on valmisteltu huolellisesti totean tämän siksi että meillä on ehkä maallikon silmään ja korvaan samantapaiselta kuulostava lakiesitys kaivoslaista joka kuitenkin sitten tulee valiokunnasta erimielisenä täysistuntoon tässä laissa annetaan luvanhakijoille esimerkiksi nyt teollisuusyrityksille mahdollisuus yhdistää tiettyjen lupatyyppien käsittelyä jos luvanhakija näin haluaa luvanhakijalla on mahdollisuus myöskin siihen että luvat käsitellään ihan samassa järjestyksessä kuin nykyisinkin siinä kaivoslain

on kyse siitä että kaivosyhtiö voi jättää kaivoslupahakemuksen ennen kuin ympäristövaikutusarvio on tehty mutta voi silti säilyttää etuoikeutensa siihen niin että jos siihen paikkaan kaivos tulee niin sitten se kyseinen firma on etuoikeutettu siinä kaivostoimijaksi tämä laki joka nyt on käsittelyssä käytännössä kuitenkin rajaa ne tilanteet joissa ympäristövaikutusarvio käsitellään lupahakemuksen kanssa rinnakkain sellaisiin tapauksiin joissa ympäristövaikutusarvion keskeinen pointti eli eli vaihtoehtojen tarkastelu ei ole mielekästä eli tapauksiin joissa käytännössä on vain yksi vaihtoehto esimerkiksi jonkin jo olemassa olevan hankkeen laajentaminen sen sijaan se kaivoslain muutos joka on tulossa erimielisenä täysistuntoon mahdollistaisi sen että lupahakemus tehtäisiin ja kaivosyhtiö olisi jo valinnut yhden ratkaisuvaihtoehdon vaikka ympäristövaikutusarviointi ja siihen liittyvä erilaisten vaihtoehtojen ympäristövaikutusten tarkastelu olisivat vielä kesken nämä kaksi hallituksen lakiesitystä ovat myös esimerkkejä siitä miten eri tyylillä valmistelussa saadaan erilaisia tuloksia tämä jota nyt käsittelemme ympäristövaliokunta on yksimielisesti hyväksynyt on valmisteltu hyvin ja neuvotellen ja erilaisia osapuolia kuunnellen sen sijaan se kaivoslakimuutos josta josta olen puhunut on valmisteltu ilman yhtäkään lausuntoa edes muiden ministeriöiden lausuntoja ei ole pyydetty

ympäristöministeriössä on saatu tällä vaalikaudella todella paljon hyvää aikaiseksi kiitos ennen kaikkea ympäristöministeriön virkamiehille mutta kiitos muillekin tähän asiaan vaikuttaneille ja meidän ympäristöministerimme tiilikainen on kyllä saanut näitä asioita tapahtumaan eteenpäin tällä vaalikaudella oli tavoitteena purkaa byrokratiaa ja ympäristöhallinto on on ollut tässä koko ajan etunenässä tämäkin hallituksen esitys tämä laki mikä nyt on ehdottomasti niitä byrokratian purun parhaita kohtia tässä laissa yhteensovitetaan lupa asioita tämä on erittäin tarpeellista ja hyvää ja juuri niin kuin tuossa tuli jo puheeksi niin niin me ympäristövaliokunnassa valiokunnan jäsenet olimme kyllä näistä aika lailla yhtä mieltä ja täällä salikeskusteluissakin on mukava olla yhtä mieltä sillä olette varmaan pystyneet seuraamaan sitä että me ympäristövaliokunnan jäsenet olemme monesti olleet hyvinkin eri mieltä asioista ehkä mikä tulee kohta tänne saliin käsittelyyn tulette huomaamaan myöskin sen kuinka eri mieltä me olemme näistä tietyistä asioista tässä laissa on nyt saatu yhteisellä näkökulmalla menemään eteenpäin se että tämä laki auttaa siihen että sekä asianomaiset että virkamiehet voivat kunkin luvan käsittelyvaiheessa keskittyä sen olennaisiin asioihin elikkä kun minä toimin kunnassa viranomaisena olin elinkeinoasiamiehenä kunnansihteerinä oli monta kertaa tilanne ettei tiedetty missä vaiheessa kenenkin pitää antaa lausunto ja millä lausunnolla on mikä merkitys ja mihin lupaan aletaan valittamaan milloinkin siis sitä oli koko ajan niin että sähläykseksi meni kukaan ei enää tiennyt mikä hoidetaan milloinkin meni hirveästi aikaa kaikilla hukkaan sen takia onkin hyvä että nytten näitä lupia yhtenäistetään mahdollista niin että voidaan säästää todellakin hyvin paljon voimavaroja asioitten oikeaan hoitamiseen seuraavalla vaalikaudella tämä saadaan sitten luovan kautta hoidettua ja siitä olen myöskin erittäin tyytyväinen koska se auttaa siihen että virkamiehet voivat todellakin keskittyä asian hoitamiseen eivätkä sen miettimiseen kuka hoitaa mitä milloinkin hoidetaan asia kerralla

arvoisa herra puhemies tämän esityksen tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä myös luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamisluvat tulevat yhteensovittamisen piiriin ja voisi sanoa että jo oli korkea aikakin laittaa näitä samaan asiaan liittyviä eri lupamuotoja yhteen uskon että kun tämä käytäntö tämän lain myötä sitten todella alkaa niin moni tulee vielä tätä esitystä kiittelemään myös oikeuden ratkaisumenettelyn sujuvuus ja keventäminen ja yhteensovittaminen oli tässä yhtenä hyvin keskeisenä asiana ja mielestäni se on myös hyvä muutos tässä meillä on oikeuden resursseissa koko ajan koko ajan vajetta ja uskon että sitten aikaa myöten tämäkin sitä työpainetta siellä purkaa kun voidaan erilaisia prosesseja yhdistää joten kiitos ympäristövaliokunnalle myös siitä että se on tehnyt yksimielisen mietinnön ja osoittaa tällä tavalla että asioita voidaan viedä hyvässä

arvoisa puhemies todellakin en ole tässä valiokunnassa ollut mukana mutta

uudet strategisen työn toimintatavat normien sujuvoittaminen on siinä kärkihanke eikä silloin puhuta yksin

yrittäjyyttä työllistymistä tai työllistämistä normeja sujuvoittamalla tai helpotetaan ihmisten arkea vaan siinä on mukana myöskin se että voitaisiin valitusmenettelyjä järkevöittää täällä edustaja hoskonen sanoi että meillä on investointeja valitusten takana on laskettu ehkä kaksi miljardia ehkä enemmänkin sellainen menettely

ministeriöt valittavat toistensa päätöksistä on aika hankala ja etten sanoisi vähän outokin siinä mielessä tervehdin tyydytyksellä tätä esitystä tätä työtä mitä ministeri tiilikainen on tehnyt normien sujuvoittamiseksi me tarvitsemme normeja rakentamiseenkin totta kai mutta me tarvitsemme parempia normeja emme välttämättä vähemmän normeja ja silloin tämä sujuvoittaminen on erityisen tärkeää liittyen myöskin erilaisiin valitusmenettelyihin tai lupamenettelyihin ja tätä arvoisa puhemies tervehdin tyydytyksellä
arvoisa herra puhemies kyseessä on siis uusi laki ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta erittäin hyvä laki kaiken kaikkiaan täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja tästä laista ja kun tämä oli ympäristövaliokunnassa niin valiokunta sai yksimielisen mietinnön asiaan erittäin hyvä lähtökohta kaiken kaikkiaan tämä lakiesitys perustuu sipilän hallituksen sääntelyjen ja normistojen sujuvoittamishankkeeseen siten että normeja ja byrokratiaa kevennetään ja lupamenettelyjä yhteensovitetaan ja sitä kautta sitä kautta ihmisten arki helpottuu käytännössä viime vuosina ovat aivan liian paljon erilaiset lupamenettelyt pitkittäneet isoja hankkeita niin ympäristöhankkeita kuin erilaisia kaavahankkeita kuin rakentamishankkeita sen takia erittäin hyvä että nimenomaan tähän asiaan on nyt tällä hallituskaudella paneuduttu ja pyritty sujuvoittamaan käytäntöjä tämäkin hallituksen esitys on sääntelyjen sujuvoittamista vaarantamatta ympäristönsuojelun tavoitteita se on myöskin hyvä lähtökohta että ei vaaranneta niitä ympäristönsuojelutavoitteita mitä on asetettu itse painottaisin vielä tässä hallituksen esityksessä tätä yhden luukun periaatetta siten että samalla käynnillä samoilla lupahakemuksilla pystytään viemään

arvoisa herra puhemies oli mukava kuulla että valiokunta on yksimielisesti päässyt eteenpäin tämä kuulostaa hyvin viisaalta että on mahdollista yhdistellä halutessaan erilaisia lupatyyppejä ja on tietenkin tärkeää se että samaan aikaan ei vaaranneta esimerkiksi ympäristönsuojelutavoitteita mitä tuossa kollega edustaja hassi edellä kertoi siitä että kaivoslain valmistelu on ollut vähän toista luokkaa eli siellä on ollut erittäin heikkoa valmistelua ja tietenkin kun ajatellaan eduskunnan kannalta se ei ole ollenkaan toivottavaa että näin olisi ja ja siksi kyllä haluan huoleni tästä ilmaista täällä on puhuttu näistä normitalkoista

myös tarvitaan tarvitaan sellaisia jotka vaikkapa suojelevat ympäristöä tai esimerkiksi rakentamisessa sen laatua tämänkaltaisia seikkoja mutta puhemies kun täällä puhuttiin näistä normitalkoista niin on eräs asia minkä haluan tässä oikeastaan nostaa esiin keskusteluun kun tämän hallituksen aikana on kuitenkin tullut myös eräällä tavalla vähän lisää normitusta nimittäin viime kaudella meillä oli mielestäni erittäin hyvä omakotiliiton alulle panema kansalaisaloite energiatodistuksesta omakotitalojen energiatodistuksesta tuolloinhan esimerkiksi päätettiin eduskunnan yksimielisellä siunauksella ja ministerin aloitteella siitä että että voitaisiin euhun päin käydä keskustelua josko eu antaisi meille nyt mahdollisuuden tehdä vapaaehtoiseksi nämä vanhojen omakotitalojen energiatodistukset jotka eivät sinänsä ole suoranaisessa yhteydessä siihen että yksikään talo tulisi yhtään sen ympäristöystävällisemmäksi tämän tämän energiatodistuksen vuoksi koska tämä koskee vanhoja

tätähän silloin aikanaan vuonna kaksituhattakaksi suomi haki ja sitten saikin pitkään siinä tietynlaista joustoa tätä olisi ollut tärkeä nyt viedä eteenpäin mutta tämän hallituksen aikana kävi hämmästyttävästi eräässä tapauksessa toisinpäin eli tämä asia ei suinkaan edennyt sen vapaaehtoisuuden suuntaan alettiin vaatia entistä enemmän jopa autotalleilta eli tämä hallitushan sitten toimi niin että myös autotalleille tuli tämä energiatodistus pakolliseksi olisin halunnut vielä tästä huomiota nostaa silloin muuten perussuomalaisetkin olivat hallituksessa kun autotallit tulivat energiatodistuksen piiriin silloin me kovasti tästä keskustelimme tämä liittyy norminpurkutalkoisiin ja mielestäni tämä on hyvä ja kuvaava esimerkki tarkastusvaliokunta omassa mietinnössään asumisesta muistutti tästä vanhojen omakotitalojen energiatodistusasiasta hyvin ajankohtainen

arvoisa puhemies vielä kaksi näkökulmaa ensinnäkin normien ja byrokratian purkuhan on yleisenä käsitteenä sellainen että varmaan sitä useimmat kannattavat mutta kuitenkin käytännön elämä tuo jatkuvasti esimerkkejä asioista joissa tuntuu siltä että tarvittaisiin lisää normeja ja esimerkiksi lisää viranomaisten valvontaa viime aikojen mieliä kuohuttaneet uutiset siitä mitä tapahtuu

useiden yritysten ja myös vanhustenhoivalaitoksissa ovat siitä hyvä esimerkki sitten tähän kyseiseen hallituksen esitykseen vielä haluaisin tuoda esille sen että hallituksen esitys on kirjoitettu siitä näkökulmasta että ikään viranomaisten asiakkaita olisivat vain ne yritykset jotka hakevat jollekin hankkeelle lupaa oikeastihan asiakkaita jos tällaista sanaa halutaan tämmöisessä yhteydessä käyttää ovat myöskin ne ihmiset jotka asuvat tämän hankkeen vaikutuspiirissä tässä lakimuutoksessa pidennetään valitusaikaa siten että silloin kun yhdistetään ympäristövaikutusarvio ja ja tämän varsinaisen luvan hakeminen niin valitusajan pitäisi olla vähintään neljäkymmentäviisi päivää ja maksimissaan kuusikymmentä päivää ympäristövaliokunta korostaa sitä että aina kun viranomainen päättää onko se tämä lyhyempi neljäkymmentäviisi vai kuusikymmentä päivää vai siltä väliltä niin sitä pitää tarkastella sen asian laajuuden kannalta jotta kansalaisilla on oikeasti mahdollisuus perehtyä siihen asiaan sen valitusajan kuluessa koska silloinhan tavallaan se kertapläjäys on isompi mikäli kansalaiset tähän hankkeeseen haluavat ottaa kantaa valiokunta tuo esille myös sen että jos tämmöinen hanke kuulutetaan julkistetaan kannanottoja varten ja jos se tapahtuu loma aikaan niin silloin mieluummin tämä valitusaika olisi pidemmästä päästä eikä käytettäisi sitä lyhintä lyhintä mahdollisuutta vaan viikkoa tai kahta pitempää

edustaja valiokunnan puheenjohtaja hassi otti tärkeän asian esille ja niin kuin tuossa hänen johtamansa valiokunnan mietinnössä todetaan tuodaan esille juuri tämä että se on myös myös niille joilla mahdollisesti on tarve

se lupaprosessi vaikuttaa heillä on itse asiassa silloin paremmat mahdollisuudet puuttua ja niin kuin puheenjohtaja hassi kertoi tätä valitusaikaa pidennetään mutta silloin on se yksi kokonaisuus minkä ympärillä voi voi tämän tarkastelun tehdä eikä tapahdu sitä minkä itse asiassa edustaja maijala nosti esille että oli

nyt on se selkeä kokonaisuus minkä ympärillä on aika tehdä tämä tämä mahdollinen valitus tai tai oikaisu niiden joita tämä tämä koskee itse pidän hyvänä sitä että ollaan menty myös kohti tätä niin sanottua yhden yhden luukun periaatetta sähköinen luukku josta asiakirjat jakautuvat sitten kaikkialle sinne mihin niiden tarvitsee mennä nämä ovat hyviä uudistuksia joita joita tällä kaudella on on viety eteenpäin niin kuin tuossa aiemmin totesin niin olemme pystyneet tämänkin

eli niillä on kesken tämä lupakäsittely eli kyllä tässä vielä vielä tehtävää riittää niin kuin totesin aiemmin niin on hyvä että luova tulee yhtenäistämään käytäntöjä sillä meillä on liian isoja alueellisia eroja näiden lupien käsittelyissä nopeimman avin ja hitaimman avin välillä on jopa puolen vuoden

kaivoslaki ei sinänsä kuulu tähän mutta se on kuitenkin tätä samaa kokonaisuutta siinä mielessä että ympäristöllisten lupamenettelyjen selkeyttäminen on kyseessä myöskin siinä kaivoslaissa mikä on tällä hetkellä meillä työn alla siinäkin on tarkoituksena se ettei tarvitsisi alkaa hakemaan turhia lupia vaan voisi selkeämmin hoitaa sen asian jo työn alla olevilla papereilla

siinä mielessä se on kyllä erittäin hyvä esitys mikä siinä on ja kuuluu tähän samaan kokonaisuuteen elikkä senkin avulla ollaan purkamassa byrokratiaa ja ollaan lupamenettelyjä ehdottomasti yhtenäistämässä kaivoslaista on tässä vaiheessa turha ottaa puheeksi sitä onko siinä kuultu riittävästi asiantuntijoita vai ei ennen kuin se asia on täällä salissa käsittelyssä katsomme sitten sitä asiaa tarkemmin

arvoisa puhemies tarpeettoman byrokratian yhteinen harraste ja samalla on tärkeätä että sitten katsotaan missä tarvitaan esimerkiksi ympäristön suojaksi suojaksi lainsäädäntöä ja ja lupamenettelyä niitäkin asioita ilman muuta on sympatiani on kuitenkin edustaja viitasen esille nostaman asian puolella onhan tämä omakotitalojen energiatodistuksen vaatiminen kyllä ihan käsittämätön juttu kun tämä energiatodistus ei kerro todellista energiankulutusta jos se edes kertoisi sen todellisen kulutuksen vielä pitää ymmärrettävänä mutta kun se on täysin teoreettinen laskennallinen juttu katsotaan talon piirustuksia ja sitten siitä tehdään johtopäätöksiä eikä siinäkään vielä olisi mitään että niiden piirustusten perusteella kerrottaisiin mikä se kulutus on mutta sitten käytetään erilaisia kertoimia joilla sitä kuvataan mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä että jos asut maalämpötalossa johon tarvitaan kuitenkin sähköä ja vaikka ostaisit sen saimaannorppatunnuksella varustetun sähkön joka on täysin ympäristöystävällistä uusiutuvaa energiaa tähän energiatodistukseen pannaan rankaisukerroin sitten myynnissä pitää olla se todistus joka ei siis kerro todellista kulutusta ja totta kai on sertifioitu ketkä sitä saavat antaa ja maksat siitä sitten lisää asumisen kustannuksina tämmöisiä meidän pitäisi poistaa hyvät kollegat täysin tarpeettomia jotka eivät todellisuudessa vie eteenpäin energian säästämisen ideaa tämä ei vie eteenpäin energian säästämisen ideaa vanhoissa omakotitaloissa tämä energiatodistus edelleenkin makaa eikä sille ole tehty yhtään mitään vaan iso hiljaisuus on laskeutunut tämän asian ympärille kun viime käsiteltiin ja oli tämä edustaja viitasen mainitsema kansalaisaloite

kuuntelin sieltä puhemiehen aitiosta käsin puheenvuoroja minusta tuntui siltä että kaikki olivat samaa mieltä että tämä pitää poistaa ja tuli eduskunnan päätöskin jään nyt kysymään missä

nimittäin asuu lähes kolme miljoonaa suomalaista jotka törmäävät tähän byrokraattiseen vaatimukseen ja jos katsotte myynti ilmoituksia siellä lukee yhä useammin että lain vaatima energiatodistus puuttuu koska ihmiset kokevat tämän kiusantekona eivätkä minään todellisena informaationa kaupanteossa se ei ole hyvä myöskään lainkuuliaisuuden kannalta eli kyllä näitä talkoita tarvitaan mutta tässä olisi helppo kohde josta saisi paljon kannatusta jos hallitus tämän vielä

arvoisa puhemies käsillä on hallituksen esitys ja siitä oleva oleva ympäristövaliokunnan mietintö sitä koskien että saataisiin ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen aikaiseksi tämä on kyllä nimenomaan sitä mitä on toivottu sen osalta että ei käytettäisi yritysten aikaa eikä ennen kaikkea viranomaisten aikaa siihen että niin sanotusti samoja asioita käydään läpi eri lupamenettelyjen yhteydessä kuitenkin samoja perusteita esimerkiksi saman yrityksen asioita koskien tämä kyllä sekä säästää kustannuksia viranomaisilta että myös antaa sitä työaikaa aina seuraavan tapauksen käsittelyyn niin kuin tiedämme ja olemme kuulleet useammissa puheenvuoroissa rajallisten resurssien vuoksi meillä on jonossa paljon erilaisia hankkeita ja kun tiedämme myöskin sen taustan että monista hankkeista valitetaan myös ihan kiusanteon vuoksi on tärkeätä että viranomaisilla on nyt olemassa menettelytavat miten voidaan näitä asioita sujuvoittaa ja silti pitää ympäristöstä huolta ja turvallisuudesta huolta norminpurkutalkoissa on ollut keskeistä se että turvallisuudesta ei tingitä ja sujuvoitetaan sääntelyä sillä tavalla että se on ihmisten parhaaksi toimijoitten parhaaksi

paljoltikin meillä lainsäädäntöä tehdään eusta tulevan tulevan normituksen vuoksi kuten esimerkiksi tämä autotalliasia mistä tuossa äsken edustaja viitanen mainitsi varmaan tiedossa on se että se tulee eusta ja siinä on tietty koko mikä määrittelee sitä asiaa ja se on on ollut erittäin hyvä että tämän hallituksen aikana on näitä suomi lisiä kuitenkin poistettu näistä sääntelyistä mitä eusta tulee meidän on sitä noudatettava niin kuin tuossa kyselytuntikeskustelussakin tuli että tiettyjä asioita on meidän varmistettava mutta mitään suomi lisiä me emme tarvitse vaan noudatetaan

minimivaatimuksia niitä pitää aina noudattaa mutta me emme saa tehdä semmoista ylimääräistä kansallisesti turhaa sääntelyä joka hankaloittaa meidän kansalaisten ja yritysten toimintaa
arvoisa herra puhemies kun keskustelu nyt sallittiin myös

niin olen tismalleen samaa mieltä että meidän olisi järkevä päästä sentyyppisestä sääntelystä kokonaan eroon eu komissiohan velvoitti omistajat selvityttämään rakennustensa energiankulutusta ja omistaja joutui alun perin tekemään tämän vain vanhempiin taloihin suomessahan energiatodistus ei alun perin ollut pakollinen pientaloissa ympäristöministeriö kuitenkin viime kaudella katsoi että tämä on ongelma koska pientalojen osuus on noin kaksikymmentäseitsemän prosenttia maamme rakennuskannan kuluttamasta energiasta viime hallituksen asuntoministeri pia viitanen esitteli eduskunnalle marraskuussa kaksituhattakaksitoista ehdotuksen uudeksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta ja laki valmistui silloin nopeasti se itse asiassa sääti kaikille

ja itse asiassa tässä tapahtui juuri tuo mihin edustaja heinäluoma joka nyt jo poistui salista viittasi tämän uuden asuntoministeri pia viitasen esittelemän lain mukaan vanhat sähkölämmitteiset pientalot päätyivät tuohon g energiatuhlaajaluokkaan riippumatta siitä minkälaisia muita keinoja siellä oli mihin esimerkiksi edustaja heinäluoma edellä viittasi pientaloissa asuu miljoona ihmistä ja ja tämä kyllä kohdistui heihin heihin kovalla tavalla toivotaan että jos nyt sitten vaikka seuraavalla kaudella löytyisi yhteistä tahtoa siihen niin lähdemme viemään tätä yhtä tarmokkaasti kuin vaikkapa ministeri berner lähti viemään kesäaika talviaika muutosta se lähti suomessa samanlaisesta tilanteesta berner tarttui asiaan ja ja täällä todettiin ensin että emme voi tehdä sitä se on eu direktiivien takana

kavereita jotka sitten tarttuvat tähänkin asiaan ja ovat valmiita tekemään tämäntyyppisestä asiasta asian jonka voivat sataprosenttisesti jäsenvaltiot itse päättää on täysin kohtuutonta että meitä rangaistiin tällä tällä

puhemies tämä on ihan hyvä että kerrataan sitä historiaa silloin kun minä tulin asuntoministeriksi puolessavälissä viime kautta niin oli juuri tullut tämä pakko eusta nämä kertoimet ja myös vanhat omakotitalot itse asiassa minä selvitin hyvin tarkkaan sen historian se oli juuri tullut eduskuntaan se oli sillä kaudella säädetty näille vanhoille omakotitaloillekin pakolliseksi tuli tämä kansalaisaloite olin täysin tuore ministeri ja totesin että olen itse asiassa samaa mieltä aloitteen tekijöiden omakotiliiton kanssa siitä siitä että tämä asia tulee korjata jolloin sitten minä pyydän että edustaja heinonen lukee minun puheenvuoroni missä käyn tämän historian läpi jonka pidin ministerinä siinä lähetekeskustelussa kun käsittelimme omakotiliiton aloitetta silloin kun se tuli vireille siinä kertaan tätä historiaa mikä se on eun näkökulmasta ollut ja suomen näkökulmasta ja silloin totesin että minä olen valmis tekemään aloitteen siitä että saisimme eulta mahdollisuuden jälleen kerran palata siihen että tämä olisi vapaaehtoinen samoin sanoin että kuuntelen mitä eduskunnan ympäristövaliokunta asiasta on mieltä ja olen valmis lähtemään myös kansallisiin sisältöä koskeviin lainmuutosvalmisteluihin sen mukaan mitä ympäristövaliokunta minua evästää ympäristövaliokunta hyväksyi kaksi lausumaa

lähdettiin myös tätä sisällöllistä valmistelua tekemään muun muassa perustettiin työryhmä missä oli omakotiliitto mukana otettiin muutama malli valmistelun jatkoksi ja haluttiin valmistella tulevaa hallitusta varten malli jossa olisi myös esimerkiksi omakotiliiton näkemys vahvasti mukana sitten loppui sitten loppui vaalikausi ja nyt olemme odotelleet mitä tapahtuu mutta silloin kun minä tulin edustaja heinonen ministeriksi oli jo olemassa nykyinen lainsäädäntö energiatodistuksista tulin siinä vaiheessa kun kun tämä kansalaisaloite omakotitaloista oli pyydän pyydän edustaja heinosta todellakin että kun siellä innokkaasti nyt googlaatte niin ottakaapa se kansalaisaloitekeskustelu sieltä sieltä ei kun se on juuri se aika kun tulin ministeriksi edustaja heinonen se on ihan olennainen asia

arvoisa herra puhemies vaikka nyt onkin käsittelyssä lupamenettelyjen yhteensovittamisesta oleva hallituksen esitys niin tämä keskustelu on kääntynyt nytten energiatodistuksiin ja käytännössä omakotitalojen energiatodistuksiin minkälaiset niiden tulee meillä suomessa olla tällä hetkellä olen itse lämpimästi mielenkiinnolla kuunnellut tätä keskustelua ja olen kyllä edustajien viitanen ja heinäluoma kanssa samaa mieltä siitä että meillä tällä hetkellä

tulisi parantaa sitä käytäntöä

tällä hetkellähän energiatodistukset ovat hyvin laskennallisia ja siinä miten ne lasketaan otetaan erilaisia kertoimia ja muuttujia huomioon itse toivoisin että kaiken kaikkiaan energiatodistus olisi enemmän todellisuuteen perustuva ja kulutukseen perustuva miten nimenomaan se energiankulutus omakotitalossa menee ja otettaisiin enemmän huomioon myöskin mistä se energia tulee ja mitä energiaa käytetään siellä omakotitalossa kaiken kaikkiaan kun itsekin muistelen miten viime kaudella käytiin tätä keskustelua ja tämänkin kauden alussa käytiin tätä energiatodistuskeskustelua kyllä itse lämpenin sille ajatukselle minkä omakotiliitto toi esille ja miten hekin kokevat että energiatodistukset tulisi laatia kaiken kaikkiaan kuitenkin energiatodistusasia on meille tullut eusta ja eun lainsäädännöstä ja sitten se on otettu meillä lakiin ja asetuksiin asetusten kautta

ihan samalla tavalla niin kuin taisi olla edustaja heinäluoma kertoi että kun on katsonut asuntojen myynti ilmoituksia niin aika monessa myynti ilmoituksessa näyttää vielä olevan että ei ole sitä e todistusta siellä kuitenkaan olemassa itse toivon että kun niitä e todistuksia nyt vaaditaan niin e todistusten

arvoisa puhemies palaan vielä tähän energiatodistusasiaan joka sekin kuuluu ympäristöministeriön toimialaan ja joka on tärkeä kun näistä byrokratiatalkoista puhutaan täytyy sanoa että minä en näe mitään syytä minkä takia vanhoissa omakotitaloissa pitäisi tällaista todistusta vaatia miksi en näe sen takia että ei se kerro todellista kulutusta ja on hyvin vaikea näistä piirustuksista arvioida mikä se todellinen kulutus on koska kysymys on siitä että kun talot ovat vanhoja niin mitä ne piirustukset enää kertovat siitä todellisuudesta eihän pidä myöskään aliarvioida omakotitalon ostajia kyllähän he katsovat mikä lämmitysmuoto siellä on onko öljylämmitys esimerkiksi onko suora sähkölämmitys onko onko maalämpö tai onko ilmalämpöpumput tai tai vesilämpöpumput ja siltä pohjalta he tekevät johtopäätöksiä ja sitten tietenkin kun katsotaan kuinka paljon sitä öljyä on mennyt ja kuinka paljon sähköä on on mennyt näkee sen todellisen kulutuksen ja sen voi katsoa pidemmältä aikaa tämä on malliesimerkki sellaisesta sääntelystä joka tulee muiden maiden todellisuudesta suomessa ihmiset edelleenkin asuvat omakotitaloissa siis lähes kolme miljoonaa ihmistä mutta eihän näin ole saksassa tai ranskassa tai italiassa näissä maissa lähtökohta on kerrostalotodellisuus ja siellähän tämä tällainen säädös jossa on energiatodistus on helppo toteuttaa tosin en ole kyllä ihan varma kuinka monessa italialaisessa kerrostalossa tämä on otettu käyttöön vähän rohkenen epäillä että suhtautuminen näihin säädöksiin ei ole ihan samanlaista kuin täällä meillä mutta meillä tämä on on ongelma tämä koetaan kiusanteoksi uusissa taloissa jotka tehdään piirustukset se tulee varmaan sen normaalin suunnittelutyön yhteydessä mutta kysyn edelleenkin eikö tämän pitäisi olla meidän yhteinen intressi että tämä poistetaan ihan niin kuin eduskunta viime kaudella päätti että suomen pitää tehdä ehdotus eulle tällä kaudella piti olla tämän direktiivin tarkastelu jossa tämän ehdotuksen olisi voinut tehdä mutta nyt tässä on tullut kummallinen hiljaisuus minusta tämän ei pitäisi olla mikään puoluepoliittinen kysymys vaan ihan terveen järjenkäytön kysymys se edellyttää sitä että me mietimme nämä säännökset joita meille tarjotaan myös euroopan unionista ja sitten katsotaan ovatko nämä järkeviä johtavatko ne siihen hyvään tarkoitukseen joka on sanottu niin kuin energiankulutuksessa ja kun näin katsoo niin tulee siihen johtopäätökseen että tämä energiatodistus on

ison valtakunnallisen lehden uutisessa oli oli väärin minkä myös näytin edustaja viitaselle siinä hänen piikkiinsä oli laitettu tämä tullut energiatodistus ja korjataan tämä eli tämä tapahtui marraskuussa kaksituhattakaksitoista ja silloin asuntoministerinä toimi krista kiuru mutta sosiaalidemokraatti hänkin eli sosiaalidemokraattisen asuntoministerin toimesta tämä laajeni koskemaan kaikkia taloja ja nyt olen tyytyväinen siihen että meillä on aika yhtenevä käsitys täällä että energiatodistuksista pitäisi päästä eroon kun ne eivät kerro sitä todellista todellista kulutusta ja eivät edes anna todellista kuvaa rakennuksista mutta nyt korjattiin tämä ja pahoittelen että tuon tuon virheellisen uutisen pohjalta mainitsin väärän sosiaalidemokraattisen asuntoministerin tämän toimenpiteen aikaansaajaksi aivan oma asiansa on myös sitten kuntoarviot jotka ovat tässä maassa hyvinkin villin lännen toimintaa mutta ei mennä niihin tällä kertaa mutta näin tuli tuo korjattua ja ja asia on minun osaltani loppuun käsitelty

arvoisa puhemies on ihan hyvä että että nyt tuli selville se että omalta osaltani tulin ministeriksi nimenomaisesti siinä mielenkiintoisessa vaiheessa on hieno kunnia saada tulla ministeriksi ja uusia haasteita edessä ja hetikohta tuli tosiaan tämä kansalaisaloite oli upeaa ajatella että hetkinen nyt ministerinä voin toimia kansalaisten tahdon mukaan ainakin ilmaista että jos joku asia on väärin niin olen valmis sitä korjaamaan ei niin että sanotaan että tuore laki eu pakottaa emme voi tehdä mitään kädet ylös

refit henki siellä oli nyt sitten lähteä vaikuttamaan emmekä nostaisi käsiä ylös ja samoin jos kansallisessa lainsäädännössä oli ongelmia tämän kanssa niin niin minä olin valmis sitä korjaamaan jouduin joskus katsomaan aivan hirveitä kirjauksia mitä sieltä direktiivistä tuli missä yritettiin selittää miksi se muotokerroin jonkunmuotoisena on pakollinen ja muistan sen lukeneeni tuolta eduskunnan pöntöstä että tällaista tekstiä täällä on mutta asiat on tehty muutettaviksi ja siksi tämä prosessi käynnistettiin kiitin todella monta kertaa myös omakotiliittoa joka oli tehnyt tämän arvokkaan kansalaisaloitteen josta sitten tosiaan kaksi lausumaa eduskunnalta seurasi mutta mikä tässä oli se yksi syy miksi meillä se on tällä hetkellä pakollinen vanhoille omakotitaloille ja miksi meillä on sisällöllisesti ollut näitä muotokerroinasioita niin sehän tulee sieltä eun direktiivistä

mukaan mutta se direktiivi ja sen tulkinta muuttuivat matkan varrella prosessissa eussa ja se taisi silloin olla juuri tämä ratkaiseva muutos mikä ikään kuin pakotti suomen tekemään viime kauden alussa sen lain mihin heinonen äsken viittasi se tuli eusta sillä kaudella kun kun asuntoministerinä toimi kokoomuksen vapaavuori selvitin hyvin tarkkaan silloin nämä taustat ja muistaisin että se eu prosessi tässä ratkaisevassa kohdassa sijoittuu niille vuosille mielelläni uudestaan kertaan nämä koska tämä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolmekymmentäneljä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies me kävimme tästä keskustelua joka jäi silloin hivenen hivenen kesken tilanteen problematiikkaa taikka taikka epävarmuutta kuvaa hyvin myös se että tämän brexitin ympärillä on nytkin aivan viime päivinä tapahtunut uusia liikkeitä itse edelleen olen vahvasti sitä mieltä että britit tekevät virheen jos he päätyvät lopulta jättämään euroopan unionin toivottavasti siellä uusi kansanäänestys järjestetään ja ja he päätyisivät siihen että on ison britannian kansalaisten mutta mutta myös ison britannian näkökulmasta parempi että he he jatkaisivat osana yhteistä eurooppaa ja euroopan unionia brittejähän on pyydetty suomessa rekisteröitymään mahdollisen brexitin varalta mutta tämä lainsäädäntö joka nyt on käsittelyssä antaa itse asiassa suomessa tällä hetkellä oleville noin viidelletuhannelle ison britannian kansalaiselle ja heidän perheenjäsenilleen mahdollisuuden asua suomessa oleskeluluvalla vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun asti eli tavallaan tällainen siirtymäajan lainsäädäntö joka mahdollistaa täällä opiskelevien täällä työssä olevien tai tai muuten suomessa asuvien ison britannian kansalaisten asumisen jatkon suomessa ison britannian ero eusta olisi monessa mielessä valitettavaa se näkyisi ison britannian suuntaan mutta myös euroopan ja suomenkin suuntaan monessa asiassa taloudessa ja se olisi myös iso turvallisuuskysymys ja sen takia itse edelleen toivon että britit pohtivat tilannettaan uudestaan mutta toki jokainen itsenäinen valtio ja kansa päätökset itse tekee ja on hyvä että me olemme tässä nyt etunojassa valmistautuneet että meillä ison britannian kansalaiset voivat jatkossakin asua

arvoisa rouva puhemies aivan kuten edustaja heinonen totesi niin hieman kesken ja ohueksi jäi tämä viime viikolla ollut brexit keskustelu täällä tai oikeastaan lähinnä keskustelu siitä miten suomi varautuu siihen että että brexit todella lopulta toteutuu britannian kansan päätöstä eusta eroamisesta pitää tietenkin kunnioittaa äänestystulos oli selkeä ja ja muiden maiden parlamenteista ei tule heittää varjoa sen ylle tietenkin jokaisella on oikeus pohtia brexitin hyötyjä ja haittoja ja ja näin varmaan myös tapahtuu hyvin laajalti meillä oli mahdollisuus joidenkin kansanedustajien syödä lounasta britannian suurlähettilään kanssa edustaja salolaisen järjestämässä tilaisuudessa ja ja saimme kuulla siellä häneltä aivan viimeisiä ajatuksia ja näkemyksiä brexitin vaiheista tilannehan on mutkistumassa varsin selkeästi ja aiheuttaa monenlaista kysymystä jos tulee brexitille eun puolelta jos neuvotteluja sitten käynnistetään ehkä uudestaan välissä ovat eu vaalit joihin britannia ei ole asettamassa yhtään ehdokasta tämä vaatisi monenlaista nopeaa lainsäädäntöä lähes kaikissa eu maissa joten kyllä suomessakin aikamoista sanoisinko näin mielenkiintoa herättää tämä tulevien kuukausien britannian tilanne hyvää on se että suomi kuitenkin kantaa oman vastuunsa ja suojaa ja turvaa suomessa asuvien britannian kansalaisten oleskeluoikeuden täällä tällä tavalla voimme tehdä ja turvata heidän olemisensa täällä suomessa sillä tavalla että heillä ei ole huolta ja murhetta eikä heidän tarvitse harkita muuttoa

arvoisa puhemies brexitistä ylipäänsä puhuttaessa tulee mieleen tämmöinen nykyaikainen muotitermi kuin vaalivaikuttaminen se että ulkomailta pyritään vaikuttamaan erilaisten maiden äänestystuloksiin tämän brexitin suhteen lähes kaikista euroopan maista yritettiin vaikuttaa brittien äänestystulokseen ennen brexit äänestystä jopa yhdysvaltojen presidentti kävi puhumassa brexitiä vastaan eikö se sitten ole vaalivaikuttamista jos siinä ollaan konsensuspoliitikkojen mielestä oikeaa mieltä mutta tähän itse lakimuutokseen kantaa ottaen tämä on malliesimerkki siitä mitä voidaan tehdä kun halu löytyy millä aikavälillä laki voidaan todella säätää mikäli se se tarvitaan ja se halutaan säätää eikä haluta selitellä vaan löytää ratkaisut nyt huomattiin että nämä eun ylimieliset armopalat briteille eivät kelvanneet sen tuloksena huomattiinkin että britannia on eroamassa ilman sopimusta otettiin lusikka kauniiseen käteen ja säädettiin tai tehtiin tällainen esitys eihän sitä lakia vielä säädetty tässä on esimerkki laista joka perustuu enemmän käytännöllisyyteen kuin periaatteelliseen näkökulmaan yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille annetaan tämä erioikeus koska sen antamatta jättäminen johtaisi kohtuuttomaan tilanteeseen ja koska toisaalta odotamme vastinetta tälle britanniasta hyvä näin toivoisin tällaisen terveen maalaisjärjen käyttämisen leviävän muuallekin lainsäädäntöön vaikkapa niin että jos on sellainen maa josta suomalainen ei voi ostaa maata niin senkään maan kansalaisille ei annettaisi oikeutta ostaa suomesta maata tai jos on sellainen maa joka ei ota vastaan suomesta karkotettavia omia kansalaisiaan niin sellaiselle maalle ei annettaisi minkäänlaista tukea tai kehitysapua eikä sen maan kansalaisia päästettäisi suomeen

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö neljätoista
nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa puhemies käsittelyssä on siis yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus hänhän oli aikaisemmin vähemmistövaltuutettu mutta kun tämä tehtävä on laajentunut niin on muutettu myös nimikettä yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa tuodaan esille niitä havaintoja joita suomalaisesta yhdenvertaisuudesta on tällä kertaa tässä kertomuksessa on yhdeksän erilaista suositusta joista osa koskee yhdenvertaisuuslain muutostarpeita osa koskee ulkomaalaisten asemaa ja oikeuksia suomessa sekä ihmiskaupan uhrien aseman ja auttamisjärjestelmien parantamista eri valiokunnat jotka tästä ovat antaneet lausuntonsa työelämävaliokunnalle ovat todenneet ja tähän toteamukseen myös työelämävaliokunta yhtyy että kertomus antaa kattavan kuvan yhdenvertaisuusvaltuutetun laajasta tehtäväkentästä ja keskeisistä ongelmista jotka siihen liittyvät tässä kertomuksessa todetaan että yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta on tärkeää jotta tiedetään riittävästi että meillä on vertailukelpoista ja säännöllisesti kerättävää dataa ja tutkimustietoa jonka pohjalta sitten voidaan tehdä politiikkasuosituksia ja miten asioita voidaan viedä eteenpäin niinpä valtuutettu esittää tällaista syrjintäbarometriä ja tähän valiokunta omassa mietinnössään yhtyy tällaiselle olisi tarvetta toinen asia joka on varmaan kaikkien valtuutettujen kohdalla totta mutta erityisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun kohdalla on kyse resursseista sen vuoksi tässäkin kertomuksessa on keskitytty tiettyihin asioihin ei siis koko laajaan toimenkuvaan vaan vain tiettyihin asioihin ja ilmeisesti ajatus on että aina eri vuosina otetaan vähän eri asioita perusteellisemman

viestintä tai hallintoresursseja voitaisiin hyödyntää paremmin yksi keskeinen asia on työelämässä tapahtuva syrjintä ja tässä yhdenvertaisuusvaltuutettu on esittänyt toimivaltaan liittyviä kysymyksiä tämä on oikeastaan tällainen vanha toimivaltakysymys että minkä verran työsuojeluviranomaiset tekevät ja minkä verran yhdenvertaisuusvaltuutettu tekee tällä hetkellä ajatus on se että yhdenvertaisuusvaltuutettu olisi tällaisen laajan kuvan

yksittäisissä tapauksissa silloin kun tätä valmisteltiin niin vaihtoehtoina ovat olleet seuraavanlaiset mallit malli jossa valvonta kuuluisi yksinomaan työsuojeluviranomaisille tai sitten se kuuluisi yksinomaan yhdenvertaisuusvaltuutetulle tai sitten näillä toimijoilla on rinnakkainen toimivalta silloin päädyttiin siis siihen että että valtuutetun tehtäviin ei kuulu valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista vaan se on säädetty näiden työelämäkysymysten kohdalla työsuojeluviranomaisten tehtäväksi

tästä valiokunta kävi kävi pitkän keskustelun ja päätyi siihen että se suhtautuu varauksellisesti tähän yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan laajentamiseen perusteina oli se että että kun työsuojeluviranomaisilla on syvällinen tuntemus työelämästä ja heille kuuluu muun muassa yleissitovien työehtosopimusten noudattamisen valvonta he käyvät tarkastuskäynneillä työpaikoilla ja heillä on valtakunnallisesti kattava toimipisteiden verkosto niin sen vuoksi

ja valiokunta otti kannan jossa sanotaan että valiokunta suhtautuu yhdenvertaisuusvaltuutetun työelämän valvontaan liittyvän toimivallan lisäämistä koskevaan ehdotukseen varauksellisesti mutta toki ymmärsimme sen että on sellaisia tilanteita joissa kyse on laajemmasta toimivallasta

seuraava esitys on ollut yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus jossa on esitetty että silloin kun on kyse työsyrjinnästä niin itse asiassa yhdenvertaisuus ja tasa arvolautakunta voisi käsitellä asioita myös uhria nimeämättä tämä olisi sen takia tärkeää että että usein uhri pelkää niitä seuraamuksia joita tulee siitä että nostaa asiansa esiin lisäksi tässä esitettiin että että lautakunnalla olisi oikeus määrätä hyvitys syrjinnän uhreille tähän ikään kuin samaan pakettiin kuuluu myös oppilaitosten toimintaan ja varhaiskasvatukseen liittyviä uudistusehdotuksia

sitten valiokunta käsitteli esitystä joka liittyi siihen että työnhakijalla olisi oikeus kaikissa tilanteissa saada selvitys työnantajalta niistä perusteista joilla valintapäätös on tehty jos hän epäilee että häntä on syrjitty tästä kävimme pitkän keskustelun ja pohdimme puolin ja toisin toisaalta se kuulostaa reilulta että saa ne perusteet mutta toisaalta riskinä nykyrekrytointikäytännöissä on se että jos joka työnantajalla on riski että hän joutuu perustelemaan valinnan erityisen tarkkaan hakijoille niin käytetään ehkä enemmän headhuntereita tai ylipäätään nämä rekrytointiprosessit menevät piiloon ja se oli valiokunnan huoli siksi ajateltiin että tätä kannattaa miettiä mutta ei suoraan tähän yhdytty

ja jos tätä osittaisuudistusta lähdetään tekemään niin siihen pitäisi varata riittävästi aikaa ja pitäisi pystyä katsomaan mitä tuo selvitys tuo tullessansa yksi suuri asia oli vammaisten henkilöiden asema tämän yhdenvertaisuuslain näkökulmasta ja se itse asiassa on toiseksi yleisin syrjintäperuste niistä tapauksista joita yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee ykn yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista sisältää määräyksiä esteettömyydestä saavutettavuudesta kohtuullisista mukautuksista ja työelämä ja tasa arvovaliokunta yhtyy omassa mietinnössään siihen että yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa todetaan että että jotta nämä oikeudet toteutuvat niin lainsäätäjältä tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä ja vammaisuuden ja moninaisuuden ymmärtämistä yhteiskunnan eri tasoilla

vaan tein niin ei se ole syrjintää mutta olisi tärkeää ymmärtää mikä on lain näkökulmasta syrjintää ja mikä on ylipäätään yhteiskunnallista syrjintää valiokunta korostaa omassa

niitä kantoja joita sosiaali ja terveysvaliokunta otti huomioon erityisesti nousi esiin vammaisen ihmisen yhdenvertainen oikeus valita asuinpaikkansa ja siitä keskustelimme eilen aika paljon ja onneksi hyvässä hengessä esteettömyys ja saavutettavuus on yksi keskeinen asia valtuutettu nostaa esimerkiksi digisyrjäytymisen riskin esiin ja korostaa sitä että silloin kun suunnitellaan palveluita pitää ottaa huomioon se että kaikki eivät pysty aina hankkimaan sopivia laitteita tai eivät pysty käyttämään niitä tai eivät esimerkiksi saa pankkitunnuksia jotta voisivat kirjautua niihin palveluihin joita vaikkapa viranomaiset siirtävät tänne sähköiseen maailmaan valiokunta korostaa että yhdenvertaisuutta pitää lisätä näissä sähköisissä palveluissa ja siihen kuuluu myös selkokielisyys ja se että nämä palvelut ovat helposti käytettävissä sitten yksi asia joka oli esillä oli yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi miten esimerkiksi esteettömyys ja saavutettavuus pitäisi huomioida ennakoivasti silloin kun tehdään lainsäädäntöä ja uudistushankkeita tässä valiokunta yhtyi siihen että meidän itse asiassa pitäisi saada tämä arviointi normaaliksi arviointiprosessiksi silloin kun lakeja säädetään

mukaan on palveluja tällä äidinkielellä tarjottava ja piti sitä merkityksellisenä asiana sitten seuraava iso kokonaisuus on ulkomaalaisten asema ja oikeudet suomessa en käy tätä kovin tarkkaan läpi koska tässä on monia yksityiskohtaisia asioita ja ja ne voi lukea tuolta valiokunnan mietinnöstä mutta muutama kysymys esimerkiksi oikeusturva turvapaikanhakijoiden prosessissa nousi voimakkaasti esiin ja myös se miten se toteutuu perheenyhdistämisessä lapsen edun huomioimisessa ja ulkomaalaista koskevissa päätöksissä tässä näytti siltä että että on olemassa erityisiä puutteita asianmukaisen tuen tarjoamisessa tarjoamisessa työelämä ja tasa arvovaliokunta yhtyy niihin näkemyksiin joilla pitää miettiä miten tämä turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluiden laajuus ja laatu toimii toinen asia jonka nostan näistä esiin liittyy siihen

mikä mikä on todistustaakka miten se jakautuu esimerkiksi näissä perheenyhdistämishakemuksissa ja mitä mitä tapahtuu toimeentuloedellytysten kohdalta valiokunta linjasi että pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman saaneiden perheenyhdistämishakemuksiin ei pitäisi soveltaa toimeentuloedellytystä ja erityisesti näin on silloin kun on kyse yksi lapsen perhe elämään ja vanhempien hoivaan liittyvistä kysymyksistä näihin samoihin tapauksiin liittyy se että pitäisi turvata yhdenmukainen käytäntö eri puolilla suomea valiokunta näki että se että nämä käytännöt vaihtelevat eri puolilla on ongelmallista ja siihen pitää puuttua valtuutetun kertomuksen suositus kolme liittyi ihmiskaupan uhrin ja auttamisesta annettuun lakiin ja niihin kysymyksiin jotka sen taustalla ovat yksi niistä oli että että maasta poistamisen täytäntöönpanon valvontaresurssit pitäisi vakinaistaa ja tässä valiokunta oli samalla kannalla toinen siihen mikä on palomuuri silloin kun ilman oleskelulupaa oleva henkilö asioi viranomaisten kanssa ja hänen pitäisi pystyä hoitamaan asioitansa ilman pelkoa maastapoistamispäätöksestä ja tässä siis kyse on ihmiskaupan uhreista tässä työelämä ja tasa arvovaliokunta katsoi että asian selvittämistä tulee harkita että tätä palomuuria poistettaisiin mutta tästä järjestelmästä ei kuitenkaan saisi luoda sellaista automaattia joka turvaa laittomasti maassa oleskelevalle jonkinlaisen immuniteetin viranomaisten puuttumiselle

pitäisikö olla erillislaki joka kertoo tästä auttamisesta vai voiko se olla sillä tavalla kuin se tällä hetkellä lainsäädännössä on tuo taustahan liittyy siihen että kunnissa esimerkiksi ei aina tunneta niitä velvoitteita joita kunnilla on ihmiskaupan uhrien auttamisessa tässä valiokunta pohti sitä että jos asioita ei tunneta niin tunnetaanko niitä paremmin sen jälkeen jos on toinen laki johon ne on kirjattu päädyimme itse asiassa siihen että ennemminkin kyse on siitä miten asiasta tiedotetaan miten asianomaista henkilöä koulutetaan ja sitä kautta pitäisi lisätä lain tunnettavuutta ja kuntien velvoitteiden tunnettavuutta

sitten ehkä vielä yksi asia joka liittyy erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin milloin myönnetään jatko oleskelulupia yhdenvertaisuusvaltuutettu ehdottaa että ihmiskaupan uhrin jatkuvaluonteisen oleskeluluvan perusteita muutettaisiin siten että oleskeluluvan saamiseksi riittää uhrin haavoittuva asema nykyisin lainsäädännössä sanotaan että pitää olla erityisen haavoittuva asema ja tässä

valiokunta linjaa että eduskunta edellyttäisi että valtioneuvosto arvioi lainsäädännön mahdollisia muutostarpeita yhdenvertaisuuslain toimivuutta koskevan tutkimushankkeen päätyttyä ja laatii tarvittavat lainsäädäntömuutokset sen mahdollistamiseksi että pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman saaneiden perheenyhdistämishakemuksiin ei sovelleta toimeentuloedellytystä ja että valtioneuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet joilla yhdenmukaistetaan viranomaisten tulkinnat perustuslain edellyttämän välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon sisällöstä ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet joilla turvataan ihmiskaupan uhrien yhdenvertaisuus avun sekä selvittää lainsäädännön mahdolliset muutostarpeet ihmiskaupan uhrien auttamisen ja rikosprosessin kytköksen heikentämisen auttamisen uhrilähtöisyyden vahvistamisen sekä ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan perusteiden osalta sekä viimeinen selvittää lainsäädännön muutostarpeet jotka koskevat työsuojeluviranomaisen toimivallan laajentamista ihmiskaupparikoksiin nähden

tärkeä asia edustaja

arvoisa puhemies keskityn puheenvuorossani kommentoimaan suomen ihmiskauppaa ja ihmiskaupparaportoijan huomioita siitä

ryöstön uhriksi joutuneelta henkilöltä ennen kuin hän saisi apua apua terveyskeskuksesta tai saisi terapiapalveluja että hän osallistuu rikosprosessiin ajatelkaapa jos meillä lastensuojelussa ehtona sille että lapsia suojellaan olisi osallistuminen rikosprosessiin näinhän meillä sosiaali ja terveyspalveluissa ei tehdä vaan oikeudet sosiaali ja terveyspalveluihin ovat oikeuksia näihin palveluihin riippumatta siitä millaisia ratkaisuja henkilöt tekevät suhteessa muihin viranomaisprosesseihin

että ihmiskauppiaat saattavat vainota heidän läheisiään kotimaassa tai heitä itseään tässä maassa he eivät luota suomalaisen viranomaisjärjestelmän kykyyn suojella heitä ja heille tärkeitä asioita ongelma se on myös sen takia että että monissa tapauksissa uhriutuminen ihmiskauppaan on tapahtunut ulkomailla ja suomalaisella poliisilla ei välttämättä ole minkään näköistä intressiä käynnistää rikosprosessia ja jos auttamisjärjestelmään pääseminen täällä on sidottu rikosprosessiin niin näillä henkilöillä ei tässä tilanteessa ole pääsyä auttamisjärjestelmään kolmas tilanne jossa se osoittautuu ongelmalliseksi on tilanne jossa tutkinta päätyy johonkin vähäisempään rikosnimikkeeseen kuin auttamisprosessiin oikeuttavaan ihmiskauppaan tai sen läheisrikoksiin sen takia että ei uskota todisteiden riittävän tunnusmerkistöltään tunnusmerkistöltään hankalan ihmiskaupan todistamiseen näissä tilanteissa voi olla että kaikki asiaan perehtyneet viranomaiset ja järjestötoimijat ovat yksimielisiä ihmiskaupan tapahtumisesta mutta siitä huolimatta koska ei uskota dokumentaation riittävän ja tekijöille kuitenkin halutaan halutaan tuomio ei voida mennä tällä raskaammalla linjalla ja henkilö jää jälleen niiden auttamistoimien ulkopuolelle jotka me olemme suunnitelleet ihmiskaupan uhreille näiden kaikkien seurauksena meidän ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on niin epävakaa että monet ihmiskaupan uhrit itse asiassa arvioivat pärjäävänsä paremmin ilman suomen apua meillä pro tukipisteellä viime vuonna tunnistettiin kolmentoista ihmiskaupan uhria näistä yksikään ei halunnut suomalaiseen auttamisjärjestelmään he katsoivat että heillä on parempi mahdollisuus selviytyä ilman apua kuin sillä diilillä joka suomen valtiolla oli heille tarjota okei tämä on siis iso keskeinen ongelma meidän ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä toinen ongelma on ulkomaaalaislain käännytyspykälä jossa epäily seksin myynnistä on käännytysperuste siis pelkkä epäily seksin myynnistä tämä johtaa tilanteeseen että suomesta käännytetään seksin myynnin perusteella todennäköisesti myös ihmiskaupan uhreja mikä luonnollisesti johtaa siihen että nämä ihmiset eivät pääse suomalaiseen auttamisjärjestelmään mutta myös siihen että ihmiskauppiaat eivät saa minkäänlaista tuomiota koska ei olemassa todistajia jotka voisivat todistaa heitä vastaan kolmas ongelma on meidän saatavuusharkintaan liittyvä lainsäädäntö alakohtainen lupa lupa työperäinen oleskelulupa suomessa tarkoittaa sitä että jos henkilö onkin päätynyt sellaiseen työpaikkaan jossa työehtoja rikotaan selkeästi mahdollisesti ihmiskaupan tunnusmerkistö täyttyy niin hänellä ei ole lainkaan niin hyvät mahdollisuudet vaihtaa sitä työpaikkaa kuin olisi sellaisessa tilanteessa jossa hän voisi vapaasti hankkiutua uuteen työpaikkaan

neljäs ongelma meidän ihmiskauppapolitiikassa liittyy ihmiskaupan tunnusmerkistöön joka perustuu meillä siellä on useampia useampia kategorioita erityisesti jakoon seksuaalisesta hyväksikäyttöön johon siis lasketaan lähinnä seksikauppa ja toisaalta tämä jako on keinotekoinen ja se johtaa siihen että työperäistä hyväksikäyttöä käsiteltäessä jää näkemättä sellainen seksuaalinen hyväksikäyttö jossa ensisijaisesti se se bisnesidea on ollut siinä ihmiskaupassa jokin muu esimerkiksi kotitaloustyö johon hyvin usein liittyy seksuaalista hyväksikäyttöä vaikka se ei ole se pääasiallinen asia siinä toisaalta se estää seksityöntekijöitä jotka uhriutuneet seksin myynnissä hakeutumasta tähän järjestelmään koska he eivät miellä sitä toimintaa seksuaaliseksi hyväksikäytöksi vain työksi ja heidän oma kokemuksensa siitä mikä on se kategoria ei kohtaa meidän viranomaisten kategorisointia arvoisa puhemies yhdessä nämä kaikki tekijät johtavat siihen että suomi on edelleen erittäin turvaton maa ihmiskaupan uhreille ja suomessa ihmiskaupan uhrin on erittäin vaikeaa saada apua tukea tai suojelua

yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus on laaja asiakirja jossa on arvioitu suomalaisen yhteiskunnan tilaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta valiokunnan puheenjohtaja tarja filatov esitteli asiaa jo laajasti ja minä otan tässä omassa puheenvuorossani esille lyhyesti kaksi asiaa jotka liittyvät toisiinsa vammaisten henkilöiden asema ja esteettömyys ja saavutettavuus vammaisuus on yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksen mukaan ollut toiseksi yleisin syrjintäperuste työelämäsyrjinnän jälkeen jonka vuoksi valtuutettuun otetaan yhteyttä keskustelimme täällä eilen ei myytävänä kansalaisaloitteesta ja siinä yhteydessä tuli jo esille etteivät vammaiset ole yhdenvertaisessa asemassa muiden kanssa suomi on ratifioinut ykn vammaisten oikeuksien yleissopimuksen vuonna kaksituhattakuusitoista mutta edelleenkään suomessa ei toimita tämän sopimuksen mukaisesti puutteita on vammaisten asumiseen osallisuuteen työssä käymiseen ja työstä saatavaan palkkaan ja myös toimeentuloon liittyen ykn vammaissopimuksen mukaan vammaisilla vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa oltava mahdollisuus valita asuinpaikkansa sekä se missä ja kenen kanssa haluaa asua eivätkä he ole velvoitettuja velvoitettuja käyttämään tiettyjä asuinjärjestelyjä luulisi olevan itsestään selvä asia mutta ei vain ole

nykyistä paremmin lisäksi on tehostettava syrjinnän valvontaa ja lisättävä tietoisuutta siitä mitä syrjintä on ja miten siihen voidaan puuttua on valitettavaa että esimerkiksi osatyökykyisten työllistyminen on edelleen vähäistä vaikka asiasta on puhuttu vuosia minusta tuntuu että vuosikymmeniä kaikilla ihmisillä tulisi olla oikeus osallistua taloudelliseen toimintaan tehdä työtä ja kokea työpanoksensa olevan merkityksellinen ja tuottavan tulosta ja hyötyä yhteiskunnalle merkityksellisyyden kokemiseen kuuluu myöskin se että saa työstään palkkaa siksi on surullista että esimerkiksi kehitysvammaiset ohjataan edelleenkin usein sosiaalitoimiston asiakkaiksi vaikka heillä olisi oikeus käyttää te toimiston palveluita toki te toimistoissa tarvittaisiin myöskin työntekijöille lisää koulutusta eli he tarvitsevat lisää tietoa ja taitoa esimerkiksi juuri kehitysvammaisten työllistämiseen liittyvistä erityiskysymyksistä usein tarvittaisiin alkuun rinnalla kulkemista ja myöskin työnantajien opastamista työnantajien pitäisi tietää enemmän myöskin kohtuullisten mukautusten käytöstä ja niiden mahdollisuuksista tukea vammaisten työelämässä toimimista koska asia on edennyt kovin hitaasti on syytä kysyä olisiko meidän syytä asettaa vammaisia työntekijöitä koskevia selkeitä rekrytointitavoitteita ja kehittää moninaisia tukitoimia joilla vammaiset voisivat tehdä itselleen sopivaa työtä osatyökykyisten kannalta on erityisen tärkeää myös helpottaa työnteon ja sosiaaliturvan yhdistämistä arvoisa puhemies esteettömyys ja saavutettavuus ovat yhdenvertaisuuden kannalta oleellisia asioita esteettömyys ei ole vain liikuntaesteettömyyttä niin kuin edelleen usein kuulee kerrottavan tai puhuttavan esteettömyyteen kuuluvat myös näkö kuulo havaitseminen ja hahmottaminen eli puhutaan kaikkien aistien esteettömyydestä ympäristön tulisi olla sellainen että siellä on helppo liikkua nähdä kuulla havainnoida ja hahmottaa esteetön ympäristö on kaikille hyvä ympäristö sen rakentaminen tule yhtään kalliimmaksi kun asia huomioidaan suunnittelun alusta alkaen ja sen takia meillä täytyisi tavoitteena olla esteetön yhteiskunta

niin sanotun digisyrjäytymisen vaaravyöhykkeessä ovat kaikki ne jotka eivät syystä tai toisesta pysty hankkimaan sopivia laitteita käyttämään niitä tai saamaan esimerkiksi pankkitunnuksia kirjautuakseen palveluihin suomessa arvioidaan tälläkin hetkellä olevan lähes miljoona henkilöä jotka eivät osaa pysty tai voi käyttää digipalveluja verkkopalvelujen helppokäyttöisyyden edistämisessä on vielä paljon tekemistä ja myös selkokielen käyttöön tulisi panostaa palvelujen ohjeiden ja verkkosivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa meidän tulisi luoda sellainen järjestelmä jossa jokaisella kansalaisella olisi oikeus ja mahdollisuus saada tukea digitaaliseen osallistumiseen ja osallisuuteen tässä voitaisiin hyödyntää kirjastoja vapaata sivistystyötä nuorisotyötä ja kouluja sosiaali ja terveyspalveluja järjestöjä ja ja vanhustyötä tällainen toiminta ehkäisisi niin sanottua digiosattomuutta tämä digiosattomuushan on myöskin nuorten diginatiiveina pidettyjen sukupolvien ongelma eli nuoret saattavat osata hyvinkin toimia sosiaalisessa mediassa tai sosiaalisessa ympäristössä mutta he eivät kenties osaakaan käyttää virallisia lomakkeita netissä ja tämä voi johtaa helposti nuorenkin digisyrjäytymiseen

olisi kenties syytä harkita yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin vakiinnuttamista osaksi lainvalmisteluprosessia ja valtioneuvoston hankkeiden valmistelua kiitos

arvoisa rouva puhemies tässä ensimmäisessä puheenvuorossani keskityn lähinnä kahteen asiaan ensinnäkin totean että tämä on varsin laadukkaasti ja korkealla kunnianhimolla valmistettu ensimmäinen yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus ja senpä takia sitä on myös tullut hyvin huolellisesti luettua täällä jo tehdyt havainnot ja puheenvuorot ovat myös kannatettavia keskityn nyt kahteen asiaan joihin mielestäni yhdenvertaisuusvaltuutettu ei ole puuttunut ja joihin olisin toivonut että olisi voitu puuttua koska molemmat näistä ovat hyvin ilmeisiä suomalaisessa yhteiskunnassa ensinnäkin kristillisen vakaumuksen omaavien kansalaisten syrjintä yliopistossa varsin yleisesti on tiedossa että henkilön jolla tiedetään olevan kristillinen vakaumus mahdollisuus saada virka missään yliopistoissa suomessa on huomattavasti heikompi kuin muiden ihmisten tämä on täysin varma joo kyllä ja jos sitten käy kun on virassa että on tällainen kristillinen vakaumus niin on lähes mahdotonta edetä omalla urallansa olen saanut lukuisia yhteydenottoja yliopistomaailmassa kun olen alkanut puhua kristittyjen oikeudesta siihen että heitä kohdellaan yhdenvertaisesti nämä ihmiset kirjoittavat salaisesta sähköpostista pyytävät etten koskaan lähetä heidän virallisiin yliopistossa oleviin sähköposteihinsa viestejä ettei käy ilmi mikä heidän vakaumuksensa on siellä on aivan yleistä pelkoa oman työn estymisestä ja ja uran kehittymisestä olen itse aika hämmästynyt tästä en olisi itse uskonut tätä mutta sitten kun niitä tulee riittävän monta ja niitä tulee hyvin monen ikäiseltä henkilöltä niin on jotenkin pakko tähän asiaan reagoida lähden siitä perusajatuksesta että ihmisoikeudet ovat universaaleja ja ne kuuluvat kaikille kaikissa tilanteissa lähden myös siitä että yhdenvertaisuus tarkoittaa yhdenvertaisuutta kaikkien ihmisten kohdalla kaikkien ihmisten vakaumuksen tunnustamista ja tunnistamista ja kunnioitusta ja arvostusta toinen asia jonka nostan esille kun tässä kiinnitetään paljon huomioita yhdenvertaisuustyöhön kouluissa ja varhaiskasvatuksessa luen täältä näin jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen oppimis ja kasvuympäristöön jotta tämä toteutuisi lasten ja heidän perheidensä moninaisuus pitää ottaa huomioon kaikessa koulun toiminnassa nyt monet kristillisen vakaumuksen omaavat perheet ovat hyvin huolissaan lapsiensa tilasta kouluissa koska kun meille tuli aikanaan koulutuksessa tällainen niin sanottu

tunnustuksellisuuden ongelma koettiin että se on ongelma ja tunnustuksellisuus pitää poistaa laista ja se poistettiin laista nyt sen jälkeen sitten on koettu ongelmallisena se että ylipäätänsä lapsella joka tulee kouluun on esimerkiksi omasta kodistaan kristilliseen kasvatukseen liittyviä taipumuksia kasvatukseen liittyviä omia uskonnon henkilökohtaiseen harjoittamiseen liittyviä asioita kuten vaikka ruokarukous koulussa kun lapsi saa kotonaan kristillisen kasvatuksen hän kokee sen hyvin turvallisena se on hänelle keskeinen turvaverkko hänen kehittymisessään ja hänen ajattelussaan ja sitten kun hän tulee kouluun niin koulussa hän saa yllättäen kuulla että jotka hänelle ovat tärkeitä koulussa ei voi tehdä minusta tässä olisi kyllä yhdenvertaisuusvaltuutetulle jonkinlainen pohdinnan paikka miten voidaan myös turvata yhdenvertaisesti lapsen oikeus uskoa silloin kun hän tulee kouluun ettei hänen turvattomuutensa lisäänny sen tähden että joku sellainen asia joka on hänelle tärkeä siellä yhtäkkiä julistetaan kielletyksi opetusmateriaalien myös hyvä kiinnittää enemmän kunnioittavatko ne myös kaikkia lapsia ja heidän uskonnollista taustaansa yhdenvertaisesti tämä on sellainen kysymys meillä on vantaalla tilanne jossa useat kristillisen vakaumuksen omaavat perheet ovat kieltäytyneet siitä että heidän lapsensa osallistuvat yläluokilla sellaiseen sukupuolikasvatukseen jota siellä annetaan nyt kuitenkin siellä ollaan tilanteessa että heitä on pakotettu osallistumaan siihen vastoin heidän vakaumustaan vastoin heidän kasvattajiensa vakaumusta pohdin ja mietin olisiko tässä nyt myös sellainen syy johon yhdenvertaisuusvaltuutetun olisi hyvä kiinnittää huomiota meillä on oppivelvollisuus meillä on opetussuunnitelman perusteet mutta entä jos ne loukkaavat sekä perheiden että lasten omia vakaumuksia olisin toivonut että edes jossakin kohtaa tässä paksussa raportissa olisi edes joltakin osin pohdittu mitkä ovat nämä uskonnolliset vakaumukset niihin liittyvät syrjinnät ja syrjimättömyydet niiden rajat ja koskevatko ne kaikkia koskevatko ne vain suomessa asuvien ulkomaalaisten uskonnollista syrjintää kokevien henkilöiden kokemuksia vai

arvoisa rouva puhemies yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus käsittelee hyvin laajasti monia eri sektoreita haluan kuitenkin tuoda esille tiettyjä asioita

esiin ja joita pidän selvinä epäkohtina ja kiinnittää niihin huomiota ensinnäkin perussuomalaiset eivät voi hyväksyä sitä että yhdenvertaisuusvaltuutettu on kiinnittänyt hyvin laajasti huomiota paperittomien oikeuksiin heidän hoivaansa hoitoonsa ja perussuomalaiset katsovatkin etteivät voi olla samaa mieltä yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa tästä asiasta yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus nostaa esiin voimallisesti myös niin sen merkityksen yhteiskunnalle millä pystytään osoittamaan sormella kantaväestöä ja sen puheita vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa perussuomalaiset haluavat kiinnittää huomiota myös samaten raportissa laajasti palstatilaa saaneeseen asiaan eli perheenyhdistämisiin näissä tilanteissa varsin ongelmallista on se että suomeen saapuneet henkilöt ovat käyttäneet järjestelmäämme hyväksi myös siten että tänne etenkin vuonna kaksituhattaviisitoista ja sen jälkeen on tullut lähes ainoastaan nuoria miehiä ja alaikäisiä poikia perheenyhdistämisen toivossa samaten perussuomalaiset näkevät ongelmallisena sen että perheen merkitys kotoutumiselle huomioidaan niin keskeisenä että katsotaan että näissä tapauksissa toimeentuloedellytys tulisi poistaa me emme voi tällaista kehitystä olla tukemassa perussuomalaiset haluavat myös muistuttaa siitä että haluamme edelleen säilyttää työvoiman saatavuusharkinnan eu ja eta alueiden ulkopuolelta tulevalle tulevalle työvoimalle tämä siksi että haluamme ensisijaisena tarkoituksena estää työmarkkinoiden vääristymistä halpatyövoimalla ja näin myös suojella suomalaista työntekijää esitänkin yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomukseen vastalausetta joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin kertomuksen suositusten kaksi viiva kuusi johdosta sitten kun katsellaan näitä suosituksia täällä kakkoskohdassakin niin on juuri tämä että perheenyhdistämishakemuksiin että perheenyhdistämishakemuksiin ei sovellettaisi toimeentuloedellytystä elikkä vaikka ei olisi minkäännäköistä toivoakaan elättää perheitä niin tänne saadaan koko suku paikalle kolmossuosituksessa vastaanottopalvelut eivät lakkaisi ennen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen hakijan maastapoistumispäätöksen toimeenpanoa elikkä menee todella pitkälle että saadaan sitten taas ihminen pois jos hän saa täältä kaikki palvelut ilman oleskelulupaa oleskeleville henkilöille taattaisiin mahdollisuus asioida viranomaisten kanssa ilman pelkoa maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanosta

että me hoitaisimme laittomille niille ketkä ovat laittomasti täällä maassa kaikennäköisiä toimenpiteitä ja palveluita menemmekö me sitten seuraavaksi siihen että kun vanki on vankilomalla ja päättää että en palaa vankilaan niin hän saa olla viranomaisten kanssa tekemisissä ilman pelkoa että hänet pidätetään hän saisi asunnon ruoan ja toimeentulon eikä tarvitsisi palata ikinä vankilaan

arvoisa puhemies heti alkuun tuen edustaja lehdon äsken esittämiä näkemyksiä ja kannatan hänen tekemäänsä vastalauseen muutosesitystä tämä on sinänsä tärkeä aihepiiri erityisesti mitä tulee aiemmin keskustelussa esille tulleisiin vammaisten ihmisten oikeuksiin ja työelämän syrjintäkysymyksiin olen myöskin hyvilläni siitä että edustaja laukkanen toi esiin tärkeitä näkemyksiä uskonnollisen syrjinnän suhteen myös kantaväestöä koskien mitä tulee sinänsä tähän mietintöön ja kertomukseen niin on harmillista että tämäkin valtuutettu kuten monet muutkin vastaavanlaiset valtuutetut lähtee tehtävässään todella härskiin ja räikeään ideologisuuteen vaikuttamiseen ja politikointiin valiokunta ei tätä politikointia ole kyseenalaistanut vaan on päinvastoin lähtenyt siihen täysillä mukaan ja mikäs ihme se on kun valiokunnan kuultavina nähtävästi ovat olleet kaikki ne samat setat ja vastaavat joiden linjoilla tämä kertomuskin on alun perin laadittu sinänsä voisi kannattaa ihmiskaupan uhrien auttamiseen etsittäviä keinoja se olisi hyvä ajatus mutta noita muita kohtia valiokunnan ponsissa täytyy vain ihmetellä miten hallituspuolueiden edustajat valiokunnassa ovat päästäneet läpi tällaisia ponsia joissa suoraan ja täysin häikäilemättä yritetään vesittää hallituksen omaa sinällään jo varsin löysää turvapaikkapolitiikkaa mitä tulee perheenyhdistämiskysymyksiin ja paperittomien kysymyksiin onko tämä ollut tahallista vai vahinko hallituspuolueiden kansanedustajilta valiokunnassa

ihan lyhyesti vain kun tässä kyseenalaistettiin se joukko jota valiokunta on kuullut muistuttaisin siitä että valiokunta valitsi yksimielisesti kaikki kuultavat siinä on ollut myös perussuomalaisten edustus mukana kun kuultavia on valittu

arvoisa rouva puhemies päinvastoin kuin perussuomalaisten edustaja joka tässä ennen edustaja filatovia puhui niin haluan ehdottomasti ensimmäisenä nimenomaan kiittää yhdenvertaisuusvaltuutettua ja koko hänen tästä erittäin laajasta ja kattavasta raportista joka missään tapauksessa ei mielestäni ole mikään ikään kuin jonkun yhden ideologian tai suunnan tai oikun tai tahdon ele vaan se pohjautuu ihan perusihmisoikeuksiin yhdenvertaisuuteen ja tasa arvoon sekä kansallisiin näkemyksiin että myöskin niihin kansainvälisiin sopimuksiin joihin me olemme sitoutuneet ja joiden eteen olemme tehneet pitkäjänteisesti

me puhumme yhdenvertaisuudesta niin me puhumme ihmisistä yksilöistä identiteetistä ja jokaisen yhdenvertaisista mahdollisuuksista rakentaa omaa elämää ja tulevaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa koko sydämestäni toivon että

nostaa esiin muun muassa saamelaisten romanien vammaisten ulkomaalaisten ja ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumiseen liittyviä kysymyksiä ja ottaa vahvasti niihin kantaa myöskin valiokunnan lausunto on kattava ja käsittelee monia kysymyksiä ehkä se tietty osa mikä tästä oman näkemykseni mukaan osittain puuttuu jonka haluaisin nostaa esiin on nimenomaan vihapuhe ja rasismi koska kuitenkin yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston mukaan edelleen ihmisen alkuperä on se yleisin syrjintäperuste mikä ilmenee näissä kanteluissa mitä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolle tulee ja sen takia haluan tässä kohtaa nostaa nimenomaan tuon vihapuheen ja rasismin tämä linkkautuu silloin tietysti myös siihen että näitä asioita ei valiokunnan lausunnossa ole selkeästi nostettu esiin vaikka ne kertomuksessa on ja tämä peilautuu myös siihen että kun katsotaan sitä listaa keitä on kuultu niin siellä ei oikeastaan ole eri etnisten taustojen omaavia ihmisiä kuultu muita kuin romaniasioiden neuvottelukuntaa esimerkiksi etnisten asioiden neuvottelukunta olisi voinut olla yksi tämmöinen kokoava elin oikeastaan en niinkään syytöksenä mutta huomiona että nämä ovat nimenomaan niitä sellaisia kohtia kun me puhumme esimerkiksi rakenteellisesta syrjinnästä tai rasismista en sano että tämä teko on ikään kuin rasismia mutta se nostaa esille sen kysymyksen että edelleenkään kaikilla ihmisillä ei ole samaa pääsyä niihin tilanteisiin ja mahdollisuuksiin tulla kuulluksi saada oma äänensä kuuluviin ja myöskin vaikuttaa yhteiskuntaan sitä kautta että voidaan myöskin niitä rakenteita purkaa vähän aikaa sitten eu tasolla julkaistiin laaja tutkimus being black in the eu joka käsitteli nimenomaan mustien ihmisten asemaa ja siinä valitettavasti suomi tuli ykköseksi eli kun me puhumme rasismista niin se on tällä hetkellä meille ehkä kysymys kuin koskaan aikaisemmin linkkautuu työelämään linkkautuu asumiseen opiskeluun varallisuuteen palkkaukseen läpileikkaa kaikki yhteiskunnan sektorit ja osa alueet tätä kautta itse ajattelen että meidän täytyisi ehdottomasti pyrkiä mahdollisimman pikaisesti luomaan hyvin systemaattinen pitkäjänteinen antirasistinen ohjelma joka nimenomaan pureutuu niihin rakenteellisiin ongelmiin että me voimme ottaa sen seuraavan askeleen ikään kuin siitä toteamuksesta että me emme hyväksy rasismia tai rasismi on väärin sen jälkeen meidän täytyy mennä niihin rakenteisiin ymmärtää että edelleen tänä päivänä todella monelle ihmiselle pelkästään heidän identiteettinsä tai taustansa kautta mahdollisuudet vaan ne rakenteet eri tavoin tulevat elämän eri vaiheissa eteen kun me puhumme pitkäjänteisestä antirasistisesta ohjelmasta niin meillä on yksi referenssi vieressä ruotsissa jossa työtä on tehty jo hyvin laajasti ja pitkäjänteisesti olin juuri itse ministeriön tilaisuudessa jossa esiteltiin nimenomaan mustien ruotsalaisten näkökulmasta mikä on heidän asemansa ruotsalaisessa yhteiskunnassa tänä päivänä

ilmiöitä joihin yhdistyy ikään kuin monen väestössä olevan ihmisen kokemukset hälyttävää tutkimuksessa oli myös se että kun tutkittiin mustien ihmisten asemaa ruotsissa niin oikeastaan sillä ei ollut merkitystä oliko ihminen syntynyt ruotsissa vai oliko hän muuttanut sinne jossain vaiheessa syrjinnän kokemukset olivat hyvin samantyyppisiä

konkreettisen kokonaiskuvan missä mennään ja sen kautta luodaan systemaattiset askelmerkit mitä tarkoittaa syrjinnänvastaisuus ja näiden rakenteiden purkaminen kun me puhumme koulutuksesta kun me puhumme ihmisten asemasta työelämässä mahdollisuudesta työllistyä edetä siellä työelämässä perustaa perhettä toimeentuloa asumista niin kuin sanoin nämä ovat läpileikkaavia kysymyksiä

rakenteellisesta syrjinnästä ja rasismista mitä se tarkoittaa käytännön tasolla viimeksi tänään helsingin sanomissa oli äärimmäisen rohkea puheenvuoro brigita krasniqi jakoi omaa kokemustaan mitä on olla yliopistossa isossa yliopistossa ja kokea siellä rasismia ja syrjintää

suosittelen että kannattaa lukea se artikkeli koska se hyvällä tavalla avaa mitä on tänä päivänä olla kaksikymmentäyksi vuotias nuori suomessa yliopisto opiskelija ja kaiken sen elämän keskellä edelleen kohdata rasismia tai syrjintää mutta edelleen kiitos yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolle tästä tärkeästä kertomuksesta hyvä työ jatkuu ja kiitos myöskin valiokunnalle erittäin arvokkaiden näkökulmien nostamisesta esiin

arvoisa arvoisa rouva puhemies

aloitan ensiksi sillä että että haluan kiittää edustaja toivolaa loistavasta puheenvuorostaan aina aina edustaja toivolan jälkeen on vaikea tulla tänne pitämään puheita kiitos hänelle myös hänen valtavan hyvästä

huikeasta työstä jonka hän on tehnyt tässä talossa kahdeksan vuoden aikana haikea fiilis että jani ei ei jatka eduskunnassa tämän kauden jälkeen olet meille tosi tärkeä ja ja haluan sanoa että olet ollut pioneeri tässä talossa ensimmäinen afrosuomalainen kansanedustaja se on huikeata ja ja te te olette avannut esimerkiksi meille maahanmuuttajille kuten itselleni ja monelle muulle ovia tulla tähän yhteiskuntaan ja ja tähän eduskuntaan

okei tämä puhe ehkä lähti vähän siihen suuntaan johon en ollut suunnitellut sen lähtevän haluaisin kiittää yhdenvertaisuusvaltuutettua ja hänen toimistoaan tästä arvokkaasta ja tarpeellisesta katsauksesta tämä on hyvin laaja katsaus ja ja ansaitsee valtavan kiitoksen yhdenvertaisuuden ei pitäisi olla pelkästään sana tai joukko sanoja joita käytetään juhlapuheissa vaan sen pitäisi olla arkea ja ja kiitos työstänne sen eteen mitä mitä te teette teette näissä näissä asiakysymyksissä teidän työnne on tarpeen tulin tänne kritisoimaan yhden asian jonka nimi on perussuomalaiset mutta heidän edustajansa nyt totta kai lähtivät menemään tämä on jännä tilanne kun kun kehtaavat tulla tänne kritisoimaan tätä tätä aivan loistavaa raporttia mutta sitten eivät halua kuunnella vastauksia mitä me heille heille annamme tämä oli itse asiassa oudoimpia vastalauseita mitä olen nähnyt tässä talossa ja olen nähnyt outoja vastalauseita neljän vuoden aikana haluan käydä muutaman kohdan läpi kun oudot heitot vilisivät tässä ensinnäkin tämä vastalause alkaa sillä että että perussuomalaiset eivät eivät voi hyväksyä sitä että yhdenvertaisuusvaltuutettu kiinnittää hyvin laajasti huomiota paperittomien oikeuksiin vau tämä on jotenkin jännä lähestymiskulma on hyvin inhimillinen asia että keskitytään tavallaan osittain tässä paperissa juuri paperittomien oikeuksiin helsingissä me säädimme

että hyvin pienellä panostuksella paperittomat saavat saavat lisäterveydenhuoltoa ja ja se on ollut hyvin toimiva se myös ennalta ehkäisee monia monia terveysmenoja ja sehän on viisasta hyvin viisasta mutta on jännää että että sitten tässä vastalauseessa perussuomalaiset linkittävät sen vielä siihen että että he sanovat näin perussuomalaiset katsoo että tällainen palvelujen tarjonta heikentää kantaväestön tilannetta tämä on todella paksua nyt nyt sama puolue joka on leikannut on leikannut kaksi vuotta hallituksessa opiskelijoilta eläkeläisiltä työttömiltä tulee tänne saliin ja ja yrittää anteeksi nyt vain vähän jeesustella tässä se on se on aivan aivan posketon tilanne toinen juttu liittyy kritiikkiin joka liittyy vihapuheeseen aivan käsittämätöntä että se on joku ongelma että yhdenvertaisuusvaltuutettu puhuu siitä että vihapuhetta pitää torjua

ihmisenä joka kokee vihapuhetta uhkauksia ja kaikennäköistä asiatonta asiatonta kommenttia minusta on jotenkin outoa että tässä on puolue jolle ilmeisesti on on täysin ok että ihmisiä haukutaan ihmisiä halutaan hiljentää ja ja ihmisiä uhataan vihapuhe on on hyvin vakava asia ja se pitää ottaa vakavasti itse asiassa jos puhutaan esimerkiksi poliisin poliisin määrärahoista olisi olisi hyvä kiinnittää siihen huomiota että poliisille annetaan tarpeellisia määrärahoja joilla joilla tätä ilmiötä kitketään lisäksi itse koen että tässä vihapuheessa on tosi paljon harmaita alueita joita pitää kaventaa

kolmas kolmas asia johon haluan puuttua on se että perussuomalaiset nyt tässäkin kritisoivat perheenyhdistämistä mutta jännää että samalla muutaman lauseen jälkeen he puhuvat siitä että tänne on tullut vain nuoria miehiä no olisiko syy siihen että tänne on tullut enemmistönä miehiä se että te tavallaan suljitte ovet te asetitte sellaiset tulovaatimukset joita ihan niin sanotuista kantasuomalaisista ei täytä kuin muutama kymmenen prosenttia ihmisistä ja sitten valitatte siitä että tänne ei tule naisia ja lapsia tämä on uskomattoman paksua sitten tämä vielä linkittyy tällaiseen kommenttiin emme voi olla tällaista kehitystä tukemassa koska oma kantaväestömme olisi sijaiskärsijänä muiden muiden muassa mahdollisten työpaikkamenetysten suhteen siis anteeksi nyt vain minä luulin että perheenyhdistäminen esimerkiksi parantaa ihmisen kotoutumista suomeen ja sitä kautta sitä että ihmiset osallistuvat tähän yhteiskuntaan minä luulin jotenkin ehkä naiivisti että perussuomalaisilla on tällainen aikomus että ihmiset osallistuisivat yhteiskuntaan miten ihmeessä se on poissa joltain niin tämä on hyvin outoa identiteettipolitiikkaa mitä tämä puolue rakentaa ja ja sitä on tosi tosi

outoa kuunnella tässä ja ja se on hyvin vahingollista haluan tähän loppuun kiittää minusta tulossa loppuun yhdenvertaisuusvaltuutettua vielä kerran ja ja kiitos valiokunta työstänne tämä on hieno hieno katsaus ja ja siihen olisi toki syytä meidän kaikkien tutustua vielä laajemmin kiitoksia

arvoisa puhemies ärade talman mielestäni tämä yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus ja sen käsittely eduskunnassa on huikea saavutus ja osoitus siitä että on tärkeä rakentaa tällaisia instituutioita lainsäädäntöä jossa oikeasti seurataan rakennetaan kerätään tietoa ja pystytään sen perusteella kehittämään meidän toimintaamme ja yhteiskuntaa parempaan suuntaan tämä on uniikki instituutio ja meillä on kaikki syy varjella sitä tosi vahvasti minäkin haluan kiittää yhdenvertaisuusvaltuutettua näen että koko toimisto tai osa pientä toimistoa on tuolla ylhäällä parvekkeella ja työ on valtavan hienoa toivon että tämän raportin voisi painattaa niin että se voisi olla myöskin seuraavan eduskunnan käytettävissä se sisältää valtavasti tietoa tutkittua tietoa eri alueilta jotka liittyvät yhdenvertaisuuteen syrjinnän vastaisuuteen ja ihmiskaupan ehkäisyyn ja vastustamiseen mielestäni se on osa tällaista modernia politiikkaa ihmisoikeuspolitiikkaa jossa kriittisesti tarkastellaan omaa toimintaa jotta voitaisiin oppia ja kehittyä parempaan ihmisoikeuksien toteutuminen tai yhdenvertaisuuden toteutuminen on prosessi ja sitä pitää jatkuvasti pohtia miten vastata uusiin haasteisiin tämä raporttihan pohjautuu tutkittuun tietoon kerättyyn tietoon ihmisten yhteydenottoihin se seuraa ihmisoikeussopimuksien toteuttamista meidän syrjintäkiellon toteuttamista ja myöskin sitä millä tavalla meidän yhteiskunnassamme edistetään yhdenvertaisuutta itse asiassa täällä on ensimmäistä kertaa eduskunta käsitellyt sitä näin laajasti sosiaali ja terveysvaliokunta on mielestäni ensimmäistä kertaa jos muistan oikein myöskin käsitellyt sitä ja ja olin siitä iloinen että se lausunto oli itse asiassa yksimielinen ja ja muut valiokuntien lausunnot ja mietintö olivat melkein yksimielisiä eussakin puhutaan että yksimielisyys miinus yksi on ihan ok ja sen takia en aio keskittyä siihen mitä on tämä miinus yksi mielestäni kannattaa puhua enemmän siitä mitä valiokunnat puhuvat ja mistä raportti kertoo täällä edustaja toivola puhui rasismista mielestäni se oli erittäin tärkeä puheenvuoro ja on tietysti niin että varmasti yhdenvertaisuusvaltuutettu voisi tehdä hyvin hyvin paljon enemmän jos olisi voimavaroja siihen en usko että he sitä vastustavat mutta on myös välttämätöntä aina välillä kohdentaa huomio joihinkin asioihin niin että niitä voidaan selvittää perin pohjin mitä tässä on tehty ja rasismi ja ulkomaalaisten asema ja turvapaikanhakijoiden heikko asema toisiinsa väittäisin että rasismi on yksi syy minkä takia ulkomaalaisten asema on niin heikko minkä takia paperittomien asema on niin heikko suomessa ja minkä takia turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota suomessa

on hyvä myöskin muistaa se että että uussuomalaiset tai ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat siinä mielessä aina lähtökohdiltaan ehkä vähän heikommassa asemassa kuin monet muut että heillä se yhteiskunnan tuntemus on heikompi ja tavallaan se mitä välineitä voisi käyttää jotta pääsisi oikeuksiinsa on heikompi se ei kuitenkaan tarkoita sitä että eri vähemmistöjä millään tavoin kannattaa asettaa vastakkain ja mielestäni se minkä ehkä haluaisin perussuomalaisille sanoa on että että ihmisoikeuksien rikkominen koituu meidän kaikkien haitaksi ei ole yhtäkään ihmistä johon se ei

mielenkiintoinen kun enemmistöön kuuluvat ihmiset kokevat että että vähemmistöjen suojelu tai jollain tavalla vähemmistöjen asioiden ja ongelmien esiin tuominen jotenkin heikentäisi heidän asemaansa se on merkillistä ja sitä meidän täytyy pohtia vielä enemmän miten siihen voisi vastata

olen itse ollut lakivaliokunnassa käsittelemässä tätä kertomusta mutta ehkä ennen kaikkea se on koskettanut ihmiskaupan vastaista työtä ja siellä on yhtynyt mielestäni useaan valtuutetun suositukseen aivan erityisesti ehkä poliisin erikoisosaamisen lisäämiseen ja ja myöskin siihen

ja uhrin auttamisen kytkös on pakko jollain tavalla katkaista ja lopettaa mielestäni se on arvokasta mitä lakivaliokunta on on arvioinut ja toivon että se myöskin toimii ohjeena hallinnolle muuttaa tilanteita ehkä vähän toisin kuin työ ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja edustaja filatov itse kyllä näen että on erittäin ongelmallista että yhdenvertaisuusvaltuutetun mandaatti ei kata työelämää samalla tavoin kuin muuta en näe että se on pois myöskään työsuojelusta kyllä sitä työkenttää riittää ja kun täällä edustaja kontula sanoi että on erilaista suojelua esimerkiksi työperäisessä ja seksiperäisessä ihmiskaupassa niin ajattelen itse että että työperäisen ihmiskaupan uhrin

useampi taho ja instituutio suojelemassa ja vahtimassa ja se on ollut sille sille toiminnalle hyväksi ajattelen samalla tavoin että että syrjimättömyyteen liittyen on ihan hyvä että on tämmöinen valvontamekanismi kuten valtuutettu joka voi eri tavalla ehkä edistää yhdenvertaisia ratkaisuja myöskin työelämässä toivon että päästään tästä tilanteesta yhdenvertaisuusvaltuutettu on minun mielestäni todella vakavasti kiinnittänyt huomiota turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan perheenyhdistämisen ongelmiin lapsen edun arvioimisen puuttumiseen ja myös haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden tunnistamiseen ja tuen saamiseen

on merkillinen merkillinen ehkä se mikä on minun kokemukseni tästä eduskuntakaudesta on että ihmisoikeusosaaminen politiikkojen parissa on heikentynyt valtavasti se ei ole enää mikään itsestäänselvyys kuten täällä kuultiin niin kyseenalaistetaan suoraan ovatko ovatko kaikki ihmiset samanarvoisia pitääkö ihmisoikeussopimuksia noudattaa jopa hallituksesta puhutaan että ihmisoikeussopimukset ovat ongelmia

on ihmeellistä lopetan kiitoksia puhemies anteeksi mielestäni politiikkaa ja toimintaa ei voi rakentaa pelolle ja vihalle uskon että yhdenvertaisuus ja tasa arvo ovat voimavara mille suomi rakentaa hyvinvointiaan kiitos

rouva puhemies muutama sana myös digisyrjäytyneisyydestä johon tässä mietinnössä on myös kiinnitetty huomiota

digisyrjäytyneisyys kasvaa sen myötä kun velvoite tehdä asioita digitaalisesti kasvaa ja se johtuu siitä että se ei ole enää ainoastaan

iäkkäisiin ihmisiin liittyvä asia vaan se liittyy myös moneen vajaakykyisyyteen mitä ihmisellä voi olla voi olla esimerkiksi niin paha lukihäiriö että ei pysty saamaan erilaisia salasanoja oikein voidakseen käyttää erilaisia ohjelmia ja tunnistautumiskeinoja tämä on asia johon tulisi suhtautua yhteiskunnassa nyt huomattavasti suuremmalla vakavuudella kuin tällä hetkellä tehdään me luomassa sellaisen joukon ihmisiä ja heille sellaiset elinolosuhteet että he tahtomattaan syrjäytyvät yhteiskunnallisessa toiminnassa tulee luoda sellaiset puitteet että myös nämä ihmiset ovat palveluiden piirissä sitten kiinnittäisin huomiota tähän hallintovaliokunnan lausunnossa olevaan eriävään mielipiteeseen jossa oli erittäin perustellusti ja huolellisesti kiinnitetty huomiota moniin maahanmuuttoon liittyviin asioihin turvapaikanhakijoihin liittyviin asioihin nostan tästä nyt yhden asian joka on kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämiseen näitä edellytyksiä on heikennetty merkittävästi ja perheenyhdistäminen alkaa olla lähes mahdoton asia jotka ovat täällä asuneet vaikka neljä viisi vuotta joiden lapset osaavat kielen ja ovat koulussa yhtäkkiä saavat ilmoituksen että heidät karkotetaan maasta on hyvä että kiinnittänyt näihin huomiota tämä on epäkohta ja pitäisi suomalaisessa yhteiskunnassa joka kuitenkin vielä pitää perhettä keskeisenä yhteiskunnallisena toimijana lähteä siitä että turvapaikanhakijoiden perheenyhdistäminen on myös keskeinen osa kotoutumista toivon että myös tämä saa ansaitsemansa huomion ja tulevalla hallituskaudella sitten tämäkin asia voisi jollakin tavalla tulla uudelleen huomioiduksi että näiden ihmisten jotka suomeen ovat jo kotoutuneet ovat juurtuneet tänne perheenyhdistämistä ei tarpeettomasti rajoitettaisi

arvoisa puhemies kun tuo esittelypuheenvuoro oli enemmänkin koko valiokunnan miinus yksi jos tämä on se uusi termi näkemys niin haluan sanoa muutaman sanan omasta näkökulmastani minusta on surullista se että tässä salissa kyseenalaistetaan meidän valtuutettujen toiminta ja syytetään sitä ideologiseksi valtuutetut toimivat sen mandaatin ja sen lainsäädännön mukaan mitä eduskunta on heille säätäny siitä säädetystä ikään kuin agendasta niin silloin itse asiassa ollaan eri mieltä siitä mitä eduskunta on lailla säätänyt eikä siitä kannata syyttää valtuutettuja ja heidän näkemyksiänsä jos ajatellaan vaikkapa yhdenvertaisuusvaltuutettua ja hänen toimistoaan joka on tehnyt tässä huikean työn ja nostanut nimenomaan ajankohtaisia asioita esiin niin kannattaa muistaa että heille lailla säädetty tehtävä on keskeisenä yhteiskunnallisena tavoitteena yhdenvertaisuuden toteutumisen edistäminen ja silloin puhutaan yhdenvertaisuudesta hyvin laajassa mielessä niissä asioissa jotka lain kautta heille tästä näkökulmasta se että paperittomat ovat voimakkaasti esillä tässä kertomuksessa on aivan oikea valinta koska se on meidän yhteiskunnassamme suhteellisen uusi ilmiö se on osittain meidän oman lainsäädäntömme seurausta ja siihen liittyy paljon sellaisia asioita jotka vaikuttavat myös muiden ihmisten elämään ei pelkästään paperittomien ihmisten vaan koko yhteiskunnan elämään sen vuoksi meidän pitäisi pyrkiä sellaiseen politiikkaan jossa jokaisella ihmisellä joka täällä on on yhdenvertaiset oikeudet ja jossa meillä olisi mahdollisimman vähän paperittomia ikään kuin vähentää sitä joukkoa lainsäädännöllisillä toimilla eikä sillä että ikään kuin syrjäytetään enemmän ja enemmän ihmisiä tuohon joukkoon ja sitten syytetään syytetään sitä joukkoa jonka olemme itse saaneet aikaiseksi en tiedä ymmärsittekö mitä tarkoitin mutta toivottavasti toinen keskeinen ongelma on perheenyhdistäminen joka selkeästi alkaa olla hyvin hyvin vaikeaa ja me tiedämme sen että perheenyhdistäminen on kotoutumisen näkökulmasta

minusta tätä pitäisi pohtia myös siitä näkökulmasta kyseenalaistettiin myös sitä onko oikein että vihapuhetta käsitellään tässä raportissa minusta se on äärimmäisen oikein vihapuhe ei ole vain puhetta ja vihapuhetta ei ole vihainen puhe se ei estä sitä etteikö saisi kritisoida asioita mutta vihapuhe on asia joka kohdistuu paitsi yksilöön myös kaikkiin niihin jotka kuuluvat tuohon samaan ryhmään ja silloin se on paljon laajempaa

joko onnistumme siinä tai me epäonnistumme siinä ja kun me mietimme kuinka paljon digitalisaation varaan lasketaan niin suomella ei kerta kaikkiaan ole varaa epäonnistua siinä että meidän digitaaliset palvelumme ovat saavutettavia ja esteettömiä

arvoisa puhemies on niin tärkeä asia että viriää useampia puheenvuoroja yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ketään ei saa syrjiä iän sukupuolen ihonvärin etnisyyden seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilökohtaisen syyn perusteella lain tavoitteena on muun muassa että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää itseään ja se velvoittaa viranomaisia ja koulutuksen järjestäjiä edistämään yhdenvertaisuutta yhdenvertaisuusvaltuutettu valottaa ansiokkaassa kertomuksessaan niitä asioita joissa suomi on yhdenvertaisuudessa onnistunut mutta myös niitä joissa on korjattavaa esimerkiksi toimintatavoissa tai lainsäädännössä huomioni kertomuksessa kiinnittyi lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen varhaiskasvatuksessa ja koulussa viime aikoinahan on selvinnyt että yksityisissä päiväkodeissa on paljon laadullisia ongelmia joiden juuret juontuvat taloudellisen voiton tavoittelemiseen kyseessä ole sattuma tai pikku juttu sillä yksityiset varhaiskasvatusyritykset ovat vallanneet yhä enemmän tilaa ja niitä on maassamme jo paljon tällä hetkellä suomessa on kuntia joissa jopa neljäkymmentä prosenttia varhaiskasvatuksesta ostetaan yksityisiltä

edistämisen periaatetta ei tunneta niin sitä ei myöskään noudateta yksityisen varhaiskasvatuksen liiketoimintaan sisältyy lähtökohtaisesti taloudellisen voiton tavoittelu tämä näkyy toiminnassa esimerkiksi siten että kustannuksia minimoidaan palkkaamalla mahdollisimman vähän henkilökuntaa kun hoitajia on vähän kiire ja levottomuus päiväkodeissa lisääntyvät on päiviä jolloin hoitajat selviytyvät vain vaivoin lasten perustarpeista aikaa lapsen muille tarpeille läheisyydelle kasvatukselle ja yksilölliselle huomioimiselle ei jää kun nämä yksityiset päiväkotiyritykset vähentävät kustannuksia niillä on tullut todella epäyhdenvertaisia käytäntöjä esimerkiksi purkaa lapsen hoitosopimus jos lapsi tarvitsee erityistä tukea tai kun esimerkiksi lapsen ruoka aineallergia vaatii erityisjärjestelyjä tai jos lapsella on kielellisiä erityisvaatimuksia tai muuta joka aiheuttaa tämän yrityksen mielestä heille erityisjärjestelyjä ja kustannuksia syy on siis siinä että yritys ei halua maksettavakseen mitään ylimääräisiä kuluja koska se pienentäisi sen taloudellista voittoa mutta tämä on syrjintää tämänkaltaiset käytännöt eivät ole lapsen edun mukaisia eivätkä ne todellakaan edistä lasten yhdenvertaisuutta pidän erittäin huonona sitä että samaan aikaan kun perusopetuslaissa lukiolaissa ammatillisen koulutuksen laissa ja vapaan sivistystyön laissa on selkeästi kielletty kielletty koulutuksen järjestäminen taloudellisen voiton tavoittelemiseksi niin alle seitsemän vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa tämä on mahdollista

jättää koulu kesken lasten ja nuorten yksinäisyys on noussut esiin muun muassa viime syksyn kouluterveysraportissa yksinäisyys vähentää merkittävästi hyvinvointia koska se alentaa lasten ja nuorten elämänhallinnan tunnetta ja heikentää tyytyväisyyttä elämään erot nuorten välillä ovat isoja sillä yksinäisistä nuorista vain alle kolmekymmentä prosenttia on tyytyväisiä omaan elämäänsä kun muista nuorista elämäänsä tyytyväisiä on kahdeksankymmentä prosenttia yksinäisyys näkyy myös uupumisena ja poissaoloina koulusta lisäksi lähes puolet yksinäisistä nuorista kärsii keskivaikeasta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta eikä ole enää uutinen että lapset ja nuoret kertovat toistuvasti kiusaamisesta koulussa silti kiusaaminen on yhä ahdistavaa todellisuutta osalle alakoululaisista ja yläkoululaisista joita kiusataan vähintään kerran viikossa myönteistä on ollut se että kiusaaminen vähenee toiselle asteelle siirryttäessä

kaikissa ikäryhmissä pojat kokevat tyttöjä enemmän kiusaamista arvoisa puhemies aika taitaa loppua jatkan tästä teemasta vielä toisessa puheenvuorossa

rouva puhemies edustaja filatov totesi että ei tule syyllistää täällä yhdenvertaisuusvaltuutettua tai tai syyttää mistään ja olen siitä samaa mieltä mutta kyllä haluan samalla sanoa että ei yhdenvertaisuusvaltuutettu nauti mitään koskemattomuutta kyllä hänen ratkaisuistaan ja hänen näkemyksistään voi omata myös erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä ja ja olen ollut yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun muutamastakin asiasta joissa hänen ratkaisuistaan on minulla ollut hyvin merkittävästi eriävä mielipide ja ja en ole pitänyt niitä ratkaisuja oikeudenmukaisina olenkin pohtinut kenelle voi valittaa yhdenvertaisuusvaltuutetusta kun kokee että hän ei ole yhdenvertainen eikä edistä yhdenvertaisuutta silloin tietysti joudun kääntymään oikeusministeriön ja ehkä oikeusministerinkin puoleen

minusta on vain tärkeätä ymmärtää ja nähdä kun näitä raportteja lukee että niitä tehdään meille juuri sen takia että yhdenvertaisuusvaltuutetun työ tulee meille tutuksi ja ja sanon sen nyt tässä niin että ei synny väärää käsitystä että pidän yhdenvertaisuusvaltuutetun työtä todella suuressa arvossa ja lähes kaikkia ratkaisuja hyvinä mutta sitten niistä joistakin toivoisin että osaisin oikealla tavalla ja hienosti kiinnittää yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston huomiota ja ehkä käynnistää rakentavaa dialogia siitä miten voisimme ymmärtää toisiamme paremmin en omassa puheenvuorossani siis halua syyttää enkä tuomita vaan enemmänkin vaillinaisella kyvylläni ja tavallani käynnistää keskustelua

ei tietenkään kukaan ole arvostelun ulkopuolella ja aina saa esittää kritiikkiä ja keskustella mutta minun minun mielestäni se jos leimataan meidän kaikki valtuutetut ikään kuin ideologisiksi toimijoiksi on surullista en suinkaan tarkoittanut edustaja laukkasen

arvoisa puhemies

tietenkin erittäin hyvä asiantuntija siinä mitä meidän lainsäädäntömme sanoo ja mitä ihmisoikeussopimukset sanovat mutta sitten on varmaan niin että kun pohditaan käytännön elämässä miten toimitaan ja tehdään niin aina voi olla myöskin eri ratkaisuja mutta kyllä minä luotan tosi vahvasti yhdenvertaisuusvaltuutetun asiantuntemukseen että seurataan koko ajan sitä kehitystä mitä tapahtuu ympärillämme haluaisin itse asiassa sanoa että tapahtuu myöskin tärkeitä asioita ja haluaisin vain kiinnittää huomiota siihen liittyy yhdenvertaisuusvaltuutettuun mutta itse asiassa on kysymys yhdenvertaisuus ja tasa arvolautakunnan ratkaisusta jossa natsien hakaristilipun näyttämisen on nyt selvästi todettu olevan yhdenvertaisuuslain vastaista minun mielestäni tämä on merkittävää tämä helpottaa myöskin poliisin toimintaa silloin kun selvästi tehdään tällaista rasistista tai vihaa vihaa lietsovaa toimintaa joten siinä mielessä on hyvä että myöskin tämä osa yhdenvertaisuuslaista tulee käyttöön
puhemies tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen ja avaava keskustelu sen lisäksi että aiemmin tuli esille kristittyjen kokema syrjintä niin myöhemmissä puheenvuoroissa on tuotu ansiokkaasti esiin myöskin tämä että miehiä ja poikia sukupuolena syrjitään tai he tulevat syrjityksi syrjittiinpä heitä tai ei esimerkiksi koulukiusaamisen muodossa ja syrjäytymisen muodossa jos laajennetaan käsitettä niin sittenhän puhutaan siitä että miehet jopa kuolevat nuorempina kuin naiset ja se johtuu jostain mistä se johtuu mikä on se yhteiskunnan rakenne joka sen aiheuttaa tämä ehkä enemmän menisi tasa arvovaltuutetun leirin puolelle mutta tasa arvovaltuutettuhan kertomuksessaan muistaakseni ilmoitti ettei hän ota erityisesti kantaa miesten asioihin oli hyvin mielenkiintoinen kannanotto mutta sitä puidaan sitten erikseen hänen kertomustaan käsiteltäessä tässähän on sellainen piirre että jos joku on ideologinen silloinhan häntä pitää kutsua ideologiseksi ja kyllä tässä on tällainen aivan selvä ideologia nähtävillä kuinka mielletään tasa arvo tai syrjintä mitä sillä sanalla tarkoitetaan mihin kaikkialle sitä käsitettä laajennetaan mitä asioita sitä käsiteltäessä tuodaan esille nyt ei tuoda miehiä eikä poikia ei tuoda kristittyjen syrjintää vaan tuodaan kokonaan toisenlaisia asioita esille se on ideologiaa jos tuo tuo tällaiseen kertomukseen esille näitä omaa agendaa tukevia asioita eikä puhukaan muista sitä ihmettelen että valiokunta ei ole tuonut esille näitä muita syrjimiseen tai tasa arvoon liittyviä asioita kuin ne mitä valtuutettu on kertomuksessaan tuonut esille tai vaatinut häntä myöhemmin niitä tuomaan elikkä tällaista parannettavaa tässä käsittelyssä voisi jatkossa olla mitä tulee siihen että ketä voidaan kyseenalaistaa missä voidaan kyseenalaistaa niin

valtuutettu toimii itsenäisesti hän antaa kertomuksensa itsenäisesti valiokunta taas ottaa kantaa sillä että se joko yhtyy tai ei yhdy valtuutetun näkemyksiin ja tässä mielestäni on se on se valiokunnan rooli sitten taas mitä tulee tähän poikien rooliin niin luulen että siihen keskusteluun päästään enemmän kun käsitellään tasa arvovaltuutetun kertomuksesta annettua mietintöä

arvoisa puhemies jatkan vähän tuosta koulumaailmasta ja ja kiusaamisesta johon äsken jäin tässä yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa todetaan että myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat muita enemmän kiusaamista ja ystävien puutetta parannusten saamiseksi yhdenvertaisuusvaltuutettu kehottaa kouluja laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman ja ottamaan siinä huomioon yksilöllisesti erilaiset oppijat ja heidän perheensä suunnitelman laatimisessa tulee kuunnella oppilaita ja heidän vanhempiaan ohjeista on syytä ottaa vaarin sillä kaikki keinot lasten ja nuorten yksinäisyyden ja kiusaamisen vähentämiseksi on käytettävä sillä kuten yksinäisyys myös kiusaaminen vaikuttaa kielteisesti koulunkäyntiin kiusaamisen kohteeksi joutuneilla nuorilla on myös enemmän ongelmia koulunkäynnissä ja terveydessä sekä humalahakuista juomista arvoisa puhemies yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa kertomuksessaan että yhdenvertaisuus on yksi demokratian ja oikeusvaltion keskeisimmistä oikeuksista ja arvoista kannatan lämpimästi yhdenvertaisuusvaltuutetun esitystä yhdenvertaisuustyön vahvistamisesta vahvistamisesta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa yhdenvertaisuudessa on pyrittävä sinnikkäästi aina parempaan eikä syrjinnälle pidä koskaan antaa tilaa ja tämä pätee erityisesti lasten ja nuorten kasvatus ja oppimisympäristöihin

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön neljäkymmentäkolme pohjalta kannanotosta selonteon johdosta puhemiesneuvosto suosittaa että keskustelu käydään valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen nopeatahtisena siten että puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja edustaja jalonen valiokunnan puheenjohtaja olkaa hyvä

arvoisa puhemies nyt on siis käsittelyssä kauan kaivattu selonteko tästä valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tätä kaksitoista vuotista suunnitelmaa niin kuin se selkeäsanaisemmin tunnetaan on odotettu jo pitkään ja rakennettu hartaasti tämä on perustunut oikeastaan kolmen parlamentaarisen ryhmän ketjuun josta luonnollisesti jälkimmäinen on tämän käyntiinlaittaja mutta sen ovat hyvinkin vakaalla pohjalla ja pitkäjänteisesti yhdessä kaikki puolueet rakentaneet

ensimmäinen näistä parlamentaarisista ryhmistä on ollut jo viime kauden puolella ja se käsitteli korjausvelkaa sitten tuli tämä rahoituspuoli ja nyt viimeiseksi tämä itse järjestelmä jota nyt siis käsitellään tämä on iso kokonaisuus selonteossa kuvataan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja päämäärät suunnitelman laatimisprosessi ja siihen liittyvän rahoituksen lähtökohdat tämä on siis kokonaisuus jossa käsitellään tiestö infra pienestä tiestä ihan valtatiehen asti ja rautateiltä joka joka suuntaan kaikki liikennemuodot myös uudenlaiset liikennemuodot jotka tulee ottaa huomioon uudenlaisten palveluiden ja älyliikenteen kehittyessä tämä on siis pitkäjänteinen suunnitelma joka meidän näkemyksemme mukaan perustaa tämmöisen kestävän suunnittelun jolloin myös tehdään järkevää yhdyskuntarakentamista ja liikennesuunnittelua elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn ja myös ihan tietysti meille kaikille koko kansalle eli tässä otetaan huomioon myös alueelliset tarpeet ja nämä pitää yhdenmukaistaa myös maakuntien ja kuntien omien toimintojen ja suunnitelmien mukaan alempiasteista tieverkkoa unohtamatta ja minkälainen tämä järjestelmä suunnitelma on tämä tämä on jatkuva ja nimenomaan jatkuva prosessi joka kehittyy askel askeleelta ja ja elää ajassa mutta tekee sen suunnitelmallisesti koska tämä on niin laaja mukana pitää olla kaikki keskeiset ministeriöt virastot maakunnat suurimmat kaupunkiseudut ja myös eri toimijat jotka

meidän liikenneverkossamme tästä aikataulutuksesta luen pätkän jotta päästään paremmin asiaan sisälle selonteon mukaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu voidaan karkeasti jakaa neljään päävaiheeseen ensimmäisessä vaiheessa asetetaan yhteiskuntapoliittiset päämäärät ja liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet tässä vaiheessa muodostetuista skenaarioista ja liikennejärjestelmätason tavoitteista muodostetaan vaikutustarkastelujen ja sidosryhmäyhteistyön pohjalta parlamentaarisessa ohjausryhmässä yhteinen näkemys toisessa vaiheessa laaditaan varsinainen suunnitelma ja erityisesti toimenpideohjelma johon sisältyy valtion rahoitusohjelma kolmannessa vaiheessa parlamentaarisen ohjausryhmän rooli korostuu päätettäessä valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta selontekovaiheen eduskuntakäsittelyn jälkeen valtakunnallisesta liikennejärjestelmästä päättää valtioneuvosto neljännen vaiheen muodostavat suunnitelman toteutus ja seuranta kun nämä askeleet voidaan nähdä tavallaan neljän vuoden pakettina elikkä kausittain niin niin tämä tulee tosiaan kestämään ja näkemään aina sinne

eli tämä on hyvin perusteellisesti valmisteltu yhdessä tehty ja harkittu mutta kuitenkin on oltava mahdollisuus reagoida yhteiskunnan muutoksiin jos joku tehdas pystytetään johonkin tässä mietinnössä on käytetty esimerkkinä äänekosken tehtaan tehtaan tilannetta niin silloin pitää rakentaa myös infra jotta siitä investoinnista yhteiskunta saa hyödyt joten poikkeustilanteissa tästä suunnitelmasta voidaan myös joustaa mutta

sopimista mikä tässä on se asian ydin

pitää kunnioittaa eikä sitä voi ohittaa hallitus omien mielipiteidensä mukaan mennään yhdessä suunnitelmallisesti ja rakennetaan tarpeiden mukaan

rahoitus on asia mikä tietysti liittyy tähän kokonaisuuteen ja siinäkin on se parlamentaarinen ryhmä ollut mukana ilman vakaata rahoitusta joka ottaa huomioon yhteiskunnan rahoituksen kokonaisuutena tätä ei voida rakentaa kunnolla tässä ei myöskään voi olla ohituskaistoja mutta uusissa isoissa tilanteissa

tulee voida myös rakentaa uusien toimintatapojen ja järjestelmien kautta järkevämpiä kokonaisuuksia

meillä on erittäin paljon infratarpeita joihin tällä pyritään vastaamaan yleisesti sanottuna asiantuntijat kiittävät tätä rakennetta ja ja järjestelmää ja päätän vielä tämän esittelypuheenvuoron siihen että tämä on luonnollisesti yksimielinen kuten tähän parlamentarismin henkeä korostavaan asiaan kuuluu

arvoisa rouva puhemies tämä parlamentaarinen liikennejärjestelmätyöryhmä oli minusta varsin rakentava ja miellyttävä kokemus se oli hyvin tavoitteellinen ja se hyvin selkeästi purki näitä nykyisiä pitkäjänteisiä suunnitelmapuutteita ja lähti sille tielle niin kuin aikaisemmatkin parlamentaariset ryhmät olivat pohtineet että tarvitaan jotain pitkäjänteisempää kuin mitä tähän mennessä on ollut ymmärrämme että tämä korjausvelka joka meidän tiestössämme

ja siltojen suhteen tällä hetkellä on on tilanteena kestämätön ja siksi koinkin mielekkäänä olla tässä ryhmässä mukana yhdessä pohtimassa näitä erilaisia vaihtoehtoja selonteon mukainen suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys liikennejärjestelmämme kehittämisessä avainasemassa tarvitsemme pitkäjänteisyyttä rahoituksessa ja yli hallituskausien ulottuvaa suunnitelmaa koko infrastruktuurin kehittämiseen hyvät suunnitelmat eivät kuitenkaan yksin ratkaise näitä ongelmia vaan tarvitaan myös selkeätä toimeenpanoa pitää olla yhteinen ymmärrys keskeisistä tavoitteista mitkä ovat niitä joita pystymme ensin ensivaiheessa selvemmin edistämään ja joilla on myös koko kansantalouden ja elinkeinoelämän kannalta merkittävin ja suurin vaikutus

pyrittäisiin vastaamaan vaan täytyy kyllä valita pitkäjänteisesti ne kehittämiskohteet jotka ovat meille kaikkein merkittävimpiä kilpailukykymme kannalta liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittäviä investointeja siksi työryhmä pyysikin ministeriöltä hyvin kattavat arviot siitä minkälaisia rahoitusmalleja voisi olla käytössä saimme selvityksen hyvin laajasta paketista erilaisista vaihtoehdoista joita tähän sitten seuraava eduskunta voi soveltaa ja ottaa käyttöön raideliikenteen osalta keskeisin näyttää kuitenkin olevan monien uusien hankkeiden pääradan kehittäminen nyt sellaiseen kuntoon että se on toimiva ja ja myös niin että kun se päärata laitetaan kuntoon niin sen jatkokehittäminen ja kunnossa pitäminen on myös järkevää iso huoli oli myös miten tämä itärata ja koko itä suomen asuttaminen ja siellä oleva ja tapahtuva toiminta voidaan turvata näyttää siltä että suomi on voimakkaasti jakautumassa kahtia pystysuunnassa meillä on vahvat länsi suomen alueet joissa on vahva tekemisen meininki jotka uudistuvat kehittyvät joissa työllisyys paranee ja sitten meillä on itä suomen alue jossa tilanne on monessa kaupungissa menossa huonompaan suuntaan raiteet voisivat olla yksi semmoinen toimiva ratkaisu jos niiden kehittäminen myös siihen suuntaan nostettaisiin tärkeään rooliin sitten nämä erilaiset tunnin radat niin turkuun kuin tampereelle ovat nousseet keskeisiksi kohteiksi kyllä tämän kokonaiskeskustelun kulmakivi on rahoituksen ratkaiseminen minkälaisen ratkaisun me siihen löydämme sen pitäisi olla niin pitkäjänteinen että myöskään suhdannevaikutukset eivät olisi siihen niin paljon vaikuttamassa kuin ne ehkä vaikuttavat johonkin muuhun

myöskään velkarahan käyttöä näiden infrahankkeiden toteuttamiseen ei tule pelätä eikä sulkea pois vaan katsoa mikä on rahoituksellisesti sellainen muoto joka eniten meitä hyödyttää tällä hetkellä suomen mahdollisuus saada varoja tällaisiin hankkeisiin on on erittäin hyvä luottoluokituksemme on hyvä korot ovat niin alhaiset että jopa jopa aivan promillen korolla on mahdollisuus saada euroopan investointipankista tai pohjoismaiden investointipankista rahaa minusta tämä voisi olla sellainen kohde johon sitä kyllä kannattaisi hakea koska tämä investointi tuottaa niin paljon muuta hyvää kotimaan verotuloihin ja muihin tuloihin että velkaa ei tule tässä pelätä kiitos

rouva puhemies liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja edustaja jalonen esitteli hyvin tämän valiokunnan yksimielisen mietinnön ja nimenomaan yksimielisen mietinnön kyseessähän on erittäin iso kokonaisuus niin kuin olemme jo edellä kuulleet valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma omasta mielestäni on erittäin tuossa liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössä se että kun sitä keskustelua käytiin siellä ei yhtään yksittäistä liikenneväylähanketta nostettu erikseen esille vaan pitäydyttiin nimenomaan tässä valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa mutta kun mutta kun edustaja laukkanen nosti tuossa muutaman

esille niin haluan todeta omana henkilökohtaisena mielipiteenäni noista ratahankkeista että toivon että tulevaisuudessa kaikki kolme isoa ratahanketta se niin sanottu päärata ja niin sanottu tunnin rata turkuun sekä myöskin itäratahanke kaikki ovat tasavertaisia ja niitä viedään sitten yhdessä kaikkia eteenpäin kaikki ovat erittäin tärkeitä hyvää on että

valmistelussa siirrytään pitkäjänteiseen kestävään suunnitteluun jossa kokonaissuunnittelu ottaa huomioon sekä yhdyskuntarakentamisen että liikennesuunnittelun ja myöskin elinkeinoelämän tarpeet tämä on iso kokonaisuus jossa tulee huomioida nämä kaikki asiat ja myöskin se miten

liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu voidaan karkeasti jakaa neljään päävaiheeseen joista ensimmäisenä yhteiskuntapoliittiset päämäärät ja liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet sitten toisessa vaiheessa laaditaan varsinainen suunnitelma ja erityisesti toimenpideohjelma johon sisältyy rahoitusohjelma kolmas vaihe olisi se parlamentaarisen ohjausryhmän rooli kun päätetään valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta sitten se neljäs vaihe on käytännössä suunnitelman toteutus ja seuranta tärkeää on myöskin se että aina eduskuntakausittain päivitetään ja tarkistetaan tätä ohjelmaa miten tämä etenee itse toivon että tästä tulee hyvä suunnitelma ja tällä voidaan mennä pitkälle tulevaisuuteen katsoen miten suomi kehittyy

arvoisa rouva puhemies meillä on viime vuosina syntynyt uudentyyppinen käytäntö liikennepolitiikan puolella tällaisesta parlamentaarisesta yhteistyöstä edellisellä kaudella oli korjausvelkatyöryhmä joka antoi suosituksensa korjausvelan vähentämisestä ja nykyinen hallitus on sen tehtävän hoitanut sitten tällä kaudella oli peräti kaksi parlamentaarista ryhmää ensimmäinen

liikenteen rahoituspuolta ja antoi sen suunnittelusta näkemyksiään ja nyt on tämä toinen kaksitoista vuotista suunnitteluprosessia suunnitellut parlamentaarinen työryhmä ja tämä on tietysti näissä kahdessa viimeisimmässä työryhmässä mukana olleena ollut miellyttävä ja mielenkiintoinen prosessi sillä hyvinkin suuressa yhteisymmärryksessä olemme pystyneet taklaamaan näitä liikenteemme ja liikennejärjestelmämme suuria kysymyksiä ja ongelmakohtia tämä uusi parlamentaarinen suunnitteluprosessi varsinaisesti alkaa vaalien jälkeen jossain vaiheessa uuden eduskunnan toimesta ja ne jotka siellä sitten ovat ovat sitten vastuussa siitä miten suunnittelu etenee ajatushan on se että tämä parlamentaarinen parlamentaarinen suunnitteluprosessi jatkossa on rullaava siten että vähintään neljän vuoden välein päivitetään tämä suunnitelma ja näin ollen kulloinenkin eduskunta aina pääsee näkemyksensä tähän suunnitelmaan sanomaan ja sen ylös kirjaamaan

kauaskantoisiin hankkeisiin ja parempaan varmuuteen hankkeiden toteuttamisessa on tärkeää ettei tässä parlamentaarisessa prosessissa pyöritä yksittäisten hankkeiden ympärillä vaan keskitytään kokonaisjärjestelmään ja sen suunnitteluun ylhäältä alaspäin erityisen tervetullut tämä uusi prosessi on nyt tässä vaiheessa kun me tämän kauden kuluneen nelivuotiskauden olemme olleet ehkä hieman poikkeuksellisessa tilanteessa siinä mielessä että tällä hetkellä ei ole vallitsevaa liikennepoliittista selontekoa jota noudatettaisiin vaan viimeiset tällaiset

arvoisa rouva puhemies parlamentarismille on tärkeää parlamentaarinen toiminta perinteet toimintatavat myös asioiden käsittelyjärjestys hyvällä tapaa niiden eteenpäin vieminen mutta myös hyvä käyttäytyminen arvoisa puhemies tähän illan hyväksi pieneksi piristykseksi muistelu tuolta kaksituhatta luvun taitteesta kun varapuhemies mikkola edesmennyt varapuhemies mikkola opasti minua silloin sanomalla että että edustaja puhuu täällä aina puhemiehelle edustaja ei puhu esimerkiksi kansanedustajille puhumattakaan lehteriyleisöstä television tai netin ääressä istuvista jotkut kansanedustajat ovat ottaneet tavakseen syleillä koko maailmaa aina kerralla minä pitäydyn tässä vanhassa hyvässä opetuksessa jonka silloinen varapuhemies minulle antoi joten arvoisa rouva puhemies asiaan tämä koko liikennejärjestelmäselonteko on itse asiassa huomattavasti laajempi ja isompi kokonaisuus kuin mietintö ja lausuntoasiakirja antavat myöten ja ilmi erityisesti täytyy todeta se että sipilän hallitus ja liikenne ja viestintäministeri anne berner ovat nyt saaneet erinomaisen hyvän asiakirjan yhteistyössä meidän parlamentaaristen työryhmien kanssa joissa itsekin olen näissä kaikissa kolmessa ollut mukana jotta me myös saamme potkua tälle liikennepolitiikalle tällä vaalikaudella on pystytty tuomaan erinomaisen hyvä korjausvelan poistamiseksi liki miljardin euron verran rahaa sitä tarvitaan toki tälle vuodelle lisää tälle vuodelle ilman muuta on vaje olemassa mutta mutta kulunut kausi on hyvä näyttö siitä että myös tätä rahoitusta voidaan hoitaa nyt sitten kysymys on siitä kuinka tämän liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä voidaan edistää parlamentaarisen työryhmän esille nostamia hankeyhtiöitä ja hankesuunnittelua tältä osin tämä suomen rata yhtiön asia ja siihen sadan miljoonan euron pääomittaminen on erinomainen lähtölaukaus jolla saatetaan liikkeelle niin turun rata tampereen rata pohjanmaan rata oulun ja näin edelleen sekä myös itärata nämä kaikki kolme ovat yhdessä ilmeisesti ajan myötä toteutuessaan tuollaisen kymmenen miljardin euron arvoisia kokonaisinvestointeja joidenka rahoitusta ei löytyisi valtion talousarviosta elleivät sitten taas jotkut muut hankkeet saisi väistyä meillä on tällä hetkellä vähän laskentatavasta riippuen investointitarve infralle viidenkymmenen viiva kuudenkymmenen miljardin euron tasossa jokainen meistä voi ymmärtää että tällä tahdilla ei edes tulevat eduskunnatkaan mitä osaamme edes eteenpäin ajatella pystyisi tuota tarvetta täyttämään tarvitaan myös uusia ratkaisuja valtion pitää toimia omistajana ohjaajana viedä asioita eteenpäin mutta täytyy sanoa että tämä hallituksen ja talouspoliittisen ministeriövaliokunnan linjaus on oikea ja vie asioita eteenpäin rautatietoimialan kokonaisvaltainen kehittäminen ja suurten raideliikenneinvestointien edistäminen ovat tässä juuri hallituksen päätöksellä ja kun tuo taseeseen siirrettävä valtion osakemäärä on täällä taustalla niin tämä luo erinomaisen pohjan uudelle hallitukselle uusiin hallitusneuvotteluihin siihen miten konkreettiset rahoituspäätökset sitten tullaan tekemään

arvoisa puhemies haluan kyllä todeta sen kun täällä arvuutellaan että elinkeinoelämän tarpeiden mukaan tehdään hankkeita että niin tulee tietysti tehdä mutta ei se voi näinkään mennä että todetaan että että esimerkiksi suomessa jollakin suunnalla on kaikkein voimakkainta elinkeinoelämää ja sitten myös yhteiskunta sijoittaa voimavarat sinne eduskunnan tehtävä on katsoa se on myös yksi liikennejärjestelmän suunnitelmien henki ja ajatus kokonaisvaltaista kehittämistä itä suomi on menettänyt vuosien saatossa meillä on käyty sodat me olemme menettäneet maa alueita me olemme menettäneet varallisuutta väkeä on muuttanut amerikkaan ruotsiin etelä suomeen kymmeniä kymmeniä kymmeniä tuhansia ihmisiä se näkyy myös suomen kehityksessä sen vuoksi kyllä silloin kun tehdään nopeita yhteyksiä on tämä niin sanottu itäratahanke elikkä kouvolaan suuntautuva hanke se avaa meille yhteyksiä pietariin ja moskovaan mutta samalla myös savon radan kuopioon ja karjalan radan joensuuhun olevat yhteydet se on myös sitä kehittämispolitiikkaa se vastaa ilmastohaasteeseen parhaiten otetaan nyt esimerkiksi kotikuntani kotikaupunkini kuopio jos sekä tämän itäratahankkeen että muiden raideinvestointien myötä päästään tuolta neljän tunnin tasolta yhdellä tunnilla alaspäin eli noin kolmen tunnin tasolle kyllä sillä on huomattava merkitys koko suomen kehittämisessä tässä suhteessa kyllä arvoisa puhemies tälle hankkeelle ja ministeri bernerin työlle täytyy antaa täysi kymppi ja toivoa hyvää jatkoa hänelle ja koko hallitukselle ja seuraaville hallituksille näiden asioiden kehittämisessä

arvoisa rouva puhemies kun äskeisessä puheenvuorossani pidin ikään kuin työryhmän konsensuksen ja hyvän yhteishengen puheenvuoron niin nyt vedän hieman kotiinpäin uusmaalaisena kansanedustajana ja promoan tunnin rataa turkuun päin syy on hyvin yksinkertainen liikenne ja viestintäministeriössä on tehty semmoinen hyvä periaateajatus että ensin pitäisi toteuttaa ne hankkeet joissa kaikki suunnitelmat ovat jo valmiina tällainen on espoon kaupunkirata joka olisi osa tätä tunnin rataa turkuun joten sen takia hip hurraa ja hankkeisiin vauhtia ja erityisesti tunnin

arvoisa puhemies tämä perustuu siis kolmeen parlamentaariseen ryhmään en ole aivan varma olenko ainoa joka on ollut niissä kaikissa edustaja rossi on tätä pohdin mutta joka tapauksessa tässä hengessä kun tiedän kaikkien parlamentaaristen ryhmien toiminnan miten ne ovat päässeet lopputulokseensa ja sen yhteishengen ja parlamentarismin korostamisen mikä niissä kaikissa on ollut niin otan etuoikeuden valiokunnan puheenjohtajana saada kiittää kaikkia jotka tähän työhön ovat osallistuneet parlamentarismi on arvokas asia ja tässä se kiteytyy yhteiskunnan eduksi huomattavassa määrin kiitos

arvoisa puhemies tarkastusvirasto on itsenäinen virasto ja jotta se voi tehdä työnsä luotettavalla ja hyvällä tavalla sen asema on järjestetty eduskunnan yhteyteen se ei ole siis valtioneuvoston yhteydessä tapahtuvaa työtä eikä myöskään valtioneuvostolle siis maan hallitukselle alisteista tähän viraston riippumattomuutta korostavaan asemaan eduskunnan yhteydessä mentiin runsas kymmenen vuotta sitten ja voi sanoa että tämä järjestely on osoittautunut erittäin onnistuneeksi ja hyväksi virasto antaa kuitenkin säännönmukaisesti tiedot juuri eduskunnalle ja tietysti laveammaltikin julkisuuteen omasta työstään ja keskeisistä tarkastushavainnoistaan valtionta louden tarkastusviraston vuosikertomus on osa tätä raportointia raportoinnin tarkoitus on tietysti varmistaa se että myös viraston toiminta on arvioitavissa kun tässä edellä keskusteltiin yhdenvertaisuusvaltuutetun työstä niin tietysti samanlainen korkea integriteettivaatimus kuuluu myös tarkastusviraston työlle ja yhtä kaikki

sen työn arviointi on nimenomaisesti eduskunnan asia ja sitä myös tämä vuosikertomusraportointi palvelee tässä vuosikertomuksessa otetaan huomioon pidemmältä aikaa viraston tekemät keskeiset tarkastukset elokuun loppuun kaksituhattakahdeksantoista mennessä ja myös tilintarkastuskertomuksia jotka ovat kohdistuneet varainhoitovuoteen kaksituhattaseitsemäntoista virastohan antaa myös sitten finanssipolitiikan valvonnasta erillisen kertomuksen samoin valtion tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta nekin ovat täällä säännöllisin väliajoin keskustelun kohteena

valiokunta on käynyt tämän pitkälti rutiiniluontoisen paperin lävitse ja sillä ei ole sen yleislinjoihin huomautettavaa mutta tässä yhteydessä valiokunta on paneutunut aivan erityisesti riskienhallintaan ja tarkastusviraston havaintoihin tältä alueelta tämän mietinnön yhteydessä valiokunta eduskunnan tarkastusvaliokunta on myös käynyt lävitse tarkastusviraston erilliskertomuksen valtionhallinnon riskienhallinnasta ja toimintojen jatkuvuudesta erittäin arvokas paperi tältä osin valiokunta on löytänyt sellaisia havaintoja jotka on syytä saattaa koko eduskunnan tietoisuuteen tässä mietinnössä tarkastusvaliokunta keskittyy riskienhallintaan ja siihen miten valtion virastot ja laitokset ovat varautuneet turvaamaan oman toimintansa jatkuvuutta häiriötilanteissa tämän erilliskertomuksen havainnot olivat eräin osin hälyttäviä ja voi sanoa yllättäviä meillä on pitkäaikainen valtionhallinnon ja koko yhteiskunnan perinne poikkeusoloihin valmistautumisessa se on suomessa tehty yleisesti ottaen erinomaisen hyvin ja ja länsimaisittain katsottuna hyvin korkeatasoisella tavalla sitten tarkastusviraston raportoinnin yhteydessä kävi ilmi että on kuitenkin olemassa paljon sellaisia häiriötilanteita joihin valmentautuminen ei olekaan kovin korkealla tasolla tai sitä ei ole suunnitelmallisesti tehty ollenkaan eli kysymys on sellaisista asioista kuin vaikkapa sähköhäiriöt isot tulipalot tahallinen haitanteko tai esimerkiksi terrorismi ne kuuluvat siihen kategoriaan johon johon valtion virastoissa ja laitoksissa ei ole riittävästi valmentauduttu iso yllätys oli että tämä erillisraportointi kertoo että kolmasosassa valtion sadastakahdeksastakymmenestä tulosohjatusta virastosta tai laitoksesta mukaan lukien ministeriöt ei ole tällaista riskienhallinta tai jatkuvuussuunnitelmaa ollenkaan se on tietysti hälyttävä luku eikä ollenkaan hyväksyttävää tästä tästä seuraten valiokunta pitää tärkeänä että tähän asiaan otetaan selkeä kanta ja tätä suunnittelua nopeassa aikataulussa parannetaan lisäksi tämän työn yhteydessä on käynyt ilmi että riskienhallinnan vastuut valtionhallinnossa myös ministeriöissä on puutteellisesti määritelty ja vastuusuhteet eivät ole riittävän kirkkaat kun vastuusuhteet eivät ole kirkkaat ei ole määritelty esimerkiksi erityisministeriötä joka vastaisi tästä riskienhallinnan ohjeistuksesta voi tietysti ymmärtää näinkin korkeata lukua kuin kolmasosa joka ei ole varautunut tällaisiin poikkeustilanteisiin ollenkaan tarkastusvaliokunta pitääkin tärkeänä että tähän tilanteeseen saadaan aikaan muutos tarvitaan kokonaisvaltainen kaikkia valtion toimintoja koskeva ja siihen liittyvät vastuumäärittelyt oikeat menettelytavat on on mietittävä silloin kun kriisit eivät ole päällä ja ne on myös harjoiteltava oikein jotta sitten tositilanteessa voivat tapahtua kansalaisten oikeudet ja yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan turvaavat toimintaratkaisut valiokunta esittääkin että eduskunta hyväksyisi tähän liittyen erillisen kannanoton jonka sisältö on eduskunta velvoittaa hallitusta ryhtymään välittömästi toimiin riskienhallinnan parantamiseksi ja tähän liittyen määrittelemään vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä valtioneuvostotasoisen hallinnonalatasoisen ja virastotasoisen riskienhallinnan yhteensopivat ja toimivat menettelytavat ja edelleen että hallitus määrittää asiassa vastuuministeriöt ja muut tarpeelliset vastuusuhteet valiokunnan mietintö on yksimielinen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies ehdotan tässä laki aloitteessa rikoslakia muutettavaksi siten että lakiin lisättäisiin rikossäännös eläintenpitokiellon rikkomisesta rangaistusasteikko määräaikaisen tai pysyvän eläintenpitokiellon olisi sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta aloitteen pohjalta rikoslakia muutettaisiin myös siten että eläintenpitokieltoa voitaisiin valvoa nykyistä tehokkaammin aloitteen mennessä läpi saataisiin nykyistä paremmin rikosvastuuseen teoistaan erilaisiin eläinsuojelurikoksiin ja eläinsuojelurikkomuksiin syyllistyneet henkilöt käytännössä eläintenpitokiellon valvonta ei tällä hetkellä estä tarpeeksi hyvin syyllisiä rikkomasta kieltoa räikeästikin valvonnassa ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi resursseja puolustuskyvyttömät eläimet ovat omistajiensa armoilla omistaja määrittää pitkälti eläimen elämänlaadun oli kyse sitten lemmikki tai tuotantoeläimestä siksi olisi tärkeää että eläinten hyvinvointia suojataan lain keinoin mahdollisimman hyvin eläinten kaltoinkohtelu tai laiminlyönti on yksinkertaisesti väärin ja täysin käsittämätöntä toimintaa eläinsuojelurikos on rikos jossa yhtä tai useampaa eläintä kohdellaan julmasti tai tarpeetonta kärsimystä aiheuttaen kyseessä voi olla tahallinen teko tai törkeä huolimattomuus eläinsuojelurikos voi olla lievä tavallinen tai törkeä lisäksi eläimiin kohdistuvista laiminlyönneistä tai julmuudesta seuraavat rangaistukset ovat tällä hetkellä sen verran kevyitä etteivät ne toimi riittävänä pelotteena tekojen ehkäisemiseksi useimmiten eläinsuojelurikkomuksesta selviää vain pienen sakon kuittaamalla nykyisissä säännöksissä ei oteta tarpeeksi huomioon sitä tosiasiaa etteivät viranomaiset kykene valvomaan eläintenpitokieltojen toteutumista tarpeeksi tehokkaasti valvonta on erittäin tärkeää eläinsuojelun toimivuuden kannalta nykyisellään eläintenpitokiellon noudattamista ei saa valvoa kotirauhan piirissä koska sen rikkomisesta seuraava maksimirangaistus on vain sakkoa tämä poikkeaa muista vastaavista rikosoikeudellisista turvatoimista kuten esimerkiksi liiketoimintakiellosta eläintenpitokieltoon voidaan määrätä sellainen henkilö joka tuomitaan eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikoksesta eläintenpitokielto voidaan määrätä myös sellaiselle henkilölle joka tuomitaan eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinkuljetusrikkomuksesta tai jota voidaan pitää soveltumattomana tai kykenemättömänä huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista eläintenpitokieltoon määrätty ei saa omistaa pitää eikä hoitaa eläimiä eikä muuten vastata eläinten hyvinvoinnista tarkoitus on ehkäistä sitä että sama ihminen ei pääse toistuvasti aiheuttamaan kärsimystä eläimille eläintenpitokiellosta huolimatta valitettavan usein on määrätty eläintenpitokielto jättää noudattamatta kieltoa seurauksena kiellon rikkomisesta on sakkorangaistus ja menettämisseuraamus rangaistukset ovat melko lieviä kun otetaan huomioon erikseen määrätyn kiellon noudattamatta jättäminen etenkin sellaisissa tapauksissa joissa eläimiä ei pidetä asianmukaisesti edes eläintenpitokieltoon

pysyvä pääsääntöisesti eläinsuojelurikoksista selviää sakkorangaistuksella ja määräaikaisella eläintenpitokiellolla määräajan umpeuduttua taas mennään eläinkaupoille käsittämätöntä tilastot ovat huolestuttavat ja kertovat osittain valvonnan puutteellisista resursseista eläintenpitokieltojen valvonnasta ei ole sääntelyä joten rangaistuksen noudattamisen valvonta perustuu käytännössä eläinsuojeluviranomaisen tietoon tulleeseen epäilyyn eläintenpitokiellon rikkomisesta näin ollen eläintenpitokieltoa rikkovien henkilöiden kiinni jääminen on varsin epätodennäköistä eläinsuojelurikoksien julmuuden ja ja eläinten puolustuskyvyttömyyden vuoksi myös eläinsuojelurikosten rangaistuksia tulisi arvioida uudelleen ja kiristää tuntuvasti rangaistuksen uhka toimii pelotteena jolla voi olla ennalta ehkäisevää vaikutusta eläintenpitokiellon rikkomiseen eläintenpitokiellon valvonta on merkityksellistä myös rikosoikeudellisen järjestelmän uskottavuuden kannalta tähän lakialoitteeseen tuli mukavasti nimiä yli puoluerajojen ja toivonkin että eläinsuojelu ottaisi askeleen eteenpäin ja aloitteessa ehdotetut muutokset toteutuisivat

kiitos

arvoisa rouva puhemies varmaan edustaja elomaa on ihan oikeassa tuossa näkökulmassa eläinsuojelurikkomukset ja rikokset ovat aina pöyristyttäviä ja pöyristäviä oma kokemukseni on juuri sen kaltainen että kyllä suomalaiset pääsääntöisesti kohtelevat niin kotieläimiään tuotantoeläimiään kuin lemmikkieläimiään hyvin jotkut hyvinkin hyvin mutta sitten on näitä ongelmatapauksia se mikä vaikutus rangaistusasteikon kiristämisellä on on varmasti juuri kuten edustaja tuossa puheenvuorossaan totesi pohtimisen arvoinen asia joissakin tapauksissa sillä varmasti on oikea vaikutus elikkä kun on tiedossa että sakon sijasta voi tulla tulla jopa vankeutta niin se omalta osaltaan ohjaa ihmisten käyttäytymistä mutta siinä voi sitten olla myös sekin näkökulma kun ajatellaan rangaistusasteikon korkeampaa tasoa että poliisi myös tutkii asioita helpommin kun tiedetään että niistä voi saada suurempia rangaistuksia se voi myös olla yksi motiivi siihen kun tiedetään että poliisit joutuvat tänä päivänä miettimään sitä ja priorisoimaan käytännössä minkätasoisten rikosten tutkimuksiin he lähtevät polkupyörävarkaus tänä päivänä ei saa vielä piipaa autoa kyllä liikkeelle näin se vain käytännössä valitettavasti tietyllä lailla on se mitenkä ihmisten moraali ja kehitys kulkevat kaiken kaikkiaan on on iso kysymys se on iso yhteiskuntapoliittinen kysymys ja siinä mielessä tämäntyyppisen asian pohtiminen on kyllä paikallaan sitten kun maailmanlaajuisesti tarkastellaan niin uskon kuitenkin että suomi on vielä varsin hyvällä tasolla kun katsotaan miten esimerkiksi eläimiä kuljetetaan ympäri maailmaa hyvin hyvin puutteellisissa heikoissa olosuhteissa niin oikeastaan ne maat jotka tuottavat vaikka paljon lihaa ja tuovat sitä pitkiä matkoja pitää tietyllä lailla laittaa ihan omaan pannaan suomalainen tuotanto tässä suhteessa kestää kyllä vertailun mutta valitettavasti löytyy aina myös niitä huonoja poikkeuksia siinä suhteessa kyllä edustaja elomaan lakialoite on on hyvä valitettavasti se näillä valtiopäivillä tietysti raukeaa mutta toivon mukaan se herää henkiin sitten uuden eduskuntakauden aikana

arvoisa puhemies

hyvin ansiokkaasta puheenvuorosta siinä oli juuri se oleellinen asia että tämä lakialoite on todella hyvä ja ja nostaa asioita nyt pohdiskeluun ja käsittelyyn toivottavasti ja toivottavasti joku päivä menee jopa läpi tämäkin lakialoite pääsääntöisesti suomessa kohdellaan kyllä eläimiä hyvin se on totta sekä tuotanto että lemmikkieläimiä ja miksei myös luonnoneläimiä mutta aina on niitä vakavia poikkeuksia ja sen takia tämä lakialoite on tehty muutamalla sanalla eläinsuojelulaki uudistuu mutta nyt vähän näyttää siltä että sekin siirtyy seuraavalle hallitukselle se nyt on vielä siellä jossain jumissa täällä on eduskunnassa nyt paljon tärkeitä asioita ja ja voi olla että tämä eläinsuojelulakikin jää nyt sinne jalkoihin ja menee sitten seuraavalle kaudelle katsotaan suomessa tilastoidaan tilastoidaan noin seitsemänsataa eläinsuojelurikosta vuosittain ja valitettavasti tämä luku kasvaa koko ajan aikaisemmin helsingissä eläimiin liittyvien rikosten tutkinta oli hajallaan eri ryhmissä ja resurssien puutteen vuoksi osa rikoksista jäi ja jää tutkimatta viime vuonna helsingin poliisi perusti eläinsuojelurikosten tutkintaryhmän joka on osoittautunut todella tarpeelliseksi ja on tehnyt erittäin ansiokasta ja hyvää työtä se on edistänyt eläinsuojelua tämä ryhmä tekee yhteistyötä valvontaeläinlääkärien kanssa se sujuvoittaa kaikkea mikä liittyy eläinsuojeluun ja niitten asioitten hoitamiseen eläinsuojeluvalvonnan vastuuta ollaan nyt siirtämässä maakunnille ja paikallisen

tasolla ei taida tulla muutoksia parannuksia olen siitä tosi huolestunut viranomaisyhteistyö ei ole kovin hyvää tällä hetkellä ja uusi eläinsuojelulaki minkä luonnosta nyt on esitelty ei tule sisältämään juuri ollenkaan viranomaisyhteistyön lisäämistä käytäntö on on se että kun valvontaeläinlääkäri saa tiedon että olisi epäilys eläinsuojelurikoksesta hän menee paikalle ja hän voi saada järjestyspoliisin mukaansa järjestyspoliisi ainoastaan valvoo että tämä eläinlääkäri saa tehdä tarkastuksensa rauhassa mutta järjestyspoliisi ei pysty aloittamaan tutkintaa eikä tekemään siitä rikosilmoitusta järjestyspoliisi ainoastaan valvoo että tämä prosessi mitä eläinlääkäri tekee sujuu ilman häiriötä nyt kun helsingin yksikössä on tämä erikoisryhmä tähän tullut sujuvuutta

saa heti vauhtia ja voidaan myös heti tehdä ilmoitus siitä että rikos on tapahtunut kaikki sujuu nopeasti enää ei kestä pahimmillaan on voinut olla jopa muutama vuosi ennen kuin tämä prosessi etenee nyt tehdään ratkaisuja nopeasti ja eläimet eivät kärsi niin paljon myös on tapahtunut sitä että kun mennään tarkastamaan tilanne ja siellä on jo heti erikoisyksikkö paikalla niin voidaan heti tehdä toimenpiteitä eikä tarvitse eläintä lopettaa usein ne prosessit kestävät niin kauan että eläin on puolikuollut ja usein ainoa keino on sitten lopettaa kärsimys heti lopettaa tämän eläimen elämä koska se tai ne jos niitä on useita on niin huonossa kunnossa elikkä toivon ja haluaisin tehdä jotakin tämän eteen että jokaiseen yhteentoista poliisilaitokseen mitä tulisi tämmöinen ydinyksikkö muutama ihminen joka on keskittynyt eläimiin silloin poliisilta jää resursseja hoitaa muita rikoksia joten tässä periaatteessa annetaan poliisille mahdollisuus tutkia muita rikoksia paljon paljon suuremmalla volyymilla kiitos